puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies

ihmisten luottamus eduskuntaa kohtaan rakentuu paljolti siitä että me kansanedustajat hoidamme työmme lakien säätämisen ja valtion talousarvion hyväksymisen mahdollisimman hyvin tärkeää luottamuksen rakentamisen kannalta ja rakentumisen kannalta myös että toimimme oikeudenmukaisesti ja pidämme kaikessa kiinni kohtuuden vaatimuksesta kansanedustajien sopeutumiseläke on etenkin viime vuosina koetellut ihmisten oikeudentuntoa kai voi sanoa että aivan syystä se on koettu epäoikeudenmukaiseksi kun samaan aikaan on suomen talouden kuntoon laittamiseksi muun muassa nostettu eläkeikää ja jouduttu hallituspohjasta riippumatta usein säästämään palveluista ja etuuksista ja muutoinkin edellytetty monessa kohtaa ihmisiltä joustamista on myös todettava että joissain tapauksissa sopeutumiseläkettä on käytetty alkuperäisen tarkoituksensa vastaisesti arvoisa puhemies nyt epäkohdat ollaan korjaamassa tällä kahdeksan eduskuntaryhmän yhteisellä lakialoitteella sopeutumiseläke jota on periaatteessa voinut saada maailman tappiin asti niin sanoakseni lopetetaan se loppuu nyt jos eduskunta hyväksyy uudistuksen maaliskuusta alkaen kansanedustajat ovat toimikautensa jälkeen oikeutettuja sopeutumisrahaan sitä voi saada yhdestä kolmeen vuotta sopeutumisrahan suuruus olisi vähintään kaksituhattasata euroa kuukaudessa ja sen määräytymisessä otetaan huomioon myös pääomatulot sopeutumisrahaa maksetaan jo vuonna kaksituhattayksitoista ja sen jälkeen eduskuntaan valituille nyt sen piiriin ovat siis tulossa kaikki maamme entiset ja nykyiset kansanedustajat arvoisa puhemies eduskunnassa pitkään toimineiden kansanedustajien etuja heikennetään uudistuksessa taannehtivasti nyt sopeutumiseläkettä saavilla olisi oikeus saada sopeutumisrahaa kolme vuotta lain voimaantulon jälkeen lisäksi muut eläkkeeseen oikeutetut entiset kansanedustajat voivat saada uutta sopeutumisrahaa kaksi tai kolme vuotta riippuen siitä kuinka pitkään he ovat eduskunnassa olleet lakialoitteen allekirjoittaneet eduskuntaryhmät pitävät näitä järjestelyjä perusteltuina kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi lakialoitteen laadinnassa kuultiin myös perustuslakiasiantuntijoita heidän näkemykselleen annettiin tässä työssä iso painoarvo arvoisa puhemies uskon että uudistuksen jälkeen olemme tilanteessa joka istuu nykyistä tuntuvasti paremmin ihmisten oikeudentuntoon ja oikeudentajuun samalla eduskunnassa siirrytään tavanomaisemman työttömyysturvan suuntaan kiitän keskustan eduskuntaryhmän puolesta lämpimästi muita lakialoitteen allekirjoittaneita ja eduskunnan puhemiestä hyvästä yhteistyöstä uudistuksen valmistelussa ajattelen että ajattelen että samanlaista yhteisen näkemyksen rakentamista tarvitsemme tulevaisuudessa muissakin asioissa kun teemme yhdessä työtä suomen ja suomalaisten parhaaksi lopuksi esitän arvoisa puhemies toiveen asianomaisille valiokunnille että tämä lakialoite voitaisiin käsitellä valiokunnissa ripeästi mutta asianmukaisesti ja hyvissä ajoin ennen vaalikauden loppua

arvoisa puhemies kaikki tiedämme ennen vuotta kaksituhattayksitoista eduskuntaan valitut kansanedustajat ovat olleet oikeutettuja sopeutumiseläkkeeseen jos he ovat toimineet kansanedustajina vähintään seitsemän vuotta tämä sopeutumiseläke on taannut heille tarvittaessa ruhtinaallisen tulotason aina vanhuuseläkeikään asti jopa kymmenien vuosien ajaksi vaikka he eivät olisi enää päivääkään tehneet töitä sopeutumiseläke on aiheuttanut vain ahneutta ja laiskuutta olemme saaneet lukea useita uutisointeja kuinka työikäiset entiset kansanedustajat nostavat suuria sopeutumiseläkkeitä keräten samaan aikaan myös muhkeita pääomatuloja ensinnäkin tämä on todella väärin tavallisia kansalaisia kohtaan mutta kuten olen aikaisemminkin todennut on se myös väärin että tämä vääristää yritysten välistä kilpailua kun ex kansanedustajien yritystoimintaa tuetaan sopeutumiseläkkeen muodossa sopeutumiseläke toimii starttirahana ja samalla yrittäjän lisätulona vaikka pyörittäisi yritystoimintaa alle omakustannehinnan näin kilpailua vääristäen sopeutumiseläke tuo myös lisätuloja jos entistä kansanedustajaa ei huvita tehdä ansiotyötä täysipäiväisesti tai ollenkaan sopeutumiseläke on ollut tarkoitettu eduskunnasta pudonneiden kansanedustajien tilapäiseksi työttömyysturvaksi tilapäiseksi sopeutumiseläkejärjestelmää on käytetty kuitenkin sumeilematta väärin esille tulleet väärinkäytökset ovat suututtaneet kansalaiset ja nyt siihen on tulossa muutos

ei ole hallituksen leikkaukset vaikuttaneet kyllä kansanedustajien pitäisi sopeutua takaisin normaaliin työelämään kun samaan aikaan kansalaisten vaaditaan sopeutuvan muuttuviin työmarkkinoihin sekä uudelleenkouluttautumaan ja hakemaan töitä entistä pidemmän työmatkan päästä

kahdeskymmenesseitsemäs neljättä kaksituhattakuusitoista tässä salissa käsiteltiin tekemääni lakialoitetta jossa esitettiin sopeutumiseläkkeen poistoa vain kuusi henkilöä kaikki perussuomalaisia puhui täällä sopeutumiseläkkeen poiston puolesta onko median paine saanut nyt kaikki heräämään

tarkoitus on että kun tämän aloitteen allekirjoittajia löytyy kutakuinkin kaikista ryhmistä niin käytäisiin nyt ryhmittäin varsinaiset puheenvuorot jotka on tänne pyydetty ja sen jälkeen vasta debattia

arvoisa herra puhemies on pakko tietysti ilolla tervehtiä sitä että eduskunta itsessään on herännyt tähän toki mediapaine on vaikuttanut ja ehkä sitten se että jotkut eduskunnassa ovat lähteneet populismin ratsastamisen rattaille nämä virheelliset käytännöt olisi pitänyt poistaa jo aikoja sitten eli pääomatulojen osalta sopeutumiseläkkeen kohdalla pitänyt jo aikoja sitten ratkaista tämä ongelma minä ymmärrän että tässä on ollut taustalla se että me eri puoluetahojemme kautta olemme eri lailla työllistettäviä kansanedustajia vapaille markkinoille pääluottamusmiehen ja vasemmistolaisen kansanedustajan työllistyminen ei ole niin yksinkertaista kuin ehkä nyt olemme havainneet eduskunnan ovet käyvät niin kuin hollitalli kun eräästä eduskuntaryhmästä mennään lääke ja terveysalojen yrityksiin jo kesken kauden me emme ole samanlaisessa asemassa oman puoluekantamme takia ja siksi on hyvä että meillä on järjestelmä joka turvaa meitä myös työttömyyden osalta en arvostele tätä päätöstä sinällään koska tämä on oikeutettu ja tasavertainen kaikkien osalta mutta olisin toivonut että tämän päätöksen olisi valmistellut ulkopuolinen taho niin kuin meidän palkkioita säätelevä palkkiotoimikunta ei tule koskaan aivan täydellistä kun ihmiset voivat itse määritellä oman työsuhteensa ehtoja silloin objektiivisuus jollakin tavoin kuitenkin hajaantuu ja tässäkin mallissa on niitä puutteita joita varmasti tullaan toivottavasti jatkossa korjaamaan sopeutumisrahan määritelmänä olisi pitänyt olla ansiosidonnaisen päivärahan silloin meidän ei olisi tarvinnut määritellä sinne että se on vähintään kaksituhattasata euroa ja että huomioidaan tietyiltä osin joitakin tulonmuodostuksia ja ikävuosia olisi ollut paljon yksinkertaisempaa että jokainen tulojensa mukaan saa niin sanottua ansiosidonnaiseen päivärahaan verrattavaa tuloa ansiosidonnaisen päivärahan maksuperusteiden perusteella eikä välttämättä niin että siellä on ikävuosia ja muita vielä enemmän kansalaisten kanssa tasavertaiseen asemaan me olisimme voineet keskustella tuolla toreilla ja turuilla siitä että olemme tässä yhteiskunnassa samanlaisessa asemassa kuin palkansaaja se olisi ollut tärkeää että

mutta toki on hyvä että emme ole vaatimassa niin kuin perussuomalaiset olivat yhdessä vaiheessa vaatimassa että pitää olla ansiosidonnainen päiväraha perussuomalaisilta unohtui se että ansiosidonnaisessa päivärahassa pääomatulot eivät vähennä ansiosidonnaista päivärahaa nyt tässä eduskunnan tekemässä päätöksessä sopeutumisrahan osalta pääomatulot vähentävät sopeutumisrahaa en ole ihan varma mitä kaikkea perussuomalaiset ovat ajatelleet kun ensin vaadittiin ansiosidonnaista päivärahaa ja sitten ei kuitenkaan hyväksytty tätäkään järjestelmää että nostettiin lähelle ansiosidonnaista päivärahaa mutta se ei ole onneksi edustaja myllykosken päänsärky se on ehkä sitten enemmän perussuomalaisten omaa murehtimista ja jälkeenpäin märehtimistä nimenomaan oma linjanne joka on todellakin epäselvä arvoisa herra puhemies järjestelmä joka tekee yhteiskunnasta tasapuolisemman kansanedustajien ja kansalaisten välillä on kannatettava ja siksi henkilökohtaisesti olen sitoutunut tähän uudistukseen vaikkakin siellä on tiettyjä valuvikoja siellä on nyt oikein huomioitu ne käytetyt ajat kun kansanedustaja on ministerinä niin että hänen ansiotasonsa tulee huomioiduksi sopeutumisrahassa kun sinne tulee

viimeiset ja ensimmäiset viisitoista vuotta

jos minä nyt oikein olen sitä lukenut niin kyllä se tulotaso sieltä silloin

sitten toivotaan että valiokunta korjaa koska minusta

se luottamustehtävän hoitaminen jonka ihminen on täällä eduskunnassa saanut ministerinä tulisi kyllä huomioida minun mielestäni se on oikeudenmukaista se on tämän järjestelmän heikkous että me emme nyt tehneet tätä ansiosidonnaisen

ei ansiosidonnaista päivärahaa mutta se olisi pitänyt huomioida kuinka niitä tuloja tulee niin kuin eläkejärjestelmässä

arvoisa puhemies tämä eduskunta on saanut viimein korjattua kansalaisten oikeustajua ja

ja lakkauttanut nykyisten ja entisten kansanedustajien sopeutumiseläkkeet jatkossa ei enää ole mahdollista että nuori kansanedustaja jää eläkeikäänsä asti jopa eläkeikäänsä asti sopeutumiseläkkeen varaan tai suoraan sanottuna kikkailee yritystoiminallaan itselleen lisäansioita kohtuuttoman eläkejärjestelmän tilalle tulee lyhyempi sopeutumisraha jota maksetaan vain tarpeen mukaan ja vain rajallisen ajan tämä siirtymäsäännös mikä julkisuudessakin on otettu esille on tarpeen jo sen puolesta että tämä esitys on perustuslain eli kukaan ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen muutoksen myötä esimerkiksi pääomatuloja runsaasti saavilla edustajilla ei enää ole mahdollisuutta nostaa sopeutumisrahaa lisäansioita kerätäkseen ja moni mediassakin näkemämme väärinkäytös muuttuu yksinkertaisesti mahdottomaksi eläkkeen korvaava sopeutumisraha on kuin kansanedustajan ansiosidonnainen mutta on itse asiassa monilla edustajilla ansiosidonnaista matalampi on hienoa että eduskunnassa vallitsi lähes yksimielinen halu remontoida väärinkäytöksille altis järjestelmä sinisetkin olivat tässä työssä mielellään mukana en voi kuitenkaan olla ihmettelemättä että perussuomalaiset ovat jättäytyneet ulos tästä päätöksestä poistaa kansanedustajien sopeutumiseläkkeet kuten tässä edustaja myllykoski toi esille ei käynyt kahdentuhannensadan euron vähimmäiskorvaus vaan esitettiin että otettaisiin käyttöön ansiosidonnainen työttömyysturva kansanedustajille jolloin vähimmäistasoksi olisi tullut kaksituhattaneljäsataa euroa kolmesataa euroa enemmän kuukaudessa ja lisäksi heidän esityksessään pääomatuloja kuten edustaja myllykoski toi esille ei olisi otettu huomioon edustaja lehto puheenvuorossaan sanoi että kansanedustajan sopeutumiseläkejärjestelmä on on ollut ahneutta ja laiskuutta varmasti tässä väitteessä on totuuden perää mutta yhtä lailla voi kysyä onko perussuomalaisilta ahneutta vaatia kaksituhattaneljäsataa kun muut eduskuntaryhmät esittävät kaksituhattasata onko perussuomalaisten laiskuutta ole ottaneet selvää että teidän mallissanne pääomatuloja ei oteta lainkaan huomioon edustaja saarakkala sinisten kansanedustaja aikanaan on tehnyt aivan vastaavanlaisen esityksen kuin mitä edustaja lehto sinänsä oikeutetusti kertoi tehneensä lakialoitteena esittänyt että tämä järjestelmä lakkautetaan mutta kysymys herää miksi edustaja lehto puheenvuorossaan ei kertonut että te ette ole nyt tässä mukana te ette ole lakkauttamassa kansanedustajien sopeutumisrahajärjestelmää vaikka muuten puheet ovat kovia siniset ovat tähän esitykseen se on kohtuullinen se on perustuslain mukainen se on kansan oikeustajua vastaava ja mikä tärkeintä se toteutuu siinä on valittamisen ja vaikuttamisen välinen ero

arvoisat edustajat nyt

puhujalistassa on seuraavana edustaja

lindtmanin puheenvuoro

arvoisa puhemies käytän tämän puheenvuoron jo vähän niin kuin ennakkoon paikalta arvoisa puhemies tässä lakialoitteessa on on kyse asiasta josta on pitkään pitkään puhuttu tällä lakialoitteella epäoikeudenmukaiseksi koettu sopeutumiseläkejärjestelmä loppuu sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä on käsitellyt tämän lakialoitteen ja teimme päätöksen ylimielisesti olemme tämän tämän lakialoitteen takana ja ja siksi olen itse henkilökohtaisesti tämän lakialoitteen allekirjoittanut todella on niin että nyt loppuu ja hyvä niin tämä kansalaisten oikeustajua ihan syystä koetellut järjestelmä jossa on ollut mahdollista nostaa sopeutumiseläkettä eläkeikään asti ja sitten sitä on koetellut erityisesti tämä kikkailu näillä samaan aikaan on ollut mahdollista nostaa vaikka kuinka isoja pääomatuloja ja samaan aikaan sitten tätä sopeutumiseläkettä

tässä on todella huolellinen valmistelu tehty täällä eduskunnassa tämä on käyty tarkkaan tarkkaan läpi on pyydetty valtiosääntöoppineiden lausuntoja ja on löydetty sellainen malli tällä tavoin ehkä jopa vähän poikkeuksellisellakin tavalla tähän järjestelmään voidaan voidaan puuttua haluan myös omasta puolestani kiittää muita eduskuntaryhmiä hyvästä valmistelusta on hyvä että tähän saatiin erittäin laaja enemmistötuki taakse täältä eduskunnasta ja uskon että tämä asia voidaan nyt käsitellä ripeästi valiokunnissa tietysti on valitettavaa että kaikki eduskuntaryhmät eivät ole tässä mukana tässähän sellaisiakin vaihtoehtoja esitettiin että kansanedustajille olisi kertynyt sellaista työttömyysturvan kaltaista turvaa joka edelleen olisi voinut mahdollistaa näiden pääomatulojen nostamisen riippumatta siitä kuinka isoja nämä pääomatulot olisivat ja kun se oli se yksi keskeinen asia joka koettiin kansalaisten keskuudessa epäkohdaksi niin sen takia mielestäni tämä lakialoite on järkevämpi malli eli ajatuksia joita ilmeisesti tässäkin prosessissa esitettiin niiden ryhmien toimesta jotka nyt tässä lakialoitteessa eivät ole mukana

edelleen niin mielestäni se on syytä tässä samassa lopettaa ja olenkin tyytyväinen siihen että tähän löytyi erittäin laajan enemmistön tuki toivon että tämä asia etenee ripeästi valiokunnissa
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron asiasta nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies valitettavasti tämäkin on vain osauudistus joka koskee vain ja ainoastaan tätä sopeutumiseläkettä edellisen kerran kun tehtiin uudistus siihen liittyen huomattiin että se tapahtui julkisuuden paineessa ja kiirehtien ja siihenkin jäi valuvikoja on aivan varma asia että kaikista näistä työhön liittyvistä tekijöistä joudutaan jatkossakin keskustelemaan siksi olisi pitänyt olla rohkeutta ja voi sitä löytyä vieläkin ennen kuin tämä kausi on loppuun menty että tehdään periaatepäätös ryhmien välillä siitä että linjataan että ulkopuolinen valmisteleva elin rakentaa mallin joka pitää sisällään kaikki kansanedustajan työhön liittyvät tekijät kulukorvaukset asumisen palkan kaikki muut työnteon ehdot jotta voidaan luoda sellainen järjestelmä että se on läpinäkyvä se kestää aikaa ja kritiikkiä on ennustettava eikä muutu kesken kauden silloin uskon että tämä tilanne on paljon parempi

herra puhemies en puhu nyt sopeutumisrahasta se on ilmeisesti ratkaistu tässä aika hyvin puhun ihan oikeasta eläkkeestä jonka epäkohdat piti myöskin ratkaista tässä yhteydessä tiedustelin kevasta tässä jokin aika sitten minkälaisen eläkkeen saan sieltä kerrottiin että senttiäkään ei tule ministerieläkettä senttiäkään ei tule ministerieläkettä kahdeksan vuoden raatamisesta ministerinä meitä on on useita entisiä ministereitä jotka ovat samassa asemassa kuin minä ja tässä piti ratkaista nyt meidän asemamme nyt olen epätietoinen minä en sano varmasti mitään tulin washingtonista uavn matkalta mutta katsoin että alkupäästä viisitoista vuotta tai sitten loppupäästä viisitoista vuotta se ei esimerkiksi minulle käy ollenkaan koska minä olen siinä välissä ollut kahdeksan vuotta ministerinä ja tässä on meitä useita tuossa eturivissä jotka ovat samassa tilanteessa nyt sanon vain sen että että on hyvä että täällä edustaja myllykoski kiinnitti tähän asiaan huomiota tämähän ei voi olla näin

nyt kysymys mistään epäoikeudenmukaisuudesta tässä on kysymys tasa arvosta siitä että kaikkia entisiä ministereitä kohdellaan täsmälleen samalla tavalla en sano siis mitään varmaa vielä koska en ole niin syvällisesti paneutunut tähän lakiesityksen kompleksisuuteen tältä osin

sattuneesta syystä puhemiehen joustovara oli poikkeuksellisen pitkä tässä

arvoisa puhemies en nyt tähän ministerien eläkeasiaan ota kantaa ainoa vain että toivon myöskin että sitä sitten valiokunnassa käsitellään arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron sen takia että olen halunnut ainakin itse kansanedustajan työssä noudattaa mahdollisimman hyvää

on ollut suorastaan sietämätöntä tämän talon ulkopuolella törmätä ja olla mukana niissä kansalaiskeskusteluissa joissa on sivuttu näitä kansanedustajien

nyt otamme yhteisesti merkittävän askeleen parempaan suuntaan täysin hämmästynyt olen olen siitä että perussuomalaiset niminen puolue haluaa säilyttää yhden suurimmista maksussa olevissa eläkkeissä

epäkohdista että pääomatulot voidaan säilyttää entisellään eihän tässä ole mitään järkeä kansalaisten tasa arvon ja oikeudenmukaisuusajattelun kannalta

puhemies me perussuomalaiset todella haluamme lakkauttaa sopeutumiseläkkeen me perussuomalaiset korostamme edelleen että me olisimme voineet hyväksyä suoraan mallin jossa kansanedustajan sopeutumisraha olisi tuotu aidosti ja kaikissa tilanteissa palkansaajan kanssa samalle viivalle kaikkine velvoitteineen

siis tulee kuin manulle illallinen ei

muuten tällä tavalla mutta sitten olisi

pääomatuloja ei hyväksytä

nyt on sen verran mökää niin jatketaan kohta

on todella hienoa että kansan oikeudentuntoon on vastattu ja yhteisesti ilman perussuomalaisia olemme saaneet sovittua että että tämä eläkejärjestelmä muutetaan niin kuin kansalaiset haluaisivat ihmettelen todella paljon että perussuomalaiset haluaisivat tämän suurimman epäkohdan sen että pääomatuloilla yrittämisellä kikkailu voisi jatkua säilyttää omassa mallissaan kun kaikki muut ryhmät täällä ovat tunnustaneet sen että se juuri on suurin epäkohta ja siihen tulee puuttua toivoisin vielä että perussuomalaisetkin kääntäisivät kelkkansa ja ja tulisivat

kansan tuntojen puolelle ja ymmärtäisivät että eivät kansanedustajat voi toimia kuten muu kansa ei halua

puhemies vihreän ryhmän mielestä on erinomaisen hyvä asia että tähän on löydetty nyt ratkaisu ja tämä sopeutumiseläkejärjestelmä lakkautetaan se on ollut aivan kohtuuton eikä se ole ollut kyllä tätä päivää on aivan selvä asia että että silloin kun kansanedustaja lopettaa työnsä hän tarvitsee sen turvan niin kuin kuka tahansa kun työt loppuvat mutta tämä vanha järjestelmä jossa se turva on on ollut käytännössä ikuinen eikä ole velvoittanut mihinkään ei

muussa tämä huomioitaisiin ja lopuksi haluan muistuttaa että sopeutumiseläke on työttömyysturvan kaltainen ja sen takia tämä päätös ei tarkoita että muihin

herra puhemies tässä nyt lakkautetaan kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä ja meidän eduskuntaryhmä on siinä mukana kuten kaikki muutkin ryhmät paitsi yksi haluan painottaa sitä että nyt kun olemme muuttamassa takautuvasti aikaisemmin päätettyjä ja myönnettyjä eläkkeitä niin niin on myös paikallaan että tämä saa saa perusteellisen ja asiallisen valiokuntakäsittelyn ja sitten vielä tästä tästä kun kun nyt

sopeutumisrahaa nostetaan lähemmäksi palkansaajan ansiosidonnaista työttömyysrahaa minusta se on se on kohtuullista se ei ole vielä ihan ihan sillä tasolla kuin työttömyysraha mutta kuitenkin sitä nostetaan lähemmäksi ja se on asiallista

arvoisa puhemies on hienoa ja varsin perusteltua että eduskuntaryhmät yhdessä ovat nyt pystyneet sopimaan pois lukien yksi eduskuntaryhmä että tämä epäoikeudenmukaiseksi koettu kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä nyt lakkautetaan ja on varsin toivottavaa että tämä kohtuullisen ripeästi mutta asiallisesti tässä talossa pystytään hoitamaan jotta todella tämä järjestelmä on nyt sitten kuopattu ensimmäinen kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista lukien mutta arvoisa puhemies samalla yhdyn kyllä niihin hämmästelyihin joita tässä salissa nyt useampi kollega on todennut perussuomalaisten eduskuntaryhmän suuntaan jos olen ymmärtänyt oikein niin te haluatte siis vielä antaa lisää rahaa näille sopeutumisrahan saajille ja säilyttää tämän suurimman epäkohdan mikä liittyy siihen että pääomatuloja pystytään edelleen nostamaan ilman että se vaikuttaa tähän sehän on tämä teidän esityksenne kun se on nykyisessä ansiosidonnaisessa päivärahassa ja sitä te te olette esittäneet olisiko nyt vielä perusteltua kysyä voisitteko te tulla järkiinne ja tulla tähän yhteiseen rintamaan mukaan
edustaja östman ja hänen jälkeensä edustaja niikko vastauspuheenvuorot
arvoisa puhemies kahdeksan eduskuntaryhmää on tehnyt tämän lakialoitteen jolla kansanedustajan sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla ja hyvä näin vielä kerran haluan muistuttaa perussuomalaisille jos teille on edelleen jäänyt epäselväksi päinvastoin kuin te tiedotitte heti sen päätöksen jälkeen sopeutumiseläkkeitä ei koroteta vaan ne lakkautetaan

te alun perin ja näköjään loppuun asti olisitte vaatimassa teille ei riittänyt vaan te halusitte kolmesataa euroa enemmän kuin me muut ryhmät eikä sekään vielä riittänyt teille miksi te haluatte järjestelmän joka edelleen mahdollistaa pääomatulojen saamisen ilman että se vaikuttaa tähän kansanedustajan tulotasoon
puhemies on hyvä että nyt kerrankin käydään tämä asia kunnolla läpi tämän nykyisen eläkejärjestelmän ovat tehneet vanhat puolueet juuri nämä jotka nytten kilvan kehuvat että he poistavat epäkohtia te olette tämän saaneet aikaiseksi ja nytten kun tässä tarjottiin sellaista ota tai jätä sopimusta mihin ei saanut tehdä mitään muutoksia niin perussuomalaiset eivät voineet sitä hyväksyä me emme olleet millään tavalla hyväksymässä sitä että pääomatulot edelleenkin jäävät me olisimme halunneet poistaa ne joten meiltä ei ole mitään erillistä esitystä tullut kun te ette halunneet sinne tehdä mitään muutoksia

tässä korotetaan kansanedustajien sopeutumisrahaa samaan aikaan kun se dinosauruspykälä nytten poistetaan siinä mielessä se on epäoikeudenmukaista niitä kansalaisia kohtaan jotka laitetaan työttömyyskortistoon

piiriin jonka ministeri lindström on keksinyt ja te hallitus olette keksineet ja meidän mielestämme myös kansanedustaja jos jää työttömäksi niin sinne samaan jonoon vaan työvoimatoimistoon mutta teille se ei sopinut

puhemies ensinnäkin kansanvaltaisessa demokratiassa ensi keväänä kansa päättää kuka siellä jonossa sitten on ja kuka ei mutta mitä tulee tähän edustaja niikon väitteeseen että mitään muutoksia ei saisi tehdä hyvänen aika me kävimme useamman neuvottelukierroksen ryhmien kesken joissa perussuomalaistenkin edustaja oli paikalla teki muutosesityksiä niin kuin kaikki muutkin mutta lopulta ilmoitti ettei ole tässä yhteisessä esityksessä katsotaanpa nyt ne kolme asiaa mitä perussuomalaiset ovat tässä esittäneet olette esittäneet että haluatte lakkauttaa sopeutumiseläkejärjestelmän hyvä niin mekin mutta te ette ole mukana siinä ratkaisussa toinen on että ette halua korotettua korotettua sopeutumisrahaa no te esitätte vielä enemmän kuin mitä tässä neuvotteluesityksessä esitetään kolmas kolmas te ette te ette halua että että pääomatulot olisivat sellaisena tekijänä jonka voisi ottaa silloinkin kun saa korotettua sopeutumisrahaa no teidän esityksessänne jossa tulee ansiosidonnainen työttömyysturva lain mukaisesti ei voida ottaa pääomatuloja huomioon saisi saisi ne pääomatulot vielä päälle mitä tässä järjestelmässä jota muut ryhmät esittävät ei tule tutustukaa edes omaan esitykseenne jos ette meidän

puhemies kyllä se tosiasiassa oli kuitenkin niin että tämä viimeinen kierros mitä ainakin meille esitettiin oli niin että ota tai jätä tämä on kokonaisuus siinä ei päästy viilaamaan ensimmäistäkään lisäesitystä tässä on muitakin epäkohtia esimerkiksi se että ensimmäisen vuoden jälkeen olisi oikeutettu sopeutumisrahaan eikö se nyt ole niin että muistaakseni kolme vuotta pitäisi olla kansanedustajana tämähän on ihan kuin räätälöity joitakin edustajia varten jotka ovat täällä vuoden istuneet tai vähän pidempään

sen tähden että se olisi ollut samalla viivalla palkansaajan kanssa silloin palkansaaja olisi hyväksynyt myös sen että kansanedustaja menee työttömyyskortistoon ja tarvittaessa aktiivitoiminnan piiriin jos ei töitä löydy

arvoisa puhemies eduskunnan tehtävä on ylläpitää yhteiskunnassa oikeudenmukaisuuden henkeä ja sitä tämäkin lakialoite nyt sitten vahvistaa eli tämä

sopeutumiseläkejärjestelmä on koettu laajasti epäoikeudenmukaisena ja nyt se eläkejärjestelmä loppuu ja kaikki kansanedustajat siirtyvät sopeutumisrahajärjestelmän piiriin tässä oli kaksi epäkohtaa jotka nousivat esille yksi oli se että tämä sopeutumiseläkejärjestelmä ei ollut ajallisesti rajattu nyt se rajataan aivan selvästi toinen epäkohta oli se että pääomatulot eivät pienentäneet sopeutumiseläkkeen määrää nyt sekin epäkohta tässä poistetaan eli tässä selvästikin muutetaan tätä järjestelmää nyt ajallisesti rajatuksi ja lähemmäksi oikeudenmukaisuuden periaatetta mutta perussuomalaisten johdonmukaisuus on täysin kateissa edustaja niikko sanoi tuossa että vuoden jälkeen voi saada saada jo sopeutumisrahaa ja samalla hän huutaa ansiosidonnaisen perään jota voi saada jo kuuden kuukauden jälkeen kuuden kuukauden työssäolon jälkeen voi saada ansiosidonnaista ja te pyydätte sitä olkaa johdonmukaisia lausunnoissanne

puhemies kuten jo monessa puheenvuorossa on todettu tämä vanha sopeutumiseläkejärjestelmä ei ole tätä päivää vaikka sille toki oli syynsä silloin kun se järjestelmä luotiin se että se ei vastaa yksi yhteen esimerkiksi ansiosidonnaista on seurausta siitä että mehän emme saa palkkaa vaan palkkiota siitä seuraa myös monia muita yllätyksiä eduskuntauran jälkeen ei esimerkiksi viiteen vuoteen kannata sairastua koska kun lasketaan päivärahoja niin palkkiota ei lasketa tuloksi esimerkiksi laki osasairauspäivärahasta ei lainkaan noteeraa kansanedustajan palkkioita vaan siltä vuodelta on nolla euroa tuloa ja sen perusteella lasketaan päiväraha

arvoisa puhemies selvitetään nyt lisää tätä perussuomalaisten kantaa kun se ei vain jostain syystä tunnu menevän jakeluun perussuomalaisten kanta kanta on ollut ja on yhä että kansanedustajille ei tehdä mitään korotuksia ei mitään korotuksia mihinkään etuuksiin minkä takia teidän pitää

koplata näitä asioita tällä tavalla keskenään eikö eikö teille kelpaisi että poistetaan ainoastaan se sopeutumiseläkejärjestelmä niin kuin kaikki täällä tahtovat ja sitten kun te tahdotte näitä erilaisia korotuksia omiin etuuksiinne miksei niitä voida tuoda vaikka erikseen tänne käsittelyyn perussuomalaiset eivät ole missään vaiheessa esittäneet mitään korotuksia eivät ansiosidonnaisen korotuksia eivät sopeutumisrahan korotuksia neuvotteluissa te toitte pöydälle niitä vaihtoehtoja ja siinä vaiheessa perussuomalaisten näkemys oli että no laitetaan kaikki kansanedustajat samalle viivalle kansalaisten palkansaajien kanssa siinä tulee paljon velvollisuuksia työttömyysvakuutusmaksuja ynnä muuta miksi sdp ei ei halua että kansanedustajat kuuluvat aktiivimalliin miksei vasemmistoliitto halua että kansanedustajat kuuluvat aktiivimallin piiriin

minä olin ryhmäni edustajana siinä eduskuntaryhmien viimeisessä yhteisessä kokouksessa jossa asiat linjattiin ja nimenomaan perussuomalaiset teidän edustajanne meri esitti siellä ansiosidonnaista mallia joka olisi mahdollistanut pääomatuloilla kikkailun jatkumisen ja muistan sen siitäkin syystä että sen palaverin jälkeen edustaja myllykosken kanssa keskustelin että voiko olla totta että perussuomalaiset esittävät tällaista mallia on ikävä että siitä palaverista ei pidetty pöytäkirjaa josta kaikki nämä asiat voitaisiin tarkastaa ja

puhemies viittaan edustaja mustajärven hyvään puheenvuoroon muistan että siinä kokouksessa en meinannut uskoa korviani kun edustaja meri ehdotti tätä ratkaisua kysyin selkeästi tarkoitatteko todella että te haluaisitte pysyä tässä ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa mikä tarkoittaa sitä että se nousisi kolmellasadalla mikä tarkoittaa sitä että se sallisi myöskin pääomatuloja

arvoisa puhemies voiko todellakin olla mahdollista että vasen siipi on korottamassa sopeutumisrahaa voi mutta me voimme vieläkin saada tästä täysin yksimielisen päätöksen kun vain emme korota sopeutumisrahaa emme lähteneet siihen että tämä olisi ollut ansiosidonnainen että olet palkansaajan kanssa samalla viivalla mutta kun

sopeutumisrahan korottamisen niin se vain ei perussuomalaisille käy meille käy se että sopeutumiseläke lopetetaan me kannatamme sitä lämpimästi meille ei käy että sopeutumisrahaa korotetaan tulkaa perussuomalaisten linjoille ja kun jätämme sopeutumisrahan korottamatta niin me saamme tästä

viitaten edustaja lehdon puheenvuoroon kyllä tässä kysymyksessä paistaa perussuomalaisten ahneus ja laiskuus ei ole otettu selvää siitä mitä tarkoittaa jos työttömyyskorvaus se tarkoittaisi sitä että pääomatuloja ei voitaisi ottaa huomioon toisin kuin tässä mallissa voidaan ja tällä hetkellä tuhatkahdeksansataa euroa minimissään tässä esityksessä minkä kaikki muut ryhmät ovat esittäneet se olisi kahdennentuhannennensadannen teidän esityksessä se olisi kaksituhattaneljäsataa eli ahneitakin vielä ollaan kaiken päälle tässä edustaja tavio sanoi että me emme esitä mitään korotuksia päinvastoin tästä on täysin selvä todiste esimerkiksi

entisillä edustajilla pitäisi olla ansiosidonnaisen päivärahan tyyppinen etuus samoin kuin muillakin teidän eduskuntaryhmänne puheenjohtaja leena meri ei tarvitse edes arvuutella mistään kokouksista joista ei ole pöytäkirjaa vaan siitä on mustaa valkoisella lehdistössä kaikki muut tämän ymmärtävät te

puhemies ottaisin toisen erilaisen asian kansanedustajien eläkeasioista huomioon nyt on nimittäin niin että tässä salissa on hämmästyttävästi myöskin niitä ihmisiä joilla on työeläkettä aikaisemmasta työstä muusta työstä kuin kansanedustajan työstä kansanedustajan työ on kuitenkin ainoa työ joka nonsaleeraa kansanedustajan aikaisemmin tienaaman työeläkkeen kun ihminen täyttää kuusikymmentäkolme vuotta hän on oikeutettu työeläkkeeseen kaikilla muilla osa alueilla tämä työeläke säilyy jos jatkaa työelämässä mutta jos jatkaa kuudenkymmenenkolmen ikävuoden jälkeen kansanedustajana niin kansanedustajan joka ikinen kuukausi leikkaa työeläkkeen määrää koska siinä tehdään sellainen yhteensovittaminen mitä ei missään muualla työelämässä tehdä eli jos tehdään eläkeuudistusta niin toivoisin että tehtäisiin se sitten kunnolla tehtäisiin edes tämä asia niin että se koskettaisi kaikkia jotka tässä salissa istuvat

lähetekeskusteluun varataan tässäkin enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies puolustushallinnossa ja vähän muuallakin on noussut esille kansalaisuuden tai muun ulkomaansidonnaisuuden merkitys tehtävissä joissa päästään kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisiin tietoihin näkemyksemme on että puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävän henkilön ehdottomalle lojaalisuudelle suomen valtiota kohtaan on asetettava erityisen korkeat vaatimukset sama pätee luonnollisesti rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin kuten esityksessä todetaan kaksoiskansalaisuus ja muu vastaava ulkomaansidonnaisuus asettavat turvallisuuden näkökulmasta haasteita jo opintojen aikana maanpuolustuskorkeakoulussa sillä opiskelijoilla on pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon sama koskee rajavartijan peruskurssilla opiskelevia kaksoiskansalaisen toimiessa jo sotilasvirassa on turvallisuusriskien arvioinnin kannalta merkityksellistä erityisesti se millaisissa tehtävissä kyseinen henkilö palvelee henkilön edetessä sotilasuralla hän saa tietoonsa ja käsittelee yhä enemmän sellaista turvallisuusluokiteltua tietoa jolla on keskeistä merkitystä kansallisen turvallisuuden ja maanpuolustuksen kannalta rauhan kuin sodankin aikana sotilaallisissa tehtävissä toimiminen voi aiheuttaa vakavia lojaliteetti ja eturistiriitaongelmia jos henkilöllä on vahvat siteet kahteen eri valtioon samanaikaisesti kansalaisuuksiensa vuoksi kaksoiskansalainen voi joutua tilanteeseen jossa hänen toisessa kotimaassaan ei hyväksytä kaksoiskansalaisuutta eikä suomen kansalaisuuden tuomille velvoitteille ja oikeuksille anneta merkitystä henkilöä voidaan painostaa toisen valtion etuja palveleviin toimiin näin voi olla esimerkiksi silloin kun henkilöön vaikutetaan uhkaamalla seurauksista hänen toisessa valtiossa asuville läheisilleen on myös valtioita joiden kansalaiset ovat kaksoiskansalaisuudesta riippumatta velvoitettuja auttamaan kyseisen valtion turvallisuusviranomaisia kyse on siis lopulta valtioiden välisestä ristiriidasta eikä yksittäisen henkilön luotettavuuteen liittyvästä asiasta tai sen kyseenalaistamisesta arvoisa puhemies euroopan unionin edellytetyn ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen ulkopuolelle jätetään eu kansalaisuus eli tilanteet joissa henkilöllä on toisen eu jäsenmaan kansalaisuus tämä lähtökohta tulisi pääsääntöisesti ottaa huomioon myös harkittaessa kelpoisuutta sotilasvirkaan muutoinkin on selvää että tilanteissa joissa henkilöllä on toisen demokraattisen oikeusvaltion kansalaisuus ei kaksoiskansalaisuudella yksistään olisi merkitystä vaikutusta voi olla sillä sillä tunnustaako toinen valtio kaksoiskansalaisuuden vai ei ja minkälaisia sellaisia velvoitteita toisen valtion kansalaisuudesta aiheutuu jotka voivat olla ristiriidassa selvityksen kohteen tehtävien kanssa suomessa turvallisuusselvityslain vuoden alusta voimaan tulleen muutoksen myötä henkilön ulkomaansidonnaisuuksia koskeva selvitys voidaan laatia osana henkilöturvallisuusselvitystä henkilöstä jota ollaan valitsemassa valtion turvallisuuden kannalta keskeiseen arvoisa puhemies esityksessä voitaisiin sotilasvirkaan nimittää vain henkilö jolla ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta yleistä turvallisuutta maanpuolustusta tai suomen kansainvälisiä suhteita taikka palvelusturvallisuutta puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa henkilöllä ei siis saisi jatkossa olla sotilasviran hoitoa vaarantavia turvallisuusselvityslaissa tarkoitettuja ulkomaansidonnaisuuksia tästä tulisi samalla sotilasviran ja maanpuolustuskorkeakoulun upseerin virkaan johtaviin opintoihin liittyvän opiskelijavalinnan yksi kelpoisuusvaatimus samaa vaadittaisiin rajavartijan peruskurssille sotilasvirkaan valittavien ja maanpuolustuskorkeakoulussa sekä raja ja merivartiokoulussa opiskelevien ulkomaansidonnaisuuksia voidaan jo nyt selvittää turvallisuusselvityksen osana pykälämuotoilulla korostettaisiin ettei tiettyjä ulkomaansidonnaisuuksia hyväksytä näissä tehtävissä vastaavasti jo nykyisin puolustusvoimista annetussa laissa vaaditaan puolustusvoimien virassa palvelevalta tehtävien edellyttämää luotettavuutta vaikka virkamieslaissa onkin asetettu viranomaisille yleinen velvoite ottaa nimityksissä huomioon muun muassa nimitettävän luotettavuus kelpoisuusvaatimus koskisi sekä puolustusvoimien että rajavartiolaitoksen sotilasvirkoja rajavartiolaitosta koskevia säännöksiä muutettaisiin hallituksen esityksessä liitelakina kaksoiskansalaisuus mainittaisiin pykälässä erikseen mutta aina tehtäisiin tapauskohtainen kokonaisharkinta jossa arvioitaisiin ulkomaansidonnaisuuksista aiheutuvaa turvallisuusriskiä

pieni debatti tässä

arvoisa puhemies tässäkin salissa on monta kaksoiskansalaista me olemme täysin lojaaleja suomelle ja ja siinä ei pitäisi olla mitään mitään kysymysmerkkiä minun huoleni on se että jos tämä pandoran lipas avataan niin mihin ollaan menossa edustaja kanerva nyt alkoi puhumaan poliisin toimista että tässä on tällainen huoli olemassa kaksoiskansalaisten oman äänen pitäisi tässä kuulua esimerkiksi yksi ystäväni laittoi minulle viestiä siitä hän on siis venäläistaustainen että hän ei voi edes erota venäjän kansalaisuudesta ilman että hän käy esimerkiksi armeijan ja ja meillä on monta suomalaista joilla joilla voi olla tällaisia hankalia tilanteita onko ministeri ottanut selvää tällaisista asioista onko kaksoiskansalaisia kuultu ja ja miten huolellista työtä tässä on tehty näiden asioiden suhteen

arvoisa herra puhemies laki kaksoiskansalaisuudesta liittyen tiettyihin sotilasvirkoihin jatkossa on tärkeä askel eteenpäin meidän oman kansallisen turvallisuutemme kannalta se pitää pystyä estämään että kaksoiskansalaisia voidaan tietyissä tapauksissa tai käyttää hyväksi turvaluokitellun tiedon saamisessa ja meille keskeisten asioiden asioiden vuotamisessa ulkomaille

sen vuoksi on hyvä että tämä lainsäädäntö nyt tulee meille tämä itse asiassa taidettiin jo hallitusohjelmaan muotoilla että se tulee hyvä että se tuli näin vaalikauden loppupuolella oikeastaan kysyisinkin ministeriltä sitä kuinka näette tämän turvallisuustilanteen ja kuinka näette oikeastaan sen että jos tässä korkeakouluopiskeluvaiheessa nyt tehdään turvaluokitukset ja katsotaan nämä kaksoiskansalaisuusstandardit niin pitäisikö näitä jatkaa myös sotilasuran varrella jos on

arvoisa herra puhemies pidän tätä lakiehdotusta sinänsä tarpeellisena ja ja olisinkin toivonut että jo lain valmisteluvaiheessa oltaisiin lähdetty siitä turvallisuusselvityksen tarpeen näkökulmasta pidän vähän valitettavana sitä että tässä julkisessa keskustelussa on vähän tullut sellainen tunne että suomessa on kahden kerroksen väkeä mitä tulee maanpuolustustahtoon tai luotettavuuteen on äärimmäisen tärkeätä että varmistetaan sensitiivisissä viranomaistehtävissä muun muassa puolustusvoimissa ja miksei laajemminkin tasavallassa hyvin se että viranomainen palvelee vain yhtä tsaaria yhtä hallintoa lojaliteetti maiden osalta joissa lojaliteettisäännökset on viety äärimmäisyyksiin on luonnollisesti niitä asioita jotka estävät toimimasta minun mielestäni estävät toimimasta suomen viranomaistehtävissä ja kysynkin ministeriltä että olisiko ollut alun perin viisaampaa lähteä tällä turvallisuusselvitystiellä eli niin että olisi ensiksi katsottu henkilön lojaliteetit luotettavuudet ja niin poispäin kansalaisuudella ei kai loppujen lopuksi ole väliä

puhemies maamme turvallisuuden parantamiseksi keskustellaan nyt tästä kaksoiskansalaisuuslaista suomen lähialueilla jatkuu voimakas muutos ulko ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristössä toimintaympäristön muutos on luonut myös uusia uhkia ja epävakautta kaksoiskansalaisuuteen sisältyy myös piileviä hybridiuhkia tässähän muutetaan lakia puolustusvoimista maanpuolustuskorkeakoulusta ja

täällä on puhuttu näistä näistä selvittämisistä niin turvallisuusselvityslain mukaan ulkomaansidonnaisuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi henkilön nykyisiä ja aikaisempia kansalaisuuksia toimimista toisen valtion palveluksessa osallistumista elinkeinotoimintaan toisessa valtiossa toisessa valtiossa olevaa varallisuutta läheisiä jotka ovat toisen valtion kansalaisia eli hyvin

ja se on mielestäni oikein

ministeri niinistö selosti perusteellisesti ja erittäin hyvin tämän hallituksen kaavailun tämän lakiesityksen ja siihen liittyvästä turvallisuusselvityksestä tämähän perustuu hallitusohjelmaankin ainakin siihen kohtaan missä puhutaan ulkoisen turvallisuutemme sisäisistä edellytyksistä selostus oli erittäin hyvä kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa ei pidä olla rahtuakaan sinisilmäinen vaan pitää katsoa asioita asioita semmoisina kuin ne ne ovat ja ne ovat kulkeneet viime aikoina valitettavasti huonoon suuntaan joka meidän on syytä kyllä tunnistaa niin kuin täällä on jo todettu näissä asioissa voi olla lojaliteetti vain yhtä kohtaan ja vain suomea kohtaan tässä on perimmältään kysymys valtioiden kun mennään ihan pohjaan saakka toivotaan että tämä tämä asia saapi täällä joutuisan mutta totta kai erittäin asiallisen käsittelyn että se tulisi voimaan mahdollisimman nopeasti niin kuin on tarkoitettukin

huonoa on vain se että tässä on kestänyt näinkin kauan vaikka asia oli alun perin kirjattu hallitusohjelmaan on suorastaan käsittämätöntä että tällä hetkellä jopa näkökulmastamme jossain tilanteessa uhkaavan maan kansalaisella voisi olla sotilasvirka maamme asevoimissa tämä kielto suojelisi henkilöitä itseäänkin epäasialliselta vaikuttamiselta ja kannatan myöskin edustaja kanervan esille ottamaa ajatusta poliisien taustan selvittämisestä vastaavalla tavalla laajemmaltikin tämä lojaliteettikysymys voitaisiin ottaa huomioon erityisesti ministereitä nimitettäessä tai jopa vaalikelpoisuutta kansanedustajaksi mietittäessä jos joku ei ole valmis sitoutumaan vain ja ainoastaan suomen kansalaisuuteen niin onko hän sopiva päättämään kansallisista asioista kaksoiskansalaisuuden saamisen ehtoja voisi myös tiukentaa tässä vihjettä hallitukselle ja erityisesti jos jollakin on joitain epäasiallisia yhteyksiä niin kansalaisuuden perumisen ehtojakin voisi käydä selvittämään

minnekään olen iloinen että tässä lakiesityksessä ei nyt lähdetty siitä niin kuin alussa oli että kategorisesti kaksoiskansalaisuudet jotenkin suljettaisiin ulkopuolelle koska eihän se ole todiste yhtään mistään että on vaan ilman muuta täytyy aina tehdä tämmöinen kokonaisharkinta yksilöllisesti selvittää jos ihminen on epäluotettava sen takiahan meillä vuoden alusta tuli voimaan tämä turvallisuusselvityslaki jossa todetaan että henkilön ulkomaansidonnaisuuksia koskeva selvitys voidaan laatia kun ollaan valitsemassa valtion turvallisuuden kannalta keskeisiin virkoihin ja tehtäviin niin kuin esimerkiksi näihin sotilasvirkoihin kysynkin laki olisi riittävä miksi tarvitaan vielä tämä kun tässä ei kuitenkaan nyt tätä kansalaisuutta

anteeksi että joudun tulemaan päälle mutta jos reippaasti ylittyy aika niin teen sen

puhemies yllätyin tänään siitä kun sain tiedon että meillä ei ole tilastoja niistä henkilöistä kaksoiskansalaisista jotka ovat jo nytten palveluksessa puolustusvoimissa tai rajavartiostossa jos kuuntelin oikein niin ministerikään ei tainnut esittää tästä arviota ministeri niinistö puhui eu jäsenmaista oikeusvaltioina mutta kyllä kai tänä päivänä saa laittaa oikeusvaltio sanan lainausmerkkeihin monen eun jäsenmaan kohdalla esimerkiksi puola unkari tsekki en ihan ensimmäisenä puhuisi niistä maista täysimääräisinä oikeusvaltioina kyllähän se on päivänselvä asia että kaksoiskansalaisuus ei sinällään tee ihmisestä kelvollista eikä kelvotonta mutta ei turvallisuusselvityskään takaa ei tässä eikä missään muussakaan yhteydessä että henkilö on tulevalla ajalla luotettava

arvoisa puhemies käsillä on hyvä esitys ja tosiaan tätä on jo pitkään toivottu ja hallitus vie tätä nyt eteenpäin elikkä henkilöllä ei siis saisi jatkossa olla sotilasviran hoitoa vaarantavia turvallisuusselvityslaissa tarkoitettuja ulkomaansidonnaisuuksia tämä säädettäisiin sotilasviran ja maanpuolustuskorkeakoulun upseerin virkaan johtaviin opintoihin liittyvän opiskelijavalinnan yhdeksi kelpoisuusvaatimukseksi myös samaa vaadittaisiin raja ja merivartiokoulun rajavartijan peruskurssille jo nykyisinkin tehdään näihin kouluihin valittaville turvallisuusselvitykset ja ulkomaansidonnaisuuksia voidaan selvittää turvallisuusselvityksen osana esityksessä ehdotetuilla säännöksillä korostettaisiin ettei vaarallisia ulkomaansidonnaisuuksia hyväksytä näissä tehtävissä arvioinneissa olisi otettava huomioon esimerkiksi selvityksen perusteena oleva tehtävä ja ulkomaansidonnaisuuksien luonne kesto ja ja jatkuvuus pidän erityisen tärkeänä sitä että tässä suojellaan nimenomaan sellaisten maitten kansalaisia jotka mahdollisesti joutuisivat painostuksen kohteeksi tästä toisesta niin sanotusta kotimaastaan ja suomen tehtävä on suojella myös heitä

arvoisa puhemies tässä yhteydessä täytyy antaa ministerille kiitosta siitä että olette toiminut kylmähermoisesti tilanteessa jossa ruvettiin puolustusvoimia moittimaan siitä että se toimii olemassa olevien arvioiden perusteella kuten pitää toimia on tärkeää että pidetään huolta siitä että suomessa turvallisuus ja tieto säilyvät niiden käsissä joihin voidaan sataprosenttisesti luottaa että he toimivat suomen edun mukaisesti siinä mielessä haluan myös kiittää siitä että tuli nopeassa valmisteluaikataulussa tällainen hallituksen esitys jossa lisätään puolustusvoimien mahdollisuuksia toimia isänmaan edun mukaisesti

arvoisa puhemies tämä on todellakin tie ja askel oikeaan suuntaan kysymyshän ei ole pelkästään siitä jos me teemme turvallisuusselvityksen kyseinen henkilö joka valitaan tehtävään luotettava vaan siitä alkaako sen jälkeen jos esimerkiksi on kaksoiskansalaisuus naapuriimme venäjään millainen painostus koska venäjähän katsoo asian niin että henkilö on aina ensisijaisesti venäjän kansalainen ja sitten saattaa olla joku muukin passi ja henkilö voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen venäjällä siitä jos ei ajakaan aina venäjän etua tässä on ennen kaikkea kysymys valtioiden välisistä asioista ja meillä ei ole varaa sinisilmäisyyteen eikä sellaiseen toimintaan mikä millään tavalla vaarantaa suomen valtion toimintaa
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille yanar ja kari ja sitten tämä vaihe debatista päättyy

puhemies on tämä aika jäätävää keskustelua siinä mielessä että masentaa kuunnella yksipuolisten puheenvuorojen kuoroa tässä haluaisin kysyä ministeriltä minkä takia nykyiset keinot eivät riitä vaan nyt halutaan tätä uutta uutta lakia siis tässä maassa kaksoiskansalaisia on sataviisituhatta niin että puhutaan aika isosta joukosta tässäkin eduskunnassa tietääkseni esimerkiksi ministeri berner edustaja vartia edustaja vartiainen ja minä muun muassa olemme kaksoiskansalaisia näkeekö kukaan meitä jotenkin epälojaaleina

jotka puhutte siitä että me emme saisi olla sinisilmäisiä onko siis kaksoiskansalaisuus asiana teille teille ongelma onko tilanne siis se että minä voin nousta puolustusministeriksi mutta minä en voi nousta tiettyihin virkoihin puolustushallinnossa yksi kysymys vielä muuttuuko ihminen jotenkin superlojaaliksi kun hän palauttaa kansalaisuutensa takaisin mutta entä jos henkilö ei voi palauttaa sitä kansalaisuutta kuten kerroin äsken ystäväni ystäväni tilanteesta miten ministeri

arvoisa herra puhemies tämmöiset perussuomalaisten edustajapuheenvuorot järkevästä perussuomalaisesta linjasta jätän jätän vähän omaan arvoonsa tässä ei tarvitse paljon muistia herkistää kun muistamme tiedustelulain rakentamisen jossa perussuomalaisia sai naaraamalla naarata tähän eduskunnan yhteiseen tahtoon että vahvennetaan viranomaisten toimivaltuuksia ja samaan aikaan tietenkin myös viranomaistoiminnan valvontaa yksi osa tätä laajaa turvallisuuden parempaa kuorta jota nyt yritetään yhdessä rakentaa on se että me emme myöskään aseta kansalaisia täällä ihon tai silmien värin mukaan tai kansalaisuudenkaan mukaan erityisesti huonompaan epäluotettavampaan asemaan tai niin poispäin vaan nimenomaan rakennamme tämän turvallisuusselvityslain pohjalle haluaisin ministeriltä vielä ikään kuin alleviivauksen tälle logiikalle että kansalainen on kansalainen hänen maanpuolustustahtonsa on sata prosenttia mutta jos hän jostain syystä joutuu vaikka painostuksen kohteeksi kaksoiskansalaisuutensa takia niin silloin hän ei ole niihin tehtäviin sopiva meidän pitää viestiä myös niille kaksoiskansalaisille jotka suomea haluavat puolustaa että he ovat tervetulleita tähän
ministeri kolme minuuttia puhujapöntöstä

arvoisa herra puhemies kiitoksia edustajille tuesta tämä on ollut kieltämättä pitkä prosessi edustaja kanerva aloitti täällä mainitsemalla poliisin turvallisuusselvityksen mahdollisuuden ja ymmärtääkseni poliisilla on ollut tämänsuuntaisia toiveita joten seuraavalle vaalikaudelle jää vielä tehtävää edustaja yanar kysyi tämän esityksen valmistelusta en ole henkilökohtaisesti tunnistanut kaksoiskansalaisilla etujärjestöä kieltämättä sataviisituhatta henkilöä on suuri määrä toki eduskunta voi valiokuntakäsittelyssä kuulla kaksoiskansalaisia mutta missään vaiheessa kun tämä hallitusohjelmaan otettiin ja esitystä on työstetty tavoitteena ei ole ollut leimata yksilöitä edustaja mustajärvi kysyi kuinka paljon kaksoiskansalaisia palvelee puolustusvoimissa noin viisikymmentä rajavartiolaitoksessa useita kymmeniä edustaja yanar kysyi vielä esityksen valmistelusta esitys on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön rajavartio osaston kanssa tätä valmisteluahan edelsi valtiovarainministeriön työryhmä jossa pohdittiin laajaa monikansalaisuuden kieltoa tässä työryhmässä puolustusministeriö ja sisäministeriö olivat mukana ja tuo työ johti turvallisuusselvityslain muuttamiseen ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen osalta puolustusministeriössä kuitenkin katsottiin tuolloin että tuo muutos ei ollut riittävä tämä vastauksena myös edustaja mikkoselle edeltäneen työryhmätyön vuoksi työryhmää ei katsottu tarpeelliseksi perustaa mutta joka tapauksessa tällä lailla jos eduskunta sen hyväksyy saadaan ulkomaansidonnaisuuksien selvittäminen osaksi upseerin ja rajavartijan virkaan valittavan kelpoisuusvaatimuksia turvallisuusselvitykset eivät yksin riitä turvallisuusselvityslaki on hyvä työkalu mutta riittämätön puolustusvoimain

arvoisa puhemies keskustelemme tästä hyvästä niin sanotusta kaksoiskansalaisuusesityksestä joka on tosiaan hallituksen ohjelmassa

ollut kuten debatissa mainitsin suomen lähialueella jatkuu voimakas muutos ulko ja ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristössä ajatellaanpa näitä tapahtumia kertsinsalmessa ja asovanmerellä siellä eivät nämä tapahtumat osoita aivan rauhan merkkejä tässä esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi lakeja puolustusvoimista maanpuolustuskorkeakoulusta ja rajavartiolaitoksesta siten että edellytettäisiin ettei sotilaan virkaan johtaviin opintoihin valittavalla henkilöllä ole toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta joka voisi vaarantaa valtion turvallisuutta yleistä turvallisuutta maanpuolustusta tai suomen kansainvälisiä suhteita taikka palvelusturvallisuutta puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa

perustuslain kuudennen pykälän tulkintakäytäntö hyväksyy perusteet sille että sotilasviroissa voidaan edellyttää suomen kansalaisuutta näin ollen lausuntokierroksen jälkeen lisättiin perusteluja sotilasvirkojen erityisestä luonteesta suomen sotilaalliseen puolustamiseen kuuluvista tehtävistä johtuu että puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävän henkilön on oltava ehdottomasti lojaali suomen valtiota kohtaan nimitettävälle on asetettava erityisen korkeat vaatimukset asiaa on lähestyttävä sodanajan tehtävien näkökulmasta eikä vain rauhanajan tehtäviä ajatellen sama koskee rajavartiolaitoksen sotilasvirkoja rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan samoilla perusteilla ja jatkokursseilla kuin puolustusvoimien upseerit rajavartiolaitos osallistuu kiinteästi suomen maanpuolustuksen valmisteluihin rauhan aikana ja se tai sen osia voidaan liittää puolustusvoimien alaisuuteen sotatilanteessa on myös tapauksia että puolustusvoimien virassa oleva upseeri siirtyy virkauransa aikana rajavartiolaitokseen ja päinvastoin näin ollen lakimuutosten tulee koskea kaikkia sotilasvirkoja niin puvissa kuin rajavartiolaitoksessakin esityksen perusteluissa todetaan etteivät kansalaisuutta koskevat tiedot ole sotilasvirkaan nimittämistä harkittaessa painoarvoltaan aivan samanlaisia luotettavuuden arvioinnissa olennaista on se onko todennäköistä että ulkomaansidonnaisuus altistaa selvityksen kohteen epäasialliselle vaikuttamiselle tämä puolestaan merkitsee sitä että kaksoiskansalaisuuden vaikutus voi vaihdella sen mukaan minkä valtion kansalaisuudesta on kysymys perusteluissa todetaan myös että euroopan unionin turvallisuussäännöissä edellytetyn ulkomaalaissidonnaisuuksien selvittämisen ulkopuolelle jätetään eu kansalaisuus eli tilanteet joissa henkilöllä on toisen jäsenmaan kansalaisuus

arvoisa puhemies tilanteissa joissa henkilön toinen kansalaisuus on sellaisen valtion kansalaisuus joka on demokraattinen oikeusvaltio kaksoiskansalaisuudella yksistään ei vahvan pääsäännön mukaan olisi yleensä merkitystä merkitystä voi olla myös sillä tunnustaako toinen valtio kaksoiskansalaisuuden vai ei ja minkälaisia velvoitteita toisen valtion kansalaisuudesta aiheutuu ne voivat olla ristiriidassa henkilön tehtävien kanssa suomessa kyse on myös henkilön omasta turvallisuudesta niin ettei joudu tietämättään painostuksen kohteeksi tämä on hyvä lakiesitys ja toivottavasti tämän saamme pian käsittelyyn ja valmiiksi

maailma tosiaan muuttuu ja erilaiset vaikuttamisen keinot yleistyvät sellaiset mitä ei olla aikaisemmin osattu edes odottaa sen vuoksi on hyvä että myös tällä lainsäädännöllä nyt puututaan siihen että kaksoiskansalaisten kautta ei voi minkäänlaisia painostamisyrityksiä tai painostamista tehdä missä meidän kansallista turvallisuuttamme vaarantavaa tietoa voisi rajojen ulkopuolelle mennä sellaisille tahoille joiden ei sitä tarvitse tietää niin kuin täällä on mainittu sinisilmäisiä saa olla sen vuoksi on hyvä että tätä lakia nyt muutetaan eli tätä maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia muutetaan siten että

muun muassa upseerin virkaan johtaviin opintoihin edellytetään että valittavalla henkilöllä ei ole toisen valtion kansalaisuutta tai muuta ulkomaansidonnaisuutta tai valtion turvallisuutta vaarantavaa sidonnaisuutta yleistä turvallisuutta maanpuolustusta suomen kansainvälisiä suhteita tai palvelusturvallisuutta puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa

kuinka tästä eteenpäin pitäisi sitten mennä kun tämä lainsäädäntö saadaan voimaan mielestäni tässä pitäisi aika laajasti katsoa meidän turvallisuusviranomaisia laajemminkin ja täällä jo esiin nostettu lainsäädännön kehittäminen poliisin suhteen ehkä tulisi ensi vaalikaudella nostaa myöskin esiin ja katsoa tarkasti josko tämä vastaava lainsäädäntö tulisi saattaa myös sille puolelle voimaan

äsken sanoin että tämä on aika aika masentavaa ja yksipuolista keskustelua ja haluan vielä tuoda kyseisen kyseisen huomioni esille kysyin ministeriltä monta kysymystä en saanut vieläkään vastausta ministeri totesi että nykyiset turvallisuusselvitykset eivät riitä hän ei kertonut miksi avata esimerkiksi tämän olisi hyvä tietää minkä takia tämä on tämä on tekeillä toinen keskustelu joka liittyy näihin kaksoiskansalaisiin on lojaalius jos tavallaan lojaalius saavutetaan sillä että ollaan yksöiskansalaisia ei kaksois vaan

niin tekeekö siis se että luopuu kansalaisuudestaan henkilöstä lojaalin no näin minä ymmärrän tämän keskustelun

ihmisethän saavat kansalaisuuden sillä tavalla että sattuvat nyt syntymään johonkin tiettyyn maahan minä itse satuin aikoinaan syntymään turkkilaisten vanhempien turkkilaisten vanhempien lapseksi

ja ja on siis maita joissa kansalaisuudesta luopuminen on tehty hyvin byrokraattiseksi hyvin vaikeaksi kerroin äsken ystävästäni jolla on venäläistausta hän sanoi minulle näin ozan jos minä haluan luopua kansalaisuudestani venäjän kansalaisuudesta jotta tulisin lojaaliksi tämän ajattelutavan mukaan tämän lakiesityksen ajattelutavan mukaan minun tulisi käydä venäjän armeija eli eli siinä on tämmöinen kriteeri eli meillä on ihmisiä jotka ovat meidän kansalaisia ja joilta nyt vaaditaan lojaaliutta ja yksöiskansalaisuutta ja jotka eivät tavallaan pysty irtaantumaan esimerkiksi siitä toisesta kansalaisuudesta mitä me teemme tässä tapauksessa minusta olisi hyvä että ministeri kävisi tätä läpi valiokuntakeskusteluissa tätä käytäisiin läpi se ei nyt tavallaan vastaa minun kysymykseeni että joo suomessa on sataviisituhatta kaksoiskansalaista eikä heillä ole mitään etujärjestöä no se nyt on ihan selvä mutta aidosti kannattaa keskittyä tavallaan niihin kohtiin jotka ihmisten arjessa tulevat vaikuttamaan minä minä toistan tämänkin tässäkin eduskunnassa minun tietääkseni meillä on neljä kaksoiskansalaista yksi meistä on ministeri kolme kansanedustajaa ainakin siis tietääkseni miten näemmekö me heidät jotenkin epälojaaleina emme tietenkään me olemme ihan tavallisia suomalaisia joilla on erilaisia elämäntarinoita jotka ovat syntyneet johonkin jonkun isä tai äiti tai joku muu on juuriltaan jostain muualta miettikää laittakaa itsenne minun tilalleni ja ja pohtikaa miltä tämä koko lakiesitys ja nämä kommentit siitä että emme saisi olla sinisilmäisiä kuulostavat jos mietitään kuka tässä maassa pelaa venäjän pussiin ja on näitä venäjän trolleja ne ovat ihan valkoihoisia valkoisia suomalaisia niin sanottuja kantasuomalaisia no tässä keskustelussa se nyt

eli tavallaan jos jos tilanne on se että joku nyt pelaa vaikka vaikka jonkun toisen maan pussiin ja ja uhkakuvana on toki venäjä niin tässä maassa ne jotka pelaavat venäjän pussiin ovat olleet perinteisesti ihan valkoisia suomalaisia niin sanottuja kantasuomalaisia joilla on yksi kansalaisuus kuten teillä kaikilla siis miettikää kuinka jännältä tämä keskustelu kuulostaa kuten toin esille minä voin tämän lakiesityksen läpimenon jälkeen mahdollisen läpimenon jälkeen asettua ministeri niinistön saappaisiin minä minä voin olla puolustusministeri minä voin saada kaikki mahdolliset tiedot mutta minä en voi sitten olla jossain sotilasvirassa joita on muistiinpanojeni mukaan nyt kahdeksantuhatta virkaa miten se ei näin mene minä minä haluan nyt vähän perusteluita tähän keskusteluun

lopetan ehkä siihen että suomen suomen syntyvyys perustuu tällä hetkellä merkittävästi ulkomaalaistaustaisiin ihmisiin siellä on iso iso ihmismäärä joka joka osallistuu suomalaisten syntyvyyteen ja jolla on ulkomaalaistausta meillä on siis hirveästi nuoria joilla on kansainvälinen tausta itsekin kuulun siihen joukkoon olen nyt kolmekymmentäyksi tai en minä tiedä olenko minä nuori nuorekas ainakin mutta siis miettikää millaisen viestin tämä antaa meidän nuorille jotka käyvät tällä hetkellä yläastetta tai lukiota tai tai näin katsovat tulevaisuuteen ja miettivät tulevaisuutta tässä maassa ja nämä ihmiset ovat ihan syntyperäisiä suomalaisia eli me saatamme nyt luoda sellaisen tilanteen jossa meillä on suomalaisia ja sitten toisia suomalaisia ja minun isoin kysymykseni ministeri johon minä haluan aidosti nyt vastauksen tänne ei saa tulla vetämään mitään löysiä puheita jostain sinisilmäisyydestä jos henkilö ei voi erota kansalaisuudestaan jos se on hyvin byrokraattista jos se vaatii esimerkiksi armeijassa käyntiä niin miten ministeri on varautunut tähän ei tässä voi leikkiä mitään tietämätöntä tai sitä että joo näillä ihmisillä ei ole mitään etujärjestöä nyt nyt faktoja ja vastauksia kehiin ihmiset ovat huolissaan ja kannattaa aidosti pohtia millaisia viestejä me annamme kun me puhumme tietyllä tavalla kun me teemme tiettyjä lakeja siis suomen turvallisuus on totta kai kaikki kaikessa sen takiahan me tässä olemme mutta jos esimerkiksi minut nähtäisiin epälojaalina sen takia että minä olen sattunut syntymään turkkilaisten vanhempien lapseksi joskus

kyllä minä ottaisin sen todella todella kummalla tavalla minä en tunne ketään muuta joka joka olisi tehnyt pitkät päivät suomen eteen siis miettikää minä olen oppinut suomen neljätoista vuotiaana kaksikymmentäseitsemän vuotiaana olen noussut kansanedustajaksi tässä maassa tehnyt kaikkeni antanut kaikkeni tämän maan eteen ja sitten tullaan tällaisilla lakiesityksillä jotka jotka kaventavat minun ja minun jälkeläisteni ja kaikkien minun näköisteni ja oloisteni ihmisten tilanteita pohtikaa näitä

puhemies ei tähän enää ole muuta lisättävää mutta edustaja yanar varmaan nytten oikoi mutkat suoraksi siinä mielessä että kyllähän tämän tarkoitus on nimenomaan lisätä suomen ja ministeriön mahdollisuuksia päättää siitä keitä palkataan sinne koska tämä esimerkkitapaus mikä menneisyydessä oli osoitti sen että jos tulee syytteitä siitä että ei ole noudatettu suomen lakia palkattaessa kaikkia haettuja henkilöitä niillä kriteereillä mitkä nykyisin ovat olemassa ilman harkintaa niin siitä voi joutua vastuuseen myös ministeri ja siinä mielessä ei tämän tarkoitus ole ymmärtääkseni millään tavalla asettaa vastakkain kyseisellä tavalla miten yanar asian kuvasi

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä muutettaisiin lakeja puolustusvoimista maanpuolustuskorkeakoulusta ja rajavartiolaitoksen hallinnosta esityksen mukaan puolustusvoimien sotilasvirkaan voitaisiin upseerin virkaan johtaviin opintoihin valita vain henkilö jolla ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta yleistä turvallisuutta maanpuolustusta tai suomen kansainvälisiä suhteita taikka palvelusturvallisuutta puolustusvoimissa vastaavat muutokset tehtäisiin rajavartiolaitoksen hallinnosta annettuun lakiin rajavartiolaitoksen sotilasviran ja rajavartijan peruskurssille valittavien opiskelijoiden osalta on selvää että puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävän henkilön ehdottomalle lojaalisuudelle suomen valtiota kohtaan on asetettava hyvin korkeat vaatimukset tämä lakiesitys toteutuessaan edesauttaa tätä tavoitetta puolustusvoimien sotilasviroissa ehdotonta lojaalisuutta suomen valtiota kohtaan on tarkasteltava poikkeusolojen ja sijoitusten kannalta ei pelkästään normaaliajan tehtävien kannalta arvoisa puhemies pidän tätä esitystä kannatettavana erityisesti siksi että esityksessä ei mainita mitään tiettyjä maita tai automaattisesti kielletä kaikkia kaksoiskansalaisia toimimasta näissä viroissa tai opinnoissa valinta perustuu esityksen mukaan aina tapauskohtaiseen tapauskohtaiseen harkintaan jossa arvioitaisiin ulkomaansidonnaisuuksista aiheutuvaa turvallisuusriskiä

arvoisa herra puhemies tästä jo pari puheenvuoroa käytin ja sanoin että on hyvä että näitä virkamiesten lojaliteettiin liittyviä asioita nyt perataan ja valiokuntavaiheessa varmasti puolustusvaliokunnallekin jää tässä vielä paljon mietittävää kuitenkin korvaani jäi soimaan ministerin puheenvuoronsa lopussa sanoma kohta jossa mainitsitte että tämä turvallisuusselvityslaki ei riitä sinänsä nykytilanteessa puolustusvoimien omiin tarpeisiin olen itse saanut olla hallintovaliokunnassa sisäisen turvallisuuden valiokunnassa ja ja puolustusvaliokunnassa kohta kahdeksan vuotta jos tällainen asiaintila tasavallassa on tänäkin päivänä että laaja turvallisuusselvitys ei vastaa muun muassa tähän lojaliteettikysymykseen niin pitäisin tilannetta enemmän kuin huolestuttavana en tiedä onko puhemies vielä ministerille antamassa vastauspuheenvuoroa mutta mielelläni kuulen perusteluita tälle kommentillenne

siitä miltä tämä kaksoiskansalaisen näkökulmasta vaikuttaa uskon että että tunteet olivat tässä tässä aivan aitoja mutta kun tätä kokonaisuutta mietitään kyse ei ole aina pelkästään henkilöstä itsestään vaan vaan kyse näissä painostuskeinoissa voi monta kertaa olla myös

voidaan sitten kaksoiskansalaisuuden perusteella tai eri sidonnaisuuksien perusteella painostaa ja sitä kautta pyrkiä saamaan sitä sitä tietoa tämä joka tehdään antaa tietoa viranomaiselle se antaa tietoa myös henkilölle itselleen ja kun tässä on aina se tapauskohtainen harkinta ketkä sitten voivat näihin virkoihin jatkaa niin kyllä tässä suojaa myös sillä ihmisellä on ei ole mikään itsetarkoitus että kaikki joilla on kaksi eri passia olisivat kiellettyjä

tekemään uraa suomessa mutta tietyt peruskysymykset täytyy pystyä katsomaan ennalta sitä lainsäädäntöä meillä ei ole aiemmin ollut ja nyt on hyvä että se tehdään ja ministeri on tämän lakiesityksen tänne tuonut
myönnän vielä ministerille hänen niin halutessaan kaksi minuuttia

arvoisa puhemies edelleen kiitos edustajille tuesta ehkä lienee vielä tarpeellista painottaa että kansalaisia ei todellakaan tämän esityksen myötä olla asettamassa eriarvoiseen asemaan kyse on ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisestä ja toisen valtion vaikuttamismahdollisuuksien minimoimisesta kyse on kansallisesta turvallisuudesta ja mielestäni tätä asiaa tätä kysymystä ei kannata ottaa henkilökohtaisesti sanon vielä kerran turvallisuusselvitykset eivät riitä koska niissä kestämättömistä ulkomaansidonnaisuuksista ei muodostu tässä laissa muodostuu edustaja kari pitää ymmärtää edustaja yanar että sotilasvirka ei ole kenellekään ei kenellekään subjektiivinen oikeus tällä tavalla suomi suojelee itseään ja kansalaisiaan toisen valtion vaikuttamisyrityksiltä ei tässä olla ketään yksilöä tai ryhmää demonisoimassa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan liikenne ja viestintävaliokunnan talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies hallituksen esitys koostuu kahdeksasta lakiehdotuksesta sekä kolmesta uudesta laista lakiehdotukset on valmisteltu laajapohjaisessa valtioneuvoston kanslian johtamassa työryhmässä olivat edustettuina aiheen kannalta keskeiset ministeriöt ja viranomaiset työryhmä laati ehdotukset säädösmuutoksista joita valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa edellyttää työryhmä antoi viime kesäkuussa yksimielisen ehdotuksensa asiassa siinä arvioitiin muuttuneen turvallisuustilanteen merkitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta ja päädyttiin ehdottamaan uutta sääntelyä sen varmistamiseksi että viranomaisilla on riittävän luotettava kattava ja ajantasainen tilannekuva kiinteistönomistuksesta kansallisesti strategisten strategisten kohteiden läheisyydessä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta arvoisa puhemies kiinteistöjen omistus ja käyttö on yksi kokonaisturvallisuuteen vaikuttava osatekijä kiinteää omaisuutta on myös mahdollista hyödyntää osana hybridivaikuttamista kansallista turvallisuutta vaarantavalla tavalla hankkimalla kiinteistöjä strategisilta sijainneilta voi vieras valtio pyrkiä esimerkiksi hakemaan jalansijaa suomessa tai heikentämään turvallisuusviranomaisten toimintaedellytyksiä strategisesti merkityksellisten kohteiden lähistöllä sijaitsevia kiinteistöjä on mahdollista käyttää myös laittomaan tiedustelutoimintaan tai muulla tavoin tukemaan vieraan valtion tavoitteita tästä syystä on tärkeää että turvallisuusviranomaisilla on riittävä tilannekuva kiinteistöjen omistuksesta ja käytöstä suomessa valtiolla tulee myös tarvittaessa olla mahdollisuus puuttua sellaiseen kiinteistönomistukseen tai käyttöön jonka arvioidaan vaarantavan suomen kansallista turvallisuutta esitykseen sisältyy yhteensä kahdeksan lakiehdotusta joista olennaisin koskee kansallisen turvallisuuden huomioonottamista alueiden käytön suunnittelussa kansallisen turvallisuuden tarpeiden huomioimisella jo kaavoitusvaiheessa voitaisiin ennaltaehkäistä ongelmia joita kiinteistönomistukseen voi liittyä ja siten vähentää viranomaisten tarvetta puuttua yksittäistapauksiin esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi kolme uutta lakia jotka yhdessä mahdollistaisivat kiinteistönomistuksen nykyistä kattavamman seurannan ja tarvittaessa myös puuttumisen kansallista turvallisuutta vaarantavaan kiinteistönomistukseen tai esityksessä ehdotetaan ensinnäkin säädettäväksi laki eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta lakiehdotuksen mukaan eta alueen ulkopuolisten ostajien kiinteistönhankinta suomen valtion alueella säädettäisiin luvanvaraiseksi lakia sovellettaisiin vain eta alueen ulkopuolisen valtion kansalaisiin sekä sellaisiin yhteisöihin joiden kotipaikka tai merkittävä määräysvalta on eta alueen ulkopuolella eikä lupamenettely siis koskisi suomalaisten välisiä kiinteistökauppoja lupaviranomaisena toimisi puolustusministeriö lakiehdotuksen mukainen lupamenettely vastaisi pääosin ulkomaalaisten kiinteistönhankintoja koskenutta lupamenettelyä joka suomessa oli voimassa vielä yhdeksänkymmentä luvulla toiseksi luvanvaraisuutta koskevaa lakia ehdotetaan täydennettäväksi lailla valtion etuosto oikeudesta joka olisi voimassa strategisten kohteiden välittömässä läheisyydessä etuosto oikeus ei olisi riippuvainen kiinteistönostajan kansalaisuudesta eli se mahdollistaisi puuttumisen myös sellaisiin kiinteistökauppoihin joihin luvanvarausuus ei soveltuisi puolustusministeriö seuraisi lakiehdotuksen mukaan etuostolain soveltamisalalla tapahtuvia kiinteistökauppoja ja etuosto oikeuden käyttämisestä päättäisi valtiovarainministeriö

kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi lailla korvattaisiin voimassa oleva puolustuslunastuslaki siinä missä puolustuslunastuslaki kattaa suhteellisen suppeasti vain puolustusvoimien kiinteistötarpeita ehdotettu uusi lunastuslaki vastaisi kattavammin kokonaisturvallisuuden tarpeisiin lakiehdotuksen mukaan kiinteistö kohdistuva erityinen oikeus voitaisiin lunastaa maanpuolustuksen alueellisen koskemattomuuden valtion johtamisen rajaturvallisuuden rajavalvonnan huoltovarmuuden yhteiskunnan kannalta välttämättömän infrastruktuurin toiminnan varmistamisen tai muun näihin rinnastettavissa olevan yhteiskunnallisen edun turvaamiseksi arvoisa puhemies lupamenettelylaki valtion etuosto oikeuslaki ja tarpeet kattava lunastuslaki on valmisteltu toisiaan täydentäviksi ja ne yhdessä mahdollistaisivat turvallisuusviranomaisille kattavan kiinteistökauppojen seurannan ja tarvittaessa myös puuttumisen ei toivottuun omistukseen lakiehdotukset on samalla valmisteltu siten että niistä aiheutuva hallinnollinen taakka ja vaikutus normaaliin kiinteistönvaihdantaan jäisi mahdollisimman pieneksi esityksen tarkoituksena ei siten ole laajamittaisesti puuttua kiinteistönomistukseen suomessa tai vaikeuttaa toivottuja kansainvälisiä investointeja suomeen vaan tarkoituksena on ensisijaisesti luoda nykyistä kattavampi seurantajärjestelmä ja siten parantaa viranomaisten tilannetietoisuutta kiinteistöjen omistuksesta ja käytöstä tällä itsessään arvioidaan olevan ennalta ehkäisevä vaikutus ei toivotun kiinteistönomistuksen syntymiselle näyttäisi olevan tarvetta lyhyeen debattiin ja

sellainen aloitetaan arvoisa puhemies hieman

tämä problematiikka on tullut lähelle koska satun asustamaan saaristomeren tuntumassa ja siellä

tapauksia joissa odotetaan valtion viranomaisen toimenpiteitä hyvään hallitusohjelmaan kirjattu tavoite tulee tässä nyt

lunastetuksi tavalla jota on huolella valmisteltu moninaisen lainsäädäntöuudistuksen merkeissä varsinaisesta paketista on kysymys ja on

instrumentit nyt tulevat tulevat käyttöön koska tällä hetkellähän viranomaisilla ei ole mahdollisuuksia puuttua tämäntapaiseen toimintaan jota varsinkin saaristomerellä ja myöskin itä suomessa esiintyy mikään viranomainen ei ei tätä valvo nyt ne mahdollisuudet tässä tulevat ja pidän tätä tärkeänä

herra puhemies on hyvä että tämä lainsäädäntö nyt myös tulee meille käsittelyyn ja päätettäväksi oikeastaan yksi ainut kysymys ministerille tähän liittyen uskotteko että tämä lainsäädäntö pystyy nyt ehkäisemään niin sanottuja bulvaanikauppoja sitä että ei toivotut omistajat välittäjien välityksellä ovat kuitenkin lonkeroidensa kautta omistamassa näitä strategisilta alueilta olevia olevia maa alueita ja sitä kautta uhkaavat turvallisuuttamme toinen kysymys liittyy siihen että kun näitä selvityksiä tehdään ja tämä lupa pitää anoa metrimäärärajoja on puolesta kilometristä kilometriin niin milloin tämä erillinen lupa pitää anoa näitä on laitettu kahteen eri portaaseen mutta olisiko nämä kenties hyvä laittaa suoraan yhden kilometrin rajaan ja tältäkin osin ottaa asiassa varman päälle

herra puhemies

kahden hallituspuolueen puheenvuorojen jälkeen toistan itsekin samaa tätä bulvaanikysymystä olisin kysynyt kysyin sitä jo jo joku viikko sitten myös tuolla median puolella kun tätä tämän päivän aikana

vastausta itselleni saanut että millä tavalla tämä hallituksen esitys vastaa siihen kysymykseen että jos joku vieras toimija haluaa kotimaisen toimijan välityksellä hankkia maaomaisuutta vahingoittaakseen suomalaista yhteiskuntaa jollain katalalla keinolla niin millä tavalla se asia kampataan niin kuin aikaisemmassa laissa puhuimme puhuimme kaksoiskansalaisista nytkin puhumme vieraasta maasta mutta sellainen kategorinen ajattelu että kaikki omistus olisi pahaa jos se ulkomailta tulee ei tietenkään ole myöskään hallituksen ajattelua mutta jos ajatellaan niin että kaikki mahdollinen paha kohdistuu vain ulkomaiseen omistukseen niin onko ministeri niin että kotimainen puoli

kiinteistöasioista on ollut hälyuutisia jo vuosia on hyvä asia että tällä tavalla ministerin kertomalla tavalla nyt lainsäädännölläkin pyritään saamaan tämäkin mahdollinen ongelma hallintaan ja tässäkin pätee tämä sinisilmäisyysnäkökulma näissäkään asioissa ei pidä olla sinisilmäisiä ne ovat turvallisuuteemme liittyviä olennaisia asioita minä pidän tärkeänä sitä että katsotaan lupalakia etuostolakia ja kokonaisturvallisuuden ja kokonaisturvallisuuden lunastuslakia suhteessa toisiinsa koska ne ovat toisiansa täydentäviä lakeja ne on valmisteltu kokonaisuutena ja täydentävät toisiansa kuitenkin siihen liittyy tämä kysymys bulvaaneista mikä täällä oli jo tässä halutaan muuttaa myös maankäyttö ja rakennuslakia ja ja tietyllä tavalla ohjailla myös maakuntakaavaa ja olen huomannut sen että kyllä maakunnissa on erittäin lämmin suhtautuminen puolustusvoimien tarpeisiin se otetaan huomioon maakuntakaavoissa kysynkin herra ministeri onko tämä tullut erityisenä ongelmana vastaan teidän ministeriössänne

puhemies tämäkin hallituksen esitys niin kuin edellinen on erinomainen ja tarkoittaa siirtymistä perussuomalaisten järkilinjalle ja tämänkin ainoa huono puoli on se että tämä tulee aivan liian myöhään sekä aivan liian suppeana perussuomalaiset ovat ajaneet laajempaakin maan myynnin kieltoa eun ulkopuolisille jo vuosikymmenen ajan tämä oli meillä itärajalla ongelmana ja silloin kiinnitettiin huomiota siihen kun kiinteistöjä alkoi mennä niin sanotusti rajan taakse silloin tälle asialle tässä salissa käytännössä naurettiin nyt on eri ääni kellossa mielestäni ei ole ylipäänsäkään mitään syytä siihen että ulkomaalaiset voisivat omistaa suomessa maata tämä esitys käsittelee tätä asiaa tärkeästä näkökulmasta kansallisen turvallisuuden näkökulmasta mutta olisi myös huomioitava talousrikollisuuden ja rahanpesun torjunta juurikin näiden aiemmissa puheenvuoroissa mainittujen bulvaanien kautta ja yleensäkin perua kaikkiaan tämä harkitsematon päätös sallia maan omistus suomessa eta alueen ulkopuolisille se olisi selkeintä ja kansan tahdon mukaisinta

arvoisa herra puhemies on erikoista kun tämä lainsäädäntökään ei ole vielä vuosikymmeniä ollut puutteellinen vaan vasta kahdeksantoista vuotta mutta kahdeksantoista pitkää vuotta tämä hallituksen esitys ja puolustusministeri ansaitsevat kyllä tässä kiitoksen että tämä täällä salissa on ja pääsemme tätä käsittelemään allekirjoittaneena tiedän hyvin pitkän matkan jonka tämän aloitteen äärellä olemme kulkeneet tässä laissa otetaan oikeita askelia oikeaan suuntaan tietoisuus on selkeästi kasvanut tämän asian äärellä jo helmikuuta kaksituhattaneljätoista kun esittelin viime kaudella lakialoitteeni joka tähän samaan problematiikkaan puuttui toin esille airiston helmen nuo kiinteistökaupat tuolla syväväylän äärellä ja onneksi olemme nyt vuonna kaksituhattakahdeksantoista tässä oikeasti hallituksen esityksen äärellä hyvää on että viranomaisten välinen tietojenvaihto selkiytyy ja paranee ja että näitä kiinteistökauppoja pystytään paremmin selvittämään selvittämään kysyisin vielä ministeriltä kun on esitetty hallintotöiden minimoimiseksi että tulisi tällainen viranomaisten nettitieto josta voisi kiinteistötunnuksen perustella katsoa tämän paikan niin eihän näin tapahdu ja kartta piirry verkkosivuille

arvoisa herra puhemies lämmin kiitos hallitukselle ja puolustusministerille tämän hallituksen esityksen tuomisesta tänne saliin tätä on kauan odotettu monia vuosia ja nyt kiitos että hallituksen esitys on täällä tätä hallituksen esitystä on huolella valmisteltu ja odotettu tosiasia on niin kuin tässä jo useammassa puheenvuorossa on tullut esille että kyllä tämä olisi pitänyt tuoda jo paljon aikaisemminkin ja olisi toivonut että viime kaudella tämä olisi jo ollut haluaisin kysyä ministeriltä sitä tietysti tätä on toivottu nimenomaan tuolla kaakkois suomessa ja myöskin saaristoalueilla että nyt kun on valmisteilla tämä kiinteistöomistuksen seurantajärjestelmä niin minkälaiseksi tämä seurantajärjestelmä on on aiottu tehdä

puhemies minäkin yhdyn näihin kiitoksiin joita ministeriä kohtaan on osoitettu se jälleen kerran osoittaa että meillä on aikaansaava ja asiantunteva puolustusministeri joka nauttii paitsi kansan laajojen kerrosten keskuudessa arvostusta myös arvostusta ulkomailla annan kiitoksen kun muistellaan viime vaalikauttakin myös edustaja kymäläiselle hän on ollut hyvin aktiivinen tämän asian ympärillä mutta ikävä henkilökohtainen muisto viime vaalikaudelta on se että kun kyselytunnilla nostin tämän asian esille niin keskustelu haluttiin torpata keskustelua ei haluttu jatkaa tämä oli varsin omituista silloisen puhemiehen

oikeuksia päättää millaiset tahot täällä omistavat kiinteistöjä strategisilta paikoilta tässä esityksessä mainitaan että kuudestakymmenestätuhannesta kiinteistökaupasta vain noin viisisataa sijoittuu alueille joilla valtion etuosto oikeus olisi voimassa kuitenkin täällä sitten arvioidaan että etuosto oikeuteen käytettäisiin lunastuskorvauksen osalta noin kaksisataatuhatta viiva miljoona euroa vuodessa ja että joka vuosi tätä ei tarvitsisi edes käyttää onko tämä tarkoitus nyt edeltä käsin jollakin tavalla korjata koska tarvitaan sitten lupa näihin kauppoihin noin kohteeseen vuosittain lupamenettelylläkö tämä estetään ettei niitä tarvitse lunastaa vai miten tämä on aiottu toteuttaa käytännössä
viimeinen vastauspuheenvuoro tässä debatin vaiheessa edustaja kymäläinen ja sitten hänen jälkeensä siirrytään puhujalistaan
arvoisa puhemies kysyisin ensimmäiseksi vähän jatkoksi ehkä tähänkin kysymykseen mitä tapahtuu niille jo toteutuneille kaupoille joissa tällaista selkeää turvallisuusuhkaa voidaan luokitella sitten kysyisin vielä meillä on uusi lainsäädäntö tässä esityksenä kuitenkin tuossa selvitystyöryhmän raportissa todettiin yksiselitteisesti että paras ja riskit parhaiten minimoiva ratkaisu olisi palata täyteen luvanvaraisuuslakiin joka siis oli meillä vielä vuoden kaksituhatta alkuun

kuusitoista nolla kolme saakka muutama varsinainen puheenvuoro ja lopuksi ministerille vielä pari kolme minuuttia

arvostettu puhemies

tämä hallituksen esitys on tarpeen sillä tässä ehdotetaan lainsäädännön avulla valtiolle mahdollisuutta puuttua sellaiseen kiinteistöomistukseen joka vaarantaa suomen kansallista turvallisuutta hallituksen esitys tulisi voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta ja sitä taustaa vasten muutama huomio tämä lakitarvehan nousi selkeästi esiin airiston helmi yhtiön omistamien alueiden ja tilojen johdosta nämä tilat olivat pääasiassa turun saaristossa ja tämä yhtiö perustettiin jo vuonna kaksituhattaseitsemän jo vuonna kaksituhattakahdeksan perussuomalaiset kysyivät venäläisten maakaupoista vanhasen toisen hallituksen aikana oikeusministeri tuija braxilta tällöin oikeusministeri ei tätä uhkana että venäläiset omistavat kiinteistöjä strategisista paikoista kun historiaa katsotaan vielä eteenpäin niin vuonna kaksituhattayksitoista krp alkoi selvittämään näitä maakauppoja samanaikaisesti kaksituhattayksitoista perussuomalaiset vaativat maakauppojen kieltämistä tällaisten alueiden osalta vuonna kaksituhattaneljätoista puolueemme puheenjohtaja jussi halla aho silloin eduskunnassa edustajana ollessaan jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen samasta aiheesta hän kysyi voisiko hallitus harkita ulkomaalaisten

lainsäädännön tarkistamista samoin kaksituhattaneljätoista perussuomalaiset nostivat tätä asiaa yhä enenevässä määrin esille eri puolilla esimerkiksi perussuomalaisten ajatuspaja suomen perusta julkaisi teoksen venäjä uhka vai mahdollisuus avointa keskustelua suomen venäjä suhteesta samaan aikaan perussuomalaiset järjestivät erilaisia keskustelutilaisuuksia siitä teemasta ovatko varuskuntien ja muiden strategisten kohteiden lähellä tehdyt maakaupat turvallisuusriski ja vielä vuonna kaksituhattaviisitoista perussuomalaisten suomen uutiset kuvautti helikopterilla erään rantatontin ja nosti asian esille etteikö vieläkään ala tapahtumaan mitään näillä esimerkeillä haluan sanoa sen että perussuomalaiset ovat tätä asiaa pitäneet esillä jo

airiston helmi yhtiön perustamisen vuonna kaksituhattaseitsemän jälkeen

siitä huolimatta vaikka kymmenen vuotta on menty eteenpäin hallituksen esitys tulee vasta nytten toivoisin toki että eduskunnassa ei tavallaan väheksyttäisi niitä esityksiä jos varoitetaan jo hyvissä ajoin tämmöisistä turvallisuusriskeistä ja lainsäädäntötarpeista vain sen perusteella että esittäjä on ollut väärä tällaista samanlaista asennoitumista todella näkyy muussakin lainsäädännössä tässä talossa me olemme monesti nähneet sen kuinka esimerkiksi perussuomalaiset tekevät hyviä esityksiä monelta osalta parantaa esimerkiksi ikäihmisten tai nuorten hyvinvointia ja perheiden hyvinvointia ja sitten niitä ei viedä eteenpäin sen takia kun esittäjä on on ollut siinä mielessä toivoisin arvokkuutta tässä eduskuntasalissa edustajilta etteivät syyllistyisi moiseen etteivät edes suomen turvallisuutta koskevissa asioissa korjaa niitä selkeitä puutteita joita perussuomalaiset nostavat esille arvoisa puhemies venäjällähän on tapana ollut jo pitkään se että siellä maanomistus ei ole mahdollista suomalaiselle useilla alueilla ja esimerkiksi raja alueelta miltään osin suomalaiset eivät voi ostaa kiinteistöjä suomalaisethan ovat aikanaan olleet hyvinkin halukkaita ostamaan kiinteistöjä esimerkiksi petsamosta ja viipurista tai karjalan tasavallan alueelta petsamossa ja viipurissa on täysin kielletty minkäänlaisten kiinteistöjen omistaminen suomalaisittain ja samoin on myös karjalan tasavallan alueella puolet alueesta ettei siellä ole mahdollisuutta tällaisia järjestelyjä toteuttaa siinä mielessä vaikka oikeusministeriö jo kaksituhattayksitoista vaati venäjältä vastavuoroisuutta kiinteistökauppojen tekemiseen suomalaisille

ei siellä ole edennyt ja miksi ei ole edennyt venäläiset ovat tunnetusti vähän kaukonäköisempiä ja historiasta oppineita he kyllä pitävät huolen omasta sisäisestä turvallisuudestaan ja tavastaan toteuttaa sitä politiikkaa pitkäjänteisesti suomessa tulisi pikkuhiljaa alkaa myös ottamaan mallia siitä että kaikki ei ole kultaa mikä kiiltää meidän ei pidä hyväuskoisesti uskoa etteikö tulevaisuudessa ole myös toisille lainsäädäntötarpeille tilausta koska suomen turvallisuuden takia meillä on vielä monta lakia tekemättä

arvoisa herra puhemies toistan tähän alkuun lyhyesti kuten jo vastauspuheenvuoroissani että haluan aloittaa tämän kiitoksella siitä että tämä hallituksen esitys on tässä salissa kunnioitan puolustusministeriä suuresti että olette pitänyt ne sanat kahdeskymmenesseitsemäs päivä helmikuuta kaksituhattaneljätoista totesitte eli että jos silloinen lakiesitys ei päätyisi lainvalmisteluun niin siihen varmasti tullaan palaamaan ja nyt tässä hetkessä olemme siinä tilanteessa

ja kun tässä aloitin muistelemaan näitä vanhoja historiankirjoja joita tämän eduskunnan pöytäkirjoistakin löytyy niin silloin kahdeskymmenesseitsemäs päivä

kiinteistökauppoja ja maakauppoja suitsivaa lakialoitetta täällä käsiteltiin keskustelu oli silloin huomattavasti värikkäämpää kuin nyt tällä hetkellä kun tietoisuus on lisääntynyt ja näemme selkeästi samoja asioita näiden asioiden äärellä jo tuolloin esittelypuheenvuorossani tosiaan viittasin airiston helmeen tuolloin olimme kansalaisaktiivien joukossa kiinnittäneet tähän tappiota niittävään yritykseen huomiota ja kiinnittäneet huomiota siihen että huoltovarmuusreitin ääreltä jatkuvasti uusia kohteita pystyttiin kuitenkin hankkimaan tuolloin niitä kiinteistökohteita oli kuusi ja puoli vuotta myöhemmin syksyllä kaksituhattaneljätoista kysymyksessä oli jo toistakymmentä yksitoista eri kohdetta ja nythän noita taitaa olla jo kaksitoista mutta on hyvä että tätä asiaa käydään läpi otan sitaatin tuolta pöytäkirjasta jolloin olen todennut strategisesti tärkeiden paikkojen läheisyydessä olevien maa ja kiinteistökauppojen vaikutus turvallisuuteemme ja huoltovarmuuteemme on myös merkittävä peruste lain tarpeelle esimerkkinä voisin mainita turun saariston syväväylän sen ainoan saman reitin varrella on kuusi kokonaista saarta saman omistajan omistuksessa

tulee tästä laista totta tai ei se on tiedostaen tehty tai tiedostaen tekemättä jätetty historiankirjat tulevaisuudessa kertovat onko tehty tai tekemättä jätetty viisasta uskon että tarkastelemmepa tulevaisuudessa luontoarvoja yhdyskuntarakenteita hintatasoa turvallisuuspolitiikkaamme tai huoltovarmuuttamme voimme lainsäätäjinä katua vain asian tekemättä jättämistä no me jätimme tekemättä mutta olemme nyt tätä lakia tässä eteenpäin tekemässä ja toivon että puolustusvaliokunnassa tähän lakiin perehdytään hyvin ja tarkoin ja sen ongelmatiikkaa ymmärretään jokaisen osalta sillä tuolloinen puolustusvaliokunnan jäsen sofia vikman totesi tuossa keskustelussa puolustusvaliokunnan jäsenenä ihmettelen erityisesti edustaja kymäläisen ynnä muiden perusteluja joiden mukaan venäläisten maakaupat olisivat turvallisuuspoliittinen uhka toisin kuin täällä on annettu ymmärtää puolustusvoimien kanta nimittäin on ollut että edes sotilasalueiden läheisyydestä venäläisten ostamat tontit ja kiinteistöt eivät ole kansallinen turvallisuusuhka näin hän totesi tuolloin toivon että hänen näkökantansa hallituspuolueen edustajana on tuosta ajasta sitten eteenpäin kehittynyt tuolloin myöhemmin puhemiehenäkin toiminut maria lohela totesi en usko että tätä aloitetta saadaan pysyvästi haudattua vaikka sellaistakin toivovia varmasti on aihe tulee ihan taatusti nousemaan ennen pitkää uudelleen esille jollain tavalla ja syyt siihen löytyvät tuosta esittelypuheenvuorosta ja ne syyt eivät katoa mihinkään itsestään tämän viestin halusin tuoda historiasta koska tehty työ toivottavasti kantaa tulosta ja sen tekijät toivottavasti myös saavat nähdä sen tuloksen tämäkin kiitoksena siitä että nyt tällä hetkellä olemme todella tämän lain käsittelyvaiheessa ja kun toin nuo hallinnollisten rasitusten minimoimiseksi ehdotetut viranomaisten verkkosivut työkaluna jolla pystyttäisiin kiinteistötunnusten perusteella tarkistamaan onko kyseessä luvanvaraisuutta edellyttävä kohde niin toivon että valiokunnassa kiinnitetään tähän tarkkaa huomiota koska tällä samanaikaisesti tullaan piirtämään kartta jossa on kaikki huoltovarmuutemme ja puolustuksemme kannalta kriittisimmät kohteet missään maailman kolkassa ei varmasti tällaisia verkkosivuja ole olemassa valtion tarvitsisi laajemminkin uudelleentarkastelun muuttuneen turvallisuustilanteen valossa esimerkiksi senaatin liiketaloudelliset periaatteet ja senaatin omistajan asettamat tuotto odotukset johtavat vaikeaan kierteeseen kiinteistöjen osalta tuotto odotusten korkeus aiheuttaa vuokrien nousua senaatin osalta ja sen laitokset jotka ovat senaatilta vuokralla ovat vaikeuksissa maksaa toimintavaroistaan seinistä ja myöskin samanaikaisesti kun on vuokravaikeuksia joudutaan luopumaan näistä kiinteistöistä jotka ovat strategisesti merkittäviä kohteita sen vuoksi myöskin senaatille kun vuokraosuudet vähenevät tulee niin sanottua korjausvelkaa jo niistä olemassa olevista rakennuksista ja kun korjausvelasta ei huolehdita tulee sisäilmaongelmia minkä vuoksi entisestään joudutaan miettimään näistä rakennuksista poismuuttoa sen vuoksi

kuten esimerkiksi isoihin maa alueisiin isoihin metsäalueisiin voidaan puhua jopa kahdestasadasta hehtaarista ja niin poispäin ilmastonmuutoksen myötä pohjavetemme tulee olemaan tulevaisuudessa kultaakin arvokkaampaa ja sekin täytyy suojata ja se jos mikä on strategisesti merkittävää
kiitoksia tähän varattu aika olisi nyt lopussa mutta nyt kysyn näiltä neljältä henkilöltä haluatteko käyttää vastauspuheenvuoron tässä vaiheessa jolloinka sitten vielä ministeri vastaa ja sitten itse arvioitte jätättekö vielä tuonne myöhäiseen iltaan puheenvuoroja

arvoisa rouva puhemies eduskunnassa meillä on turvallisuusasioissa ja maanpuolustusasioissa usein laaja yhteinen näky ja ja välillä tässäkin keskustelussa tuli vain itselle semmoinen

isänmaan asiaa ja turvallisuusasiaa halutaan hurjasti omistaa näin kuitenkaan ei ole vaan kyllä eduskunnassa laajasti jaetaan näitä huolia myös viime kauden keskustelu eu ja eta alueiden ulkopuolisten maiden maaomistuksista on hieman toinen asia kuin se asia jota tällä hetkellä käsitellään minusta nyt on lähestytty ministerinkin esittämällä mallilla etuosto oikeuksien ja lunastuslain kautta niitä tosiasiallisia ongelmia jotka jäävät näihin bulvaanirakenteisiin edustaja kymäläinenkin tuntee tämän

ministeriltä aikaisemmin siitä jos joku ulkomaalainen toimija haluaa käyttää vaikka kotimaista toimijaa välimiehenä ostaakseen kiinteistön voitteko ministeri jollakin tavalla kuvata puolustusvaliokunnan keskustelulle sitä mitä näistä asioista kannattaisi puolustusvaliokunnassa asiantuntijoilta kysyä ja millä tavalla ikään kuin tätä ongelmatiikkaa lähestyä ettei sinänsä hyvää tarkoittavaan lakiin jäisi kotimaisen toimijan mentävää aukkoa
vielä edustaja kiviranta halusi vastauspuheenvuoron halusivatko muut

johtopäätökset olivat yhteneväisiä esitys on oikeansuuntainen ja kohden oikeaa maalia pyysin tämän puheenvuoron sen takia että edustaja kymäläinen nosti erityisen tärkeän asian joka nyt ei suoranaisesti juuri tähän liity sen että meidän pitää laajemmin pystyä katsomaan sitä mitkä ovat meidän kansalliset varantomme ja sen kuinka paljon niitä voi olla kaupan ulkomaalaisille kun ilmastonmuutos tuo meille erityisiä kysymyksiä pohjavesien ja metsien osalta ilmastonmuutos ja myös kiihtyvä hiilinielukeskustelu niin meillä pitäisi olla joitakin mahdollisuuksia tämän ensimmäisen askeleen myötä

mutta kansallista turvallisuutta ja elintarvikehuoltovarmuutta sisältävä keskustelu ottaa mukaan

arvoisa puhemies tässä on käyty mielenkiintoista ja hyvää keskustelua asian tiimoilta en ole kuullut kenenkään käyttävän sellaista puheenvuoroa että lakiesitys olisi jollakin tavalla huono tai ei toivottava päinvastoin koko sali oikealta vasemmalle on kantanut huolta niin että tämä lakiesitys on saatu aikaan ainoastaan joitakin puheenvuoroja siitä että tätä ei ole tehty aikaisemmin niin voi vain todeta vanhan sanonnan mukaan että parempi myöhään kuin ei ollenkaan että viimein ja vihdoin tämä saatiin aikaan mielestäni tämä lakiesitys on osoitus puolustusministeri niinistön aktiivisesta ja sinnikkäästä työstä isänmaan hyväksi ja kun ministeri menee menee joukon edellä niin meidän edustajien on on helppo sitä sitten seurata ja kannattaa tämän tämän lain voimaan saamista kyse on kansallisesta turvallisuudesta kyse on isänmaan asiasta ja se on näin itsenäisyyspäivän alla mitä mainioin ja kannatettavin lakiesitys kiitoksia ministeri

arvoisa rouva puhemies jälleen lämmin kiitos edustajille edustaja savola aloitti erinomaisella kysymyksellä bulvaanikaupoista tämä hallituksen esitys ei tässä suhteessa ole täydellinen tällä ei bulvaanikysymystä ratkaista jää seuraavalle hallitukselle ratkaistavaksi en tosin tiedä miten kansainvälisestikään tähän bulvaanikysymykseen ollaan tehokkaasti pystytty puuttumaan mutta ehkäpä niitä keinoja löytyy sen voin sanoa kuitenkin että tiedustelulainsäädäntö kun se voimaan saadaan on hyvä työkalu tässä suhteessa kilometrirajoista edustaja savolan toinen kysymys valiokunnassa kannattaa keskustella käytännössä soveltamisalue lienee vain yksi viiva kaksi prosenttia suomen pinta alasta edustaja kääriäiseltä oli aivan oikea huomio että lait täydentävät toisiaan ja muodostavat kokonaisuuden puolustusvoimien tarpeet on hyvin huomioitu mutta lainsäädäntö ei sitä edellytä siksi onkin tärkeää että vaatimus kirjataan lakiin edustaja kymäläinen käytännön hallintoa pohditaan vielä mutta yksityiskohtaisia strategisista kohteista ei ole tarkoitus tuoda asiattomien tietoon ja vielä edustaja kymäläiselle pelkkä vanhan lain päivittäminen katsottiin riittämättömäksi

kolmesta uudesta laista kyse on ollut huomattavasti laajemmasta lakikokonaisuudesta kuin ehkä alussa osattiin arvioidakaan edustaja torniaiselle lakiehdotusten ensisijaisena tarkoituksena on nimenomaan luoda kattava seurantajärjestelmä jolla itsessään toivotaan olevan ennaltaehkäisevä vaikutus hallinnollisesti järjestelmä tulee olemaan varsin kevyt edustaja niikko totesi että tätä lainsäädäntöä on odotettu ja voin vain todeta että ilman tätä hallitusta ei esitystä olisi tullut nytkään ehkä tämä hallitus jää historiaan onko nimittäin mikään muu hallitus tehnyt rauhan aikana yhtä paljon kansallista turvallisuutta parantavaa lainsäädäntöä kysyn vain edustaja karille vielä lopuksi isänmaan asia on tosiaan meille kaikille yhteinen pitää olla näin edustaja kulmala on aivan oikeassa ja siihen liittyen tässä salissa huomenna keskustellaan maanpuolustustahdosta ja jatkamme silloin mutta asiantuntijoilta valiokunnassa kannattaa kysyä miten tilannetietoisuudesta saadaan mahdollisimman kattava miten hallinnosta saadaan mahdollisimman joustava ja kuinka potentiaalisista pahantahtoisista kiinteistöjä hankkivista tahoista saadaan ylipäätään parhaiten

arvoisa rouva puhemies esityksessä on tarkoitus tehdä muutoksia lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ampuma aselakiin rikoslakiin ja työturvallisuuslakiin nykyinen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettu laki on ollut voimassa yksitoista vuotta eikä siihen ole tänä aikana tehty merkittäviä uudistuksia vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämishanke alkoi syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista kahdella työryhmällä ensimmäisessä tarkasteltiin vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen vaihtoehtoja näitä olivat ensiksi vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen nykymallilla eli käytännössä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli mpkn yhdistysoikeudellisen rakenteen alla toiseksi toiminnan järjestäminen ja kehittäminen osana puolustusvoimia tai kolmanneksi uuden viranomaisen perustaminen näistä vaihtoehdoista valittiin perusteellisten selvitysten jälkeen sotilaallisen koulutuksen siirtäminen yksin puolustusvoimille lisäksi tärkeänä tavoitteena nähtiin mpkn koulutusmahdollisuuksien tehostaminen siten että se kykenisi nykyistä laajemmin antamaan koulutusta omassa toiminnassaan ilman puolustusvoimien tilausmenettelyä toisessa työryhmässä suunniteltiin valitun kehityssuunnan perusteella vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämismalli jonka toimeenpanosta tässä lakipaketissa on osaltaan kysymys keväällä kaksituhattakahdeksantoista perustettiin kolmas työryhmä valmistelemaan tarvittavat lainsäädännön muutokset hankkeiden työryhmävalmistelussa ovat olleet mukana puolustusministeriön lisäksi puolustusvoimat ja mpk työryhmävalmistelun lisäksi valmistelun aikana on myös järjestökentälle ja muille viranomaisille varattu mahdollisuus esittää huomionsa valmistelussa hyödynnettäviksi arvoisa puhemies työryhmien työn tuloksena syntyneillä muutosesityksillä on tarkoitus saattaa voimaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämismalli sen taustalla on ollut tavoite tehostaa erityisesti paikallispuolustuksen suorituskykyä kehittävää vapaaehtoista harjoittelua luoda vapaaehtoiseen maanpuolustukseen nousujohteisia koulutuspolkuja ja antaa vapaaehtoiselle reserviläiselle vaativampia tehtäviä päämääränä on myös mahdollistaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen antaminen koko valtakunnan alueella ja edistää koulutuksen maksuttomuutta lisäksi kehittämismallilla on haluttu turvata asepalvelusta suorittamattomien naisten ja nuorten asema vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentässä lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on kirjattu esityksessä useita käytännön muutoksia puolustusvoimat ei jatkossa tilaa mpklta sotilaallista koulutusta mpkn sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus määritellään käsitteenä tarkemmin ja koulutuksen nousujohteisuus korostuu kun puolustusvoimien aseita on mahdollista antaa kyseiseen koulutukseen käsiteltäväksi puolustusvoimien valvonnassa ja puolustusvoimien alueilla ja aluksilla puolustusvoimien aseilla ei kuitenkaan saa ampua sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa erityisesti naisia ja nuoria koskeva tutustumistoiminta säädetään mpkn julkiseksi hallintotehtäväksi mpkn kansainvälisestä koulutustoiminnasta kirjataan säännökset lakiin vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjausta ja valvontaa koskevia säännöksiä selkeytetään valvovia viranomaisia ovat puolustusministeriö puolustusvoimat ja rajavartiolaitos julkisoikeudellisten kurssien osallistujien valinnasta sekä puolustusvoimien mpklle antamasta tuesta kirjataan säännökset lakiin muina huomioina mainittakoon että tällä lakipaketilla on yhteys myös eun asedirektiivin kansalliseen voimaansaattamiseen sitä koskeva lakipaketti sisältää mahdollisuuden myöntää aselupia mpklle sen sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta varten kyseinen lakipaketti antaa lisäksi mpkn sotilaallisia valmiuksia palvelevaan ampumakoulutukseen osallistuville aktiivisille reserviläisille mahdollisuuden saada aselupia tätä harjoittelua varten luvat koskevat niin sanottuja pitkiä aseita joihin on kiinnitetty yli kymmenen patruunan lipas

mennään joksikin aikaa debattiin

rouva puhemies näinä aikoina kun puhututtanut nousee tämä vapaaehtoisen maanpuolustuksen rooli aivan eri tavalla vielä esiin onkin äärimmäisen tärkeätä että nyt tämän lakiesityksen myötä ja ja tämän kehittämistyön myötä annetaan reserviläisille vapaaehtoisen työn kautta niitä aitoja urapolkuja edetä siellä omien perustaitojen kehittämisessä kun vapaaehtoista kautta pystyy saamaan sitä urakehitystä niin mikäli sitä sodanajan sijoitusta ei ole niin pystyy myös pääsemään sinne paremmin sijoitettujen reserviläisten joukkoon mpkn roolihan tulee muuttumaan aika paljon tämän uudistuksen myötä se tarkoittaa tietysti sitä että resursseja tarvitaan myös huomattavasti lisää oikeastaan kysyisinkin ministeriltä nyt siitä että kun euroja tarvitsee satsata nyt lisää tälle vapaaehtoiselle puolelle mpkn rooli muuttuu niin kuinka me turvaamme jatkossa nyt sitten sen että riittävät resurssit löytyvät minun mielestäni niiden pitää löytyä ja pystymme todellisuudessa viemään käytäntöön tämän lain mitä

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitystä selatessani katsoin saman kohdan näistä kustannuksista kuin mihin edustaja savola viittaa ja siellä lukee että noin neljä miljoonaa euroa vuosittain plus sitten yhteensä kuusi pilkku viisi miljoonaa euroa vuosittain kymmenessä vuodessa kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa se helpottaa mittakaavan ymmärtämistä puolustusvoimilla on ollut jo useita vuosia oman toimintansa rahoittamisessa varsin isoja haasteita on pystytty hankkimaan kalustoa kiitos ulkomailta tapahtuneiden viisaiden ja ja niin edelleen mutta kuitenkin perusrahoituksen puolella on ongelmia vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttä on äärimmäisen tärkeä koko tämän reserviin pohjautuvan yleisen asevelvollisuuden ja maanpuolustustahdonkin kannalta äärimmäisen ison asian äärellä olemme mutta miten ministeri näette kun tässä on istunut kuitenkin kaksi työryhmää ja vähän näkemyksetkin ovat olleet ristikkäisiä niin onko tämä tämän hinnan väärti maanpuolustaminen on rahan väärtiä mutta ovatko nämä kokonaiskustannukset arvoidut kustannukset sen arvoisia että että tämä laki kannattaa viedä joka tapauksessa kaikilla hallituksen voimilla läpi vai aiotaanko tosiasiallisesti kuulla myös sitten valiokunnan parantamis ja kehittämisehdotuksia

arvoisa puhemies vapaaehtoinen maanpuolustus on suomen selkäranka ja sinänsä maanpuolustuskoulutusyhdistys on pitänyt huolta siitä että reserviläisillä on ollut riittävästi toimintaa ja resursseja tämän varmistamiseksi tässä hallituksen esityksessä kuten aikaisemmat puhujat ovat maininneet on riskinä se että mpkn rooli ja osuus heikkenee puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kanssa tehtävässä yhteistyössä nyt kuitenkin se on hyvin merkittävä osuus mitä puolustusvoimat on ostanut koulutusta mpklta ja kun se poistuu niin tavallaan tilalle pitäisi löytää aitoa yhteistyötä että reserviläiset olisivat tiivis osa puolustusvoimia jatkossakin mielestäni ei pitäisi tehdä juurikaan eroa vapaaehtoisen maanpuolustuksen moniltakaan osin koska nehän ovat entisiä sotilaita ja ehkä osa myös pitkän linjan koulutuksen saaneita varusmiehiä jotka varmasti haluavat tehdä kaikkensa suomen maanpuolustuskyvyn kehittämiseksi sekä myös sen ylläpitämiseksi siinä mielessä kysyn arvoisa ministeri millä tavalla me voimme turvata sen ettei tule tämmöistä juopaa näiden toimijoiden välille

tässä taloudellisessa tilanteessa yleinen asevelvollisuus tarvitsee kaiken sen tuen jota vapaaehtoinen kenttä vain suinkin pystyy antamaan minun kysymykseni koskee sitä että kun maanpuolustus tarvitsee välineensä ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kannalta aivan keskeinen väline ovat aseet joiden lupia koskevia ehtoja uudet eu direktiivin vaatimat tiukennukset koskevat ja ne ovat tällä hetkellä parhaillaan eduskunnan käsittelyssä niin mikä tämä tilanne tällä hetkellä on maapuolustustahto on koetuksella sitä on enää turha nakertaa tällaisella turhalla kaikki voitava tehdään sen eteen että aselupien tiukennuksia tehdään mahdollisimman vähän
sitten edustaja savolalle vielä ja sitten puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies oikeastaan tämä roolin muuttuminen mpklla on se joka joka tietysti tekee myös sen toisen toisen puolen eli eli kun sotilaallisia valmiuksia ja sotilaallista koulutusta antava koulutus menee tavallaan sinne puolustusvoimien alle niin tämä varautumis ja turvallisuuskoulutus joka jää on se asia mistä järjestöt kokevat tällä hetkellä huolta on hyvin paljon erityisryhmiä jotka pääsevät mpkn kautta harjoittelemaan ja saamaan niitä valmiuksia on naisten koulutusta ynnä muuta mitä varautumiseen ja turvallisuuteen liittyykään ensiapukursseja ja niin edelleen mitä mpk järjestää mielestäni tässä pitää aika herkällä korvalla meidän valiokuntakuulemisessa näitä järjestöjä kuulla ja ja oikeastaan kysyisinkin ministeriltä kun te olette näitten järjestöjen kanssa keskustelua

kuinka tullaan huolehtimaan ja mpkn roolista niin että erityisryhmät pystyvät varautumis ja turvallisuuskoulutusta saamaan jatkossakin
sitten mennään puhujalistalle

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettua lakia ampuma aselakia työturvallisuuslakia ja rikoslakia pidän esitystä erittäin tärkeänä muutoksilla laitetaan täytäntöön puolustusselonteossa asetettu tavoite vapaaehtoisen maanpuolustuksen aseman vahvistamisesta paikallispuolustuksessa esityksessä myös ampuma aselakia ehdotetaan muutettavaksi siten että puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen ampuma aseita voitaisiin hyödyntää entistä laajemmin muussa kuin ammuntaa sisältävässä

sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa pidän tältä osin muutosta tervetulleena koska nykyinen lainsäädäntö estää ammunnan harjoittelua tarpeettomasti tällä hetkellä puolustusvoimien järjestämiin vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistuu vuosittain noin kolmestatuhannestaseitsemästäsadasta reserviläistä tämän lisäksi puolustusvoimat tilaa vapaaehtoista sotilaallista koulutusta maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä paikallisjoukkojen suorituskyvyn kehittämiseksi mpk tuottaa vuosittain sotilaallista koulutusta noin kymmenelletuhannelleviidellesadalle sodanajan joukkoon kuuluvalle reserviläiselle vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen lisäksi mpk tuottaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta vuosittain kahdellekymmenelleviidelletuhannelle henkilölle sekä muuta varautumis ja turvallisuuskoulutusta noin kahdeksalletoistatuhannelle henkilölle kyse ei ole siis pienestä joukosta eikä mistään nappikaupasta vaan erittäin tehokkaasta koulutuksesta joka koskee hyvin monia perheitä tämä mpkn antama sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus on koettu koko puolustushallinnossa hyödylliseksi lisäksi tukemaan puolustusvoimien päätehtävän antamaa sotilaallista koulutusta vaikka suomen puolustusratkaisu ei miltään osin perustu vapaaehtoisuuteen arvoisa rouva puhemies valikoiva tai vapaaehtoinen asevelvollisuus on mahdoton ajatus suomen oloissa ja suomen kokoisessa maassa nykyjärjestelmä on syytä säilyttää lisäksi naisten osallistumismahdollisuuksia maanpuolustukseen tulisi lisätä muun muassa yhteisillä kutsunnoilla tälläkin hetkellä naisille suunnatut vapaaehtoiset kurssit täyttyvät muutamassa tunnissa joten tilausta näille kursseille on nykyinen siviilipalvelus tulisi uudistaa kriisin ajan ja kokonaisturvallisuuden tarpeita vastaavaksi koulutukseksi lisäksi siviilipalveluksen suorittaneista pitäisi muodostaa rekisteri poikkeusolojen tilanteita varten näkisin hyvänä että esitettäisiin kansalaisille avointa ja vapaaehtoista kansalaispalvelusta joka tukisi omalta osaltaan maan kokonaisturvallisuutta enkä pitäisi ollenkaan huonona että toisella asteella opintoihin sisällytettäisiin kurssi maanpuolustuksesta tässä voisi mpk olla vahvasti mukana resurssien niin salliessa vapaaehtoista maanpuolustusta on kehitettävä koskemaan kaikkia kansalaisia viimeisimmästä sodasta ja kylmästä sodasta on jo niin pitkä aika että uskottavan maanpuolustuksen merkitys unohtuu aikaisemmat hallitukset ovat tehneet suuria virheitä lakkauttaessaan varuskuntia jopa suomen itärajalta meidän sinisten tavoitteena on saada varuskunta joka maakuntaan se olisi tärkeää koko maan puolustamisen kannalta arvoisa rouva puhemies tämän esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset ovat perusteltuja ja turvaavat suomen kansanturvallisuutta sininen on turvallisuuden väri

puhemies yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuvat sodanajan joukot se on se selkäranka joka täällä jo mainittu on ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö on se keskeinen tekijä joka pystyy tätä tukemaan kun armeija on käyty asevelvollisuus suoritettu ja reserviläisaika koittaa kertausharjoitukset ovat harvassa vaikka niitä on onneksi tällä vaalikaudella lisää saatukin vapaaehtoisen maanpuolustuksen kautta on pystytty saamaan toimintaa ja ennen kaikkea pystytty yksittäiselle reserviläiselle antamaan valmiuksia ylläpitää omaa kenttäkelpoisuuttaan on rooli niin reserviläisjärjestöillä kuin luonnollisesti mpklla joka keskeisten reserviläisjärjestöjen toimesta yhdeksänkymmentä luvun alussa perustettiin yhteiseksi koulutusorganisaatioksi tämän lain myötä tulee paljon hyviä asioita ensinnäkin se että että reserviläisille tulee maksuttomaksi tämä koulutus resurssit tulevat niin sanotusti valtiolta näitä urapolkuja tulee lisää eli mikäli omaa sodanajan sijoitusta ei ole niin tämän työn kautta pystyy omia valmiuksiaan kehittämään ja kenties saamaan sen sijoituksen tähän liittyy olennaisena osana myös tämä aselainsäädäntö pystytään käyttämään puolustusvoimien rajavartiolaitoksen aseita ja saamaan myös valmiuksia edellytyksiä oman aseluvan hankintaan tämä on alueellisesti kattava ja ja tietysti luonnollisesti tukee tätä meidän kokonaismaanpuolustusratkaisuamme tietysti uhkatekijöitä mitä tässä vähän debatissakin sivusin sivusin ja mitä järjestökenttä kokee on tämä kaikki muu koulutus mitä mpk tällä hetkellä tekee sitä hyvää työtä tämä on tietysti se mistä meidän pitää pystyä huolehtimaan myös jatkossa naisten koulutukset aivan kuten edustaja kulmala sanoi naisten valmiusliiton järjestämät kurssit mitä muutaman kerran vuodessa on myydään muutamassa tunnissa niin sanotusti loppuun jos jopa minuuteissa ne ovat äärimmäisen suosittuja ja niille on valtava kysyntä kun nyt puhutaan tästä kansalaispalveluksesta osittain myöskin ja puhutaan naisten roolista niin näitä edellytyksiä pitää olla että myös he pystyvät omia valmiuksiaan kriisiajan olosuhteita varten parantamaan on erityisryhmiä myöskin esimerkiksi kehitysvammaisille tarjotaan kursseja he pystyvät käymään sen niin sanotun oman armeijan mpkn kautta ja saavat sitä omaa maanpuolustustahtoaan tuotua esiin myöskin ja tietysti on nämä kaikki nuorille suunnatut kurssit intti tutuksi kurssit ja niin edelleen eli tuodaan lähemmäksi ja valmistellaan myös sitä armeijaan menoa koska

niitä roolimalleja ei ole enää kotona koululla on tärkeämpi rooli joten tällä vapaaehtoisella maanpuolustuksella on rooli myös siinä että kerrotaan mitä se armeija on mitä se yleinen asevelvollisuus on ja miksi tämä kaikki tehdään isänmaan hyväksi

rouva puhemies haluaisin tarttua tuohon yhteen asiaan mitä edustaja savola toi tässä esille eli nämä urapolut ja niin edelleen kun tuossa aiemmassa käsittelyssä puhuimme kaksoiskansalaisuudesta niin olisin nyt ministeriltä kysynyt mitä tarkoittaa tämä urapolut edustaja savolan tuomassa ilmiasussa suhteessa siihen

kaksoiskansalaisilla jollakin tavoin esteellisyyksiä liittyvätkö nämä millään tavalla toisiinsa

arvoisa rouva puhemies edustaja savola piti niin hyvän puheenvuoron että oikein pidin tukkimiehen kirjanpitoa olenko missään asiassa toista mieltä ja huomasin että en ole vaan vaan tämä maanpuolustustahto menee oikealta vasemmalle ja alhaalta ylös eduskunnasta näköjään myös hallituspuolueisiin asti mikä on tietenkin ilahduttavaa olisin myös itse korostanut tätä maanpuolustustahdon pohjalla olevaa yleistä asevelvollisuutta varusmiespalvelusta reservin kertausharjoituksia ja sitten tätä kyseessä olevaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen osaa sitä kokonaisuutta joka

aseellista palvelua ja miksei myös sitten naisten valmiusliittoa nuoria mitä edustaja savola tässä myös puheenvuorossaan toi mutta myös tätä kansalaispalveluskeskustelua josta on puhuttu että meiltä ikäluokasta puuttuu melkeinpä puolet naisikäluokka tästä maanpuolustuksen kentästä sille osaamiselle joka naisilla on olisi syytä etsiä keinoja väyliä muitakin kuin pelkät kutsunnat että saataisiin naisikäluokka myös mukaan tähän työhön heidän osaamisensa joka on laajaa olisin kysynyt ministeriltä katsoin että tässä lakiesityksessä annettava laki tulisi voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä eli vähän reilun vuoden päästä tässä on välissä kuitenkin vaalit ja ja hallitusohjelman kirjoittelut tässä jo aikaisemmassa kysymyksessäni viittasin että puolustusvaliokunnalla on iso rooli nyt kammata tätä lakia auki ja ja kuulla myös järjestöjä ettehän ministeri pahastuisi vaikka laki

jäisi odottamaan vaaleja jos tähän laajaan kokonaisuuteen pystyttäisiin ottamaan myös tämä kansalaispalvelus ja ja laajemmat asiat kuten muun muassa aikaisemmin miljoonan euron kustannukset jotka osaltaan tuntuvat ainakin sormituntumalla valuvan hieman tuonne rattaidenkin väliin

arvoisa rouva puhemies

asiaan liittyvien lakien päivitys on puolustusvoimauudistukselle ja puolustusselonteolle on nähty tarpeelliseksi päivittää laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja sen johdosta on tarpeellista tehdä muutoksia myös ampuma aselakiin rikoslakiin ja työturvallisuuslakiin muutoksilla pannaan täytäntöön valtioneuvoston puolustusselonteossa asetettu tavoite vapaaehtoisen maanpuolustuksen aseman vahvistamisesta paikallispuolustuksessa ja maanpuolustustietämyksen ja tahdon vahvistamisesta maamme nuorisolle sukupuolesta riippumatta merkittävin muutos on se että lain tullessa voimaan puolustusvoimat ja rajavartiolaitos eivät enää tilaisi vapaaehtoista koulutusta maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä vaan vapaaehtoista sotilaallista koulutusta järjestäisivät ainoastaan puolustusvoimat ja

sijaan maanpuolustuskoulutusyhdistys keskittyisi julkisessa hallintotehtävässään sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen ja laajan maanpuolustustoiminnan valistustyöhön jota suunnattaisiin nykyistä enemmän nuorille ja naisille vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa annetussa laissa säädettäisiin myös entistä tarkemmin eri viranomaisten tehtävistä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ohjaamisessa ja valvonnassa myös puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen antaman tuen sisällöstä sekä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kansainvälisestä koulutuksesta säädettäisiin tarkemmin ampuma aselakia ehdotetaan muutettavaksi siten että puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen ampuma aseita voitaisiin hyödyntää entistä laajemmin muussa kuin ammuntaa sisältävässä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa varusmiesaikana puhuttiin niin sanotusta asekäpistelystä ja sitähän se on aseita ei voi käyttää jos ei niitä osaa käyttää ja kun aseita osaa käyttää ampuminenkin sujuu sitten paremmin kyse on siis aseidenkäsittelykoulutuksesta ilman ampumatarvikkeita tätä käsittelykoulutustoimintaa toteutettaisiin pääasiassa puolustusvoimien harjoitusalueilla ja puolustusvoimien valvonnassa työturvallisuuslakiin ja rikoslakiin tehtäisiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun lakiin tehtävien muutosten johdosta tarpeelliset säädökset ja muutokset arvoisa puhemies valtioneuvoston puolustusselonteon mukaan tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka aputehtävissä lakiesitys on kahden työryhmätyöskentelyn tulos laajoine lausuntokierroksineen asian valmisteluun liittyvän toisen työryhmän tehtävänä oli laatia puolustusministeriön ensimmäisen työryhmän jättämään mietintöön liittyvät muutosehdotukset toisen työryhmän mietinnön esitys perustuu uuteen malliin vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestämisestä tämän mallin toteutuminen edellytti lisärahoituksen osoittamista puolustusvoimille sen arvioitiin olevan kuusi pilkku viisi miljoonaa euroa vuodessa kyseinen lisämääräraha sisältää neljänkymmenenkahden henkilötyövuoden lisäpanostuksen puolustusvoimiin ja kahdenkymmenenkolmen henkilötyövuoden lisäyksen maanpuolustuskoulutusyhdistykseen kyseisillä henkilöstölisäyksillä tarkoitus tehostaa sotilaallisen koulutuksen nousujohteisuutta erityisesti paikallisjoukkojen näkökulmasta ja kehittää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta koulutusta enemmän sotilaallista koulutusta tukevaksi lisäyksellä tuetaan myös vapaaehtoisten rekrytointia puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen poikkeusolojen tehtäviin sekä ohjauksen ja valvonnan toteuttamista mielestäni lain esittämät muutokset toteuttavat nyt sen tahtotilan joka vallitsi vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta perustettaessa ja toimintaan laitettaessa jo tuhatyhdeksänsataa luvun lopulla edellinen muutos säädettiin lailla

vuoden kaksituhattaseitsemän valtiopäivillä jolloin maanpuolustuskoulutus ry muuttui julkisoikeudelliseksi maanpuolustuskoulutusyhdistykseksi kun laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta tuli voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakahdeksan arvoisa rouva puhemies tämä on jälleen osoitus ministerin sinnikkäästä tahtotilasta kehittää ja turvata puolustusvoimain koulutusta toivon että laki tulee voimaan mahdollisimman nopeasti kannatan hallituksen esitykseen liittyviä lakimuutoksia kiitoksia

arvoisa puhemies

on tarve hoitaa omat asiamme niin että se ei ainakaan jää siitä kiinni ettemmekö olisi itse hoitaneet omia asioitamme ja ja valmistaneet omia kansalaisiamme kohtaamaan sellaiset tilanteet jotka voivat tulla hyvinkin yllättäen vapaaehtoinen maanpuolustustyö on tärkeää koska se tarjoaa hyvin laajasti kansalaiselle mahdollisuuden kouluttautua erilaisiin kriisitilanteisiin tarvittaessa sodanajan tilanteeseenkin mutta ennen kaikkea niin kuin tuossa aikaisemmissa edustajien puheenvuoroissa tuli koska nyt tällä uudella lailla voidaan korostaa sitten myös esimerkiksi nuorten ja naisten koulutusta

maanpuolustukseen liittyvien tehtävien saralla arvoisa puhemies voisin ehkä vähän avata

tässä

on hyvä että tämä mpkn uusi tehtävä korostuu erityisesti sellaisille naisille jotka haluavat kouluttautua kriisiajan tehtäviin ja jotka eivät ole käyneet vapaaehtoista varusmiespalvelusta suunnatut kurssit ovat erittäin kysyttyjä ne tulevat hyvin nopeasti täyteen siellä on paljon sekä nuorempia nuorempia naisia että myös jo sanotaanko kokeneempia naisia hakemassa ja myös tarjoamassa toisilleen

jos tulee tulee sellainen tilanne että tarvitaan laajemmin kykyä auttaa omaa lähiyhteisöä tai laajemmin yhteisöä vaikkapa erilaisien ympäristökriisien sattuessa miten näitä taitoja pystyttäisiin sitten hyödyntämään ja käyttämään yhdessä viranomaisten kanssa jokainen suomalainen on maanpuolustaja ja suomen perustuslain mukaan jokainen on maanpuolustusvelvollinen valtio ei siitä huolimatta vielä tarjoa maanpuolustuskoulutusta kaikille nämä seikat ovat ristiriidassa keskenään tällä hetkellä valmiudet maanpuolustukseen ja kriisiajan oloihin annetaan vain miehille ja pienelle vapaaehtoiselle osalle naisista tutkimusten mukaan suomessa erityisesti juuri naiset kokevat kuitenkin turvallisuustaitonsa kriisioloissa puutteellisiksi toimintaympäristön muutos korostaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja siksi on varmistettava että myös naisille annetaan riittävät valmiudet toimia poikkeustilanteessa eikä naisten voimavaroja jätetä yhteiskunnassamme käyttämättä kansallista koulutustarjontaa onkin ylläpidettävä ja jopa lisättävä maanpuolustusjärjestöt ovatkin tehneet tässä oman sarkansa ja kouluttaneet merkittävän määrän myös vapaaehtoisesti kouluttautuvia naisia ja kysyntää tosiaan näille koulutuksille on enemmän kuin kursseille voidaan ottaa meidän tulisikin ottaa koppia laajemmin saada useammalle taidot toimia kun jotain sattuu olen aikaisemmin esittänyt että koko ikäluokan nuorille pitäisi tarjota yleiset turvallisuustaidot viimeistään toisella asteella osana koulujen opetusta yhteistyössä viranomaisten näitten vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa näillä tarjotuilla kursseilla olisi olennaista oppia toimimaan esimerkiksi sähköjen katketessa tai ympäristökriisin tai muun poikkeavan tilanteen sattuessa turvallisuuden perustaidot vahvistaisivat jokaisen kansalaisen kriisinsietokykyä luonnonkatastrofin kyberhyökkäyksen tai muun poikkeustilanteen varalta

myöskin sitten on paljon keskustelua ollut ollut siitä miten pystytään naisia osallistamaan niin vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa kuin myös vapaaehtoisessa asepalveluksessa on paljon mietitty sitä miten voitaisiin vahvemmin tarjota mahdollisuudet suoriutua tästä koulutuksesta ja palveluksen suorittamisesta tasavertaisella tavalla tässä on meillä paljon opittavaa myös muista maista joissa on jo paljon otettu naisia mukaan sillä tavalla että heille tarjotaan niin fyysisesti kuin henkisesti samanlainen mahdollisuus suoriutua esimerkiksi varusmiespalveluksesta heille tarjotaan siihen sopivat varusteet niin sotilaalliseen harjoitteluun sotilaalliseen koulutukseen kuin sitten muun varustuksen osalta erityisesti on hyvä nähdä tämä muutos myöskin sen osalta ja olemme myös tehneet tästä keskustan puolustusvaliokuntaryhmän toimesta toimenpidealoitteen miten esimerkiksi naisten varusmiespalvelusta pitäisi sillä tavalla korjata että siellä ei olisi epätasa arvoistavia elementtejä tämä liittyy esimerkiksi tähän neljänkymmenenviiden päivän harkinta aikaan joka meillä on itsekin palveluksen suorittaneena huomasin että se ohjaa liikaa siihen että on helppo jättää palvelus kesken ja se se osin myös houkuttelee sitä koko yhteisöä siihen ei ehkä kannusta mutta miten sen nyt sanoisi ja helposti tulee sellainen tilanne kun on harkinta aika menossa että aikooko luovuttaa sitten tämän aikana kestääkö kantti kestääkö kunto tässä pitäisi katsoa onko silloin mahdollisimman hyvät puitteet suoriutua myös fyysisesti ja varusteiden osalta kannustaako upseerikouluttajakunta kannustaako ryhmähenki siihen ollaanko ja toimitaanko samoissa tiloissa onko tämä koko yhteisö sellainen että kannustetaan suoriutumaan mahdollisimman hyvin tästä palveluksesta no sen jälkeen kun monet palveluksen käyneet miehet ja naiset haluavat tosiaan toimia näissä vapaaehtoisissa maanpuolustusjärjestöissä niin jos ei ole sodanajan sijoitusta ei ole varsinaista tehtävää poikkeusolojen ajalla niin jotka eivät ole saaneet sotilaskoulutusta eivätkä sitä sodanajan sijoitusta on erittäin vaikea koordinoida sitten kun tämmöinen poikkeustilanne on heillä ei ole minkäänlaista sijoitusta eikä heillä ole minkäänlaista käytännön koulutuspolkua esimerkiksi johtajakoulutukseen tämä olisi sellainen mitä erityisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen puolella tarvittaisiin esimerkiksi niitä naisia jotka ovat pitkään kouluttautuneet ja kouluttaneet muita ei merkitä mihinkään rekisteriin mikäli joku poikkeustilanne sattuu heidän osaamistaan ei pystytä hyödyntämään vaan he ovat sidottuja esimerkiksi omaan työtehtäväänsä jolla ei välttämättä ole mitään merkitystä sen kriisitilanteen aikana toivon että tämä varamiesrekisteri josta olen tehnyt myös toimenpidealoitteen joka on hallintovaliokunnassa pöydällä menisi eteenpäin tämä on ollut myös monen vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön vahva toive

arvoisa rouva puhemies edustaja savola aloitti kysymällä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen resursseista toki myös paljon eduskunnasta ja toivon että valiokuntakäsittelyssä tämäkin asia otetaan vakavasti esille puolustusvoimat tulee

edustaja karille totean että vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitys on tärkeä mutta sen kustannukset ovat lopultakin pieniä olen vakuuttunut että tähänkin löytyy riittävät resurssit edustaja niikolle totean että toimijoita on valmisteltaessa kuultu laajasti ja kuten todettu tavoitteena on löytää toimintaan vaikuttavuutta reserviläisille motivaatiota ja mielekkäitä urapolkuja edustaja myllykoskelle puolestaan totean että tavoitteena on saada mahdollisimman järkevä yhteistyö puolustusvoimien ja vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen välille puolustusvoimien rooli on erilainen kuin järjestöjen ja sitä on ollut hyvä selkeyttää edustaja savola jatkokysymyksessään nosti esille resurssien jakamisen varautumis ja turvautumis eli vartu koulutuksen suhteen ei missään nimessä pidä unohtaa sitä pitää muistaa että puolustusministeriö ja puolustusvoimat tekevät edelleen tulossopimukset mpkn kanssa ja siellä otetaan

myös maanpuolustustietoisuuden etenkin nuorison keskuudessa pitäisin maanpuolustustietoisuuden levittämistä kouluissa tarpeellisena nythän se on täysin minimaalista

esitän vision voisiko mpk olla tulevaisuudessa kansalaispalvelusta antava organisaatio ehkä mutta silloin on todellakin saatava riittävät resurssit siihen silti olen sitä mieltä toisin kuin edustaja kari että tätä hallituksen esitystä ei pidä vitkutella ja sotkea kansalaispalvelukseen puurot ja vellit menevät sekaisin viedään tämä läpi ja seuraava hallitus saa sitten täydentää jos haluaa kansalaispalvelus on nimittäin niin iso ja poikkihallinnollinen kysymys vielä täysin jäsentymätön kokonaisuus että se tulee mielestäni työryhmän työstämään sitä ja se vie aikaa edustaja myllykoskelle vielä lopuksi totean että kaksoiskansalaisuus ja toisiinsa kaikilla

ja nousujohteisuus tarkoittaa entistä vaativampia kursseja kokemuksen

arvoisa puhemies tässä esityksessä muutetaan ympäristönsuojelulakia ja vesilakia sillä tavalla että sähköinen asiointi olisi jatkossa se ensisijainen asiointimuoto nythän meillä on jo tapahtunut muutoksia hallintolaissa jossa kuulutuslainsäädäntöä on uudistettu sillä tavalla että sähköinen kuuluttaminen etenee kuntien sähköisestä tiedottamisvelvollisuudesta on säädetty kuntalaissa ja tällä hetkellä ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa olevat säädökset eivät oikeastaan mahdollista siirtymistä laajamittaisesti sujuvaan sähköiseen asioitten käsittelyyn sen takia nyt tämä lakiesitys ja muutos

jatkossa siis asiat tapahtuisivat niin että

ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten asioitten käsittely sähköistyisi ja otettaisiin käyttöön nimenomaan ensisijaisuus toimijoille asiakirjat toimitettaisiin viranomaisille sähköisessä muodossa viranomaisten ja kuntien ylläpitämistä fyysisistä ilmoitustauluista luovuttaisiin ja siirryttäisiin tietoverkossa sähköisesti tapahtuvaan tiedoksiantoon

kuitenkin tässä on tärkeätä huomata se että kansalaisilla täytyy olla aina mahdollisuus se oma kantansa ilmaista ei pelkästään sähköisesti vaan myös sitten jatkossakin tämmöisellä paperisella fyysisellä kommentilla ja tämä tietenkin tässä lakiuudistuksessa turvataan kaiken kaikkiaan kyse on siis siitä että asiointi olisi mahdollisimman sujuvaa nämä velvoitteet koskevat nimenomaan viranomaisia ja toisaalta sitten myös myös luvanhakijoita mutta kansalaisilla säilyy mahdollisuus oman kantansa ilmaisemiseen myös paperitse kiitoksia

arvoisa rouva puhemies haluan vielä että ministeri täsmentää

toitte esille sen että ei olisi enää kuntien ilmoitustauluilla niitä ilmoituksia niin ymmärsinkö toivottavasti väärin että siitähän ei todellakaan ole kysymys vaan että niillä ihmisillä joilla ei ole edellytyksiä ikänsä tai tai muun syyn perusteella käyttää sähköisiä järjestelmiä olisi mahdollisuus kuitenkin saada se tieto jollakin tavoin se tarkoittaa sitä että ne kuntien ilmoitustaulut ovat edelleen varsinkin näihin asioihin liittyvissä kuntien tiedoksiannoissa aivan se välttämätön kanava jos ministeri voisi helpottaa edustaja myllykosken tuskaa että näinhän ei varmaan ole tarkoitus

arvoisa puhemies haluan minäkin kiinnittää huomiota siihen että kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet edelleenkin toimia ja saada tietoa on kuitenkin erinomaisen hyvä asia että nykyaikaista teknologiaa digitalisaatiomahdollisuuksia käytetään hyväksi koska siinä on paljon etuja on samalla tietysti myös huolehdittava siitä että viranomaisella on riittävän hyvät

ovat hyvin erilaisissa tilanteissa sähköisten ja digitaalisten palvelujen osalta joten tässä varmasti tarvitaan myöskin myöskin sitten hieman yhdenmukaistamista ja sen varmistamista että että ollaan samalla viivalla mutta aivan erityisesti olen

arvoisa puhemies kiitän ministeriä ja ministeriötä tämän asian eteenpäinviemisestä sillä tämä on todella hyvä esimerkki siitä miten me saamme digitalisaatiota kehitettyä kaikilla alueilla eteenpäin ympäristöministeriö on muuten tällä vaalikaudella muutenkin ollut se ministeriö missä ovat kaikki uudistumisasiat edistyneet kaikkein nopeimmalla tavalla ihan tämmöinen paperipuolesta luopuminen ja sitten moni tämmöinen byrokratianpurkuasia on tapahtunut siellä todella hyvin tosiaan kun vain muistetaan huolehtia jatkossa siitä että sellainenkin väestö joka ei niitä tietokoneasioita niin hyvin hallitse pystyisi kuitenkin nämä asiat jatkossa hoitamaan sen verran vielä positiivisena asiana että jatkossa ei enää tarvitse olla huolissaan siitä kulkeeko posti varmasti ja nämä asiat pystyy hoitamaan ihan mistä päin maailmaa tahansa ihan siinä hetkessä ja ajassa
haluaako ministeri tähän olkaa hyvä kolme minuuttia paikalta
kiitos arvoisa puhemies tämä edustaja myllykosken esille nostama kysymys että onko nyt niin että niistä ilmoitustauluista luovutaan itse asiassa hallintolaissa missä näistä kuulutuksista säädetään ja sitten kuntalaissa on jo menty ikään kuin tähän suuntaan mutta viranomaisella on velvollisuus huolehtia siitä että vaikka kansalaisella ei ole omaa tietokonetta tai älypuhelinta tai tablettia niin hänellä on oltava mahdollisuus perehtyä tähän käytännössä luovutaan niistä ilmoitustauluista mihin fyysisiä papereita nastalla tai nepparilla naulaillaan mutta kunnilla on oltava tarjolla kaikille kansalaisille päätelaitteet mistä pystyy ja tarvittaessa myös opastus tutustumaan näihin sähköisiin asiakirjoihin mutta todellakin niistä paperisista kuulutuksista nyt luovutaan nämä muutokset on tehty hallintolaissa ja kuntalaissa jo aiemmin nyt nämä otetaan koskemaan myös ympäristönsuojelulakia ja vesilakia

rouva puhemies varmasti näin mutta kysymys ei olekaan siitä etteikö kunta voi tarjota vaikkapa kirjastoissa mahdollisuutta tutustua kysymykseni liittyi siihen mitenkä kuntalainen saa tiedon niin että hän voi lähteä hakemaan jotakin mikä häntä kiinnostaa kysymys on siitä että ollaan tekemässä jotakin ja se tulee kansalaiselle kuntalaiselle tiedoksi

aivan oikein ministeri tuo esille sen että pitää velvoittaa kunta tuomaan ja tuottamaan niitä palveluita niin että näin voi olla

arvoisa puhemies nyt käsitteillä oleva esitys on niin sanottu yhden luukun periaate ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisessa tämä on varmasti sanoisin suurin ja merkittävin

hallinnonalalla toteutettava sujuvoittamishanke kyseessä on nimenomaan menettelyllinen uudistaminen ei sillä tavalla että jotenkin ympäristöllisiä lakeja tasoltaan alennettaisiin tai jotenkin pantaisiin rimaa alemmas lupien hakijalle vaan kyse on nimenomaan menettelytapojen uudistamisesta esityksellä on lukuisia tavoitteita ensinnäkin se että tällä pystytään asiakkaan luvanhakijan saamaa neuvontaa parantamaan asiointi yksinkertaistuu menettely ja osallistumisvaiheet keskittyvät päällekkäisiä lupamenettelyjä yhteensovitetaan ja yhdistetään eri lupien ja käsittelymenettelyjen kokonaiskesto on aiempaa ennakoitavampi viranomaistyöskentely tehostuu yhteistyö lisääntyy lupapäätökset kustakin prosessista tai hakemuksesta saadaan samanaikaisesti tällä päästään siihen että eri osaset luvissa eivät voi olla keskenään ristiriitaisia kuten joskus aiemmin on saattanut olla kaiken kaikkiaan tämä on hyvin kaivattu hanke

ympäristöllisten lupien yhteensovittaminen koskee useita eri lakeja tähän voidaan mennä silloin jos haetaan ympäristönsuojelulain mukaista lupaa vesilain mukaista lupaa tai maa aineslain mukaista maa aineslupaa myös muitten lakien mukaisia lupia voidaan yhdistää tähän samaan käsittelyyn luonnonsuojelulain laji ja luontotyyppisuojelua koskevat poikkeamisluvat kaivoslain mukainen malminetsintälupa kaivoslupa kullanhuuhdontalupa kemikaaliturvallisuuslain mukaisia lupia voidaan tähän samaan prosessiin yhdistää ja sitten maankäyttö ja rakennuslain mukainen rakennuslupa toimenpidelupa maisematyön lupa ja niin edelleen kyseessä on yksi luukku ja sen jälkeen kuitenkin kaksi viranomaista eli tähän prosessiin yhdistetään sillä tavoin tuo oikeastaan viranomaisia on useampiakin mutta yhteensovittavana viranomaisena isommissa luvissa on lupa ja valvontavirasto joka vuoden kaksikymmentäyksi alusta starttaa ja toisaalta sitten niissä luvissa joitten käsittely tapahtuu kunnissa pääviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen nyt vielä kuvaisin tätä hyötyä tästä asiasta sillä tavalla että kun joku

hanke joka vaatii esimerkiksi ympäristölupaa pannaan vireille niin näistä lupahakemuksista tulee olkoonpa niin että kyseistä hanketta varten on tarpeen kaksi tai viisi yksi kuulutus näistä pääsee mielipiteen antamaan kerralla viranomaislausunnot pyydetään yhdellä kertaa vastine yhdellä kertaa ja juuri todellakin sitten nämä eri osat tästä yhdestä prosessista ja luvasta annetaan samanaikaisesti no nyt kuitenkin voi olla sitten tilanteita missä hakija haluaisi kuitenkin vielä tämmöisen pala palalta tapahtuvan käsittelyn eli vanhaan malliin osasina tuon hankkeen luvituksen ja hakijalla on mahdollisuus valita myös tämänkaltainen menettely eli tähän yhteen lupahakemukseen yhteen prosessiin ei ketään pakoteta tarvittaessa hakija voi valita tuon erillismenettelyn

yhteensovittava viranomainen luova tai sitten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen arvioi kussakin hankkeessa niitten muitten mukana olevien viranomaisten kanssa tavoitteellisen käsittelyajan ja antaa hakijalle arvion päätösten antamisajankohdasta myös tämä tuo ennakoitavuutta lisää ja kun sitten menettelyvaiheella on tämmöinen yhteisesti sovittu määräaika niin jokainen viranomainen tietää mitä häneltä odotetaan tässä prosessin vaiheessa paljon on puhuttu myös siitä että meillä on tuomioistuimissa paljon valituksia käsiteltävänä ja että samoista asioista valitetaan uudelleen ja uudelleen tämä tuo myös sen muutoksen että kun on yksi lupa niin silloin on yksi lupa mistä voidaan valittaa ei enää erikseen kaikista osasista ja tämä myös uskon tulee vähentämään valitusten määrää mutta ennen kaikkea tämä helpottaa sitten tuomioistuinten urakkaakin että asiaan voi kerralla paneutua kunnolla eikä niin että sama asia pyörii eri luvan osien myötä useaan otteeseen siellä pöydällä kun tätä esitystä on pitkään ja hartaasti valmisteltu ja tässä oli laajapohjainen työryhmä niin on merkille pantavaa että tätä yhden luukun periaatetta kannattivat niin viranomaiset toiminnanharjoittajat eli mahdolliset luvanhakijat kuin kansalaisjärjestöt ympäristöjärjestöt eli tämä tuo kaiken kaikkiaan hyvin paljon selkeyttä ja sujuvuutta lisää meidän luvitukseen ja koko siihen käsittelytapaan miten lupia käsitellään ja toden totta kun tämä yhdistetään vielä sitten sähköisiin menettelyihin niin otamme ison harppauksen ympäristöllisten lupien käsittelyn sujuvoittamisessa

todellakin tämä lakiesitys jota nyt hallitus esittää on erinomaisen hyvä silloin kun kyseessä on nimenomaan menettelytapalaki

niin kuin ministeri sanoi tätä on kannatettu ja tämä on ollut jo pitkään valmistelussa ja perustuu tarastin työryhmän ehdotuksiin on todellakin hyvä että kyetään löytämään viranomaisten välistä yhteistyötä silloin kun lupa asioita käsitellään ja päästään sitten niistä

ketjuttuneista hakemuksista mieluummin rinnakkaisiin hakemuksiin ja niitten käsittelyyn ei ole tietenkään samantekevää miten julkinen hallinto palvelee luvanhakijoita vaan on äärimmäisen tärkeätä että nämä itse menettelyt ovat sujuvia ja ja sillä tavalla ymmärrettäviä kuin hakija edellyttää sen sijaan tässä yhteydessä en voi olla käsittelemättä sitten tätä luovaa joka on on uutena valvontaviranomaisena tulossa

suomeen tässä ongelmana ei ole niinkään menettelytapa vaan ne sisällöt joita tämä luova luo eli kysymys on siitä miten sitten toteutuu kansalaisten yhdenvertaisuus ja miten otetaan huomioon yleinen etu ympäristölupakysymyksissä ministeri sanoi että tässä ei ole tarkoitus alentaa ympäristölainsäädäntöä ei varmaankaan mutta silloin kun siihen otetaan tämä tämä uusi lupa ja valvontavirasto luova ja kun sen toimivallasta puuttuu se että valtion viranomainen voisi valvoa julkista etua silloin ollaan kyllä siinä tilanteessa että ympäristöasioissa julkisen edun valvonta jää kansalaisjärjestöille ja kansalaisille ja tätä tätä emme voi hyväksyä

puhemies tiukoille se meni mutta ehti kuitenkin näin voisi kuvata tätä yhtä hallituskauden tärkeintä norminpurkuhanketta joka on tänään täällä meillä salissa lähetekeskustelussa kyseessä on edellisten vaalien alla monissa paneeleissa käsitelty ympäristölupien yhden luukun malli joka nopeuttaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten investointeja sekä laskee lupakustannusten hintaa kaikki tässä salissa ovat varmasti sitä mieltä että osaavan työvoiman riittävyyden jälkeen liiallinen sääntely ja lupabyrokratia ovat niitä asioita jotka ärsyttävät eniten meidän ahkeria pk yrittäjiä ja tässä kritiikissä yrittäjät ovat oikeassa lupaprosessit ovat meillä olleet muihin kilpailijamaihin nähden liian hitaita keskimääräinen lupien käsittelyaika aveissa on ollut kuusitoista kuukautta mutta usean vuodenkaan lupaprosessit eivät ole olleet harvinaisuuksia samalla näissä jonoissa on ollut kiinni iso määrä investointeja ja työpaikkoja kaksituhattaseitsemäntoista tehdyn tutkimuksen mukaan erinäisissä lupaprosesseissa oli kiinni kolmen miljardin euron investoinnit ja neljätoistatuhatta uutta työpaikkaa tähän tilanteeseen nyt tällä esityksellä saadaan muutosta jatkossa luvanhakija voisi hoitaa kaikki ympäristöllisiin lupiin liittyvät asiat yhden asiointipisteen kautta silloinkin kun hanke edellyttää lupia eri ympäristöviranomaisilta samaa hanketta koskevat ja yhtä aikaa vireille laitetut lupahakemukset käsiteltäisiin samantahtisesti taloudelliset vaikutukset tästä esityksestä ovat merkittävät esityksessä arvioidaan että yritysten kustannukset voisivat vähentyä kymmenessä vuodessa jopa sataviisikymmentäviisi miljoonaa euroa näin tapahtunee koska lupien käsittelyajat lyhenevät viranomaisneuvonta tehostuu hakemusten valmisteluun käytettävä aika lyhenee ja mahdollisten konsulttipalveluiden tarve vähenee kiitosta ministerin lisäksi ansaitsee myös yhden luukun lupiin sisällytettyjen lupatyyppien laajuus yhteensovitettavat luvat koskevat sekä kunnallisia että valtiollisia lupia mukana ovat valtion lupa ja valvontavirasto luova turvallisuus ja kemikaalivirasto tukes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja kunnan rakennuslupaviranomainen arvoisa puhemies hallituksen esityksessä myös todetaan että muutoksella ei ole negatiivisia ympäristövaikutuksia jatkossakin korkea ympäristönsuojelun taso turvataan viranomaisten tiiviimmällä yhteistyöllä toki se ei poista seurannan tarvetta näillä saatesanoilla toivotan tälle esitykselle nopeaa mutta perusteellista käsittelyä tässä talossa

puhemies käsillä oleva hallituksen esitys on erittäin hyvä esimerkki sipilän hallituksen toteuttamasta turhien normien purkamisesta tässäkin esityksessä on huomioitava se että nimenomaan ympäristönsuojelullisia asioita ei heikennetä ja todettiin vaikutukset ympäristöön eivät ole negatiivisia vaan tässä on nimenomaan tarkoituksena menettelyllisesti helpottaa toimijoitten

haussa olevia lupia ja niitten käsittelyä

edesauttaa tässä esityksessä on tavoitteena nimenomaan se että asiakkaan saama neuvonta paranee ja asiointi yksinkertaistuu ja kun menettely ja osallistumisvaiheet päällekkäiset lupamenettelyt

niitä yhdistetään niitä yhteensovitetaan niin prosessi on säästävä ja resursseja säästävä sekä viranomaisten kannalta että erityisesti asiakkaan kannalta myös menettelyn kokonaiskesto on ennakoitavampi ja niin kun tiedetään näissä on ollut paljon haasteita suomessa että ei voida aina tietää miten kauan joku prosessi prosessi kestää erityisen tärkeää on se että nyt näitä lupapäätöksiä annetaan samanaikaisesti ne ovat sisällöllisesti riistiriidattomampia tavoitteena on ennen kaikkea sujuvoittaa yhdenmukaistaa ja nopeuttaa päätöksentekoa

erityisesti on kuitenkin huomioitava että hakijalla on edelleen se päätösvalta sovelletaanko yhteensovittamista ja missä lupa asioissa ja erillismenettelyt säilyvät edelleen vaihtoehtona hakijan pyynnöstä yhteensovittaminen voidaan myös keskeyttää näitten lupamenettelyjen luvan haun osalta yhteensovittava viranomainen arvioi yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa yhteensovitettaville lupahakemuksille tavoitteellisen käsittelyajan ja antaa arvion päätösten antamisajankohdasta tosiaan tietysti sähköinen asiointijärjestelmä on tässä se edellytys ja

menettelyt sähköistyvät myös tältä osin on myös hyvä huomata että muitakin lupamenettelyn sujuvoittamisia on jo tällä vaalikaudella tapahtunut ympäristöasioiden osalta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ympäristönsuojelulain muutoksella siirtyi noin kaksisataa uutta toimintoa rekisteröintimenettelyyn ja vajaa kaksisataa toimintoa poistui kokonaan luvanvaraisuudesta

puhemies kiitos erittäin paljon tästä esityksestä tätä esitystä on todellakin odotettu ja minua alkoi kohta pöljättämään että aika loppuupi kesken että eikö tämä tulekaan onneksi tämä tuli sillä tämä kyseinen lakiesitys jatkossa laki

mikäkin antanut lausunnon mistä on kukakin antanut lausunnon onko se antanut lausunnon jo tästä ja tästä ja tuosta ja ja tästä tämä on ollut kyllä niin soppaa ja sotkua

me saamme selkeytettyä hyvin paljon suomalaista hallintotoimintaa itse olen toiminut ympäristöhallinnossa töissä ja todennut jo aikaisemmin että kunpa olisi tämmöinen esitys nyt minä voin olla todella tyytyväinen tämä esitys on nytten saatu eteenpäin tästä kyseisestä esityksestä tulevat kiittämään jatkossa hyvin paljon viranomaiset ja ja ennen kaikkea yrittäjät ainoat jotka

tästä joutuvat kärsimään ovat varmasti asianajajat koska jatkossa meillä tulee olemaan yksittäisiä tapauksia yksittäisinä asioina kokonaisuus kerrallaan hoidettavana ei hoideta kymmentä eri valitusta vaan meillä on esimerkiksi ainoastaan yksi valitus jota hoidetaan yhtenä asiana eteenpäin

mitä nämä ympäristölupa asiat ovat miten ne hoidetaan ketkä keskittyvät vain siihen työhön elikkä me saamme näitten esitysten ansiosta aikaiseksi sen että keskitytään itse asian hoitamiseen eikä byrokratian pyörittämiseen

puhemies tässä joutuu katsomaan ministeriä syvälle silmiin että voitte taas johdattaa edustaja myllykosken oikealle polulle kuulimme tässä edellä kaksi sellaista puheenvuoroa että hätkähdin eihän tämä nyt kuitenkaan tarkoita

eli edelleen arvioidaan ympäristövaikutuksia meillä on edelleen avi ja ely jotka tällä hetkellä hoitavat näitä asioita meillä ei ole vielä luovaa jossa tämä valitusoikeusmenettely on tullut korostetusti esille tämähän ei poista valituksia vain yhteen valitukseen tämä ei todellakaan tule poistamaan sitä jos kansalaiset valittavat tietyistä luvista tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa että ja yksittäisellä kansalaisella on oikeus tehdä valituksia kuten tässä edellä kuultiin hieman on semmoista väärää todistamista tai sitten asiaan perehtymättömyyttä se lainsäädäntö mikä on täällä taustalla on edelleen olemassa ja sitä noudatetaan tervehdin itsekin tätä lainsäädäntöesitystä erityisen positiivisesti että on se yhden luukun periaate se on ollut ollut erityisesti yritysten resurssien hukkaamista ja pompottamista ja juoksuttamista mutta tässäkin kohtaa ministerin edelliseen lähetekeskustelupuheenvuoroonkin viitaten on pakko kysyä että ovathan nämä asiat

että kansalaisilla on mahdollisuus katsoa että tuleeko se soranottoalue nyt minun tonttiani lähelle niin että ei tarvitse mennä kirjastoon katsomaan että onkohan siellä mahdollisesti nyt minua koskevia hankkeita tai lupa asioita meneillään vaan että edelleenkin kansalaisilla on väylä mistä nämä

on edelleen mahdollista tämä valitusmenettely joka on meillä jokaisella kansalaisella ja jotta tietyissä lainsäädännöissä kuten kaivoslupahankkeissa on kansallisilla sinitiaisliitoilla mahdollisuus tehdä sitten valituksia ja kanteita lupahakemusta vastaan toivon että ministeri voisi taas lohduttaa edustaja myllykoskea että kyllä tämä nyt näin

rouva puhemies hyvä ministeri täällä on käytetty hyviä ja jopa ylistäviä puheenvuoroja minulla itselläni on aina tapana lukea täältä hallituksen esityksestä asian valmistelu ja kiinnitin huomiota siihen että täällä myös kritiikkiä esitetään ymmärrän toki sen että on menossa byrokratian purkutalkoot täällä kuitenkin osa lausunnonantajista suhtautui epäilevästi lupaprosessin sujuvoittamiseen muun muassa vaasan hallinto oikeuden mukaan esitys on omiaan pirstaloittamaan järjestelmää ja vaikeuttamaan sen ymmärtämistä kuntaliitto ry espoon kaupunki ja etelä suomen aluehallintovirasto muun muassa ovat myös pitäneet mahdollisena että että esitys pitkittää maankäyttö ja rakennuslain mukaisten lupien käsittelyaikaa entisestään kysyisinkin nyt sitten teiltä ministeri mitä olette mieltä näistä toteamuksista täällä on myös muun muassa suomen luonnonsuojeluliiton uudenmaan piiri todennut että esitys siirtää yleisen edun valvontaa järjestöille mikä lisää niiden työtä ja kustannuksia kysyisinkin

riittääkö sinne sitten resursseja ja tarvittaessa apua tähän hommaan aina tätä kritiikkiäkin lausunnonantajilta tulee ja nämä varmasti otatte huomioon ja olette ottaneet huomioon mutta vastaisuuden varalta kysyn miten näihin suhtaudutaan

arvoisa puhemies kyllä minä annan ministerille kiitosta siitä että hänen hallinnonalallaan on ympäristölupia purettu oikein urakalla taidettiin lähteä noin viidentoistatuhannen kieppeiltä ja nyt ollaan jo selkeästi alle kymmenentuhannen joten kiitos siitä hiukan problemaattista on se että tietenkin luovakin ja tämä yhden luukun periaate on sosiaali ja terveysuudistuksen ja ja maku uudistuksen takana joten jos perustuslakivaliokunnassa käy jotenkin ja tämä ei etene niin onko tämä sitten myös luovan loppu on on selvää että me tarvitsemme tällaisen yhden luukun periaatteen voiko sen silti digitaalisesti järjestää vaikka sivulla

tämä olisi se ensimmäinen kysymys ja toinen kysymys oikeastaan tämän päässähän varmasti on sitten se että me joskus pystyisimme antamaan palvelulupauksen yrittäjälle että yhdestä luukusta laitetaan hakemukset sisään ja annetaan palvelulupaus että sen ajan puitteissa hän saisi sitten ruveta esimerkiksi rakentamaan siinä tapauksessa tapauksessa että mitään huomioita ei tule onko tämä se tiekartta jonka päässä mahdollisesti tulisi sitten se palvelulupaus

arvoisa rouva puhemies itsekin kyllä kannatan sitä että turhaa byrokratiaa ja päällekkäisyyksiä puretaan ja äkkiseltään ajattelin että kyllähän tässä laissa ja esityksessä on kysymys siitä että helpotetaan ja yksinkertaistetaan lupamenettelyä mutta kuten edustaja juvonen omassa puheenvuorossaan otti esille tietysti myös pitää muistaa että meillä on hyvin monimutkaisia

kyllähän siinä tietysti ihmisten kuntalaisten asukkaiden kansalaisten vaikutusmahdollisuudet täytyy turvata myös jatkossa ja sitten juuri on tämä ajatus siitä että vaikka yksinkertaistetaan niin tuleeko se sitten kovinkaan yksinkertaiseksi jos se poikii niitä valituksia kanteita enemmässä määrin elikkä olen monta kertaa kaupunginvaltuustossa todennut että kun yva selvitykset tehdään huolellisesti ja lupamenettely on toisaalta tarpeeksi pitkä mutta monivaiheinen ja varataan yleisötilaisuuksiin ja kaikkeen vaikuttamiseen aikaa niin se myös toisaalta sitä turhaa valittamista sulkee pois elikkä kun

sen prosessin aikana moninaiset niin se myös toisaalta helpottaa sitä meidän päätösprosessiamme ja toisaalta on sitä avoimuutta ja johdonmukaisuutta olisinkin ministeriltä kysynyt vaikka toisaalta tämä lakiesitys on todellakin tervetullut ja me kaikki ymmärrämme sen että yritysten tekemiä investointipäätöksiä ja aloitteita kukaan ei ainakaan tahallaan halua jarruttaa niin toisaalta näillä luvilla ja näillä prosesseilla yvalla on aina oma merkityksensä ja tarkoituksensa eli eihän tässä ole vaarana se että yritetään niin sanotusti nopeuttaa väärällä tavalla tätä lupamenettelyä elikkä kyllähän jatkossakin edelleen nämä tarvittavat selvitykset tutkimukset

kun kuuntelin tässä tätä keskustelua niin minullekin tuli vähän nyt sellainen tunne että näinköhän kaikki edustajat kuulivat sen mitä ministeri sanoi eli että tässä on kysymyksessä menettelytapalaki eli muutetaan menettelyjä ei lupaehtoja ei luvan perusteena olevaa lainsäädäntöä eli ei heikennetä ympäristölainsäädäntöä sitä kautta vähemmän välitetä ympäristön tilasta tästähän ei tietenkään saa olla kysymys ja ja aivan kuten ministeri sanoi nimenomaan ympäristönsuojelun tasoa ei olla tässä heikentämässä ja tämän haluaisin nyt oikein alleviivata kun tätä keskustelua on on tässä tässä kuultu mutta siitähän emme pääse mihinkään että kun tätä sujuvoittamiskeskustelua on käyty lupajärjestelmiä on jo aikaisemmin purettu tässä sitä ei tehdä sillä on heikennetty julkisen tahon mahdollisuutta sitten varmistaa ympäristönsuojelun mahdollisimman hyvä taso nyt kun tämä luova ollaan perustamassa jos tämä maakuntauudistus syntyy niin tässä täytyy kyllä todella olla tarkkana sen suhteen kun täällä siteerattiin luonnonsuojeluliiton näkemyksiä tästä asiasta että myöskin julkisella puolella kuten tällä hetkellä maakunnallisilla elyillä on ollut on mahdollisuus tehdä laillisuusperusteisia valituksia niin että se ei jää pelkästään kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen tehtäväksi kuitenkin on tiedossa se että sillä että elyillä on ollut mahdollisuus tehdä näitä näitä laillisuusperusteisia yleiseen etuun perustuvia valituksia on ollut ennalta ehkäisevä merkitys ja myöskin sitten niihin prosesseihin liittyvä merkitys nämä valituksethan ovat menestyneet äärimmäisen hyvin eli niitä ei ole tehty turhan päiten

rouva puhemies haluan kiittää ministeri tiilikaista hyvästä työstä onneksi kausi edelleen jatkuu ja vielä vielä saadaan saadaan asioita aikaan mutta teidän ministeriaikananne on kyllä tapahtunut paljon ja ja niin kuin edustaja wallinheimo toi esille näitä lupamääriä tätä sääntelyä on pystytty purkamaan merkittävästi sellaista turhaa byrokratiaa on purettu ja on annettu lupa tehdä annettu tilaa kasvulle olen melkein vakuuttunut että teidän ministerisalkustanne kun otetaan vielä rakentaminen siihen mukaan kyllä aika monet näistä työpaikoista mitä mitä suomeen on tullut ovat tulleet muistan kuinka aiemmilla kausilla on keskustelua käyty että meillä on hirveän iso määrä erilaisia investointeja kiinni lupamenettelyputkissa eri vaiheissa niin että se lupamenettely on lähtökohtaisesti pitkä tai sitten niin että siellä on ketjutettuja eri vaiheisiin tulleita lukuisia valituksia mielestäni tässäkin on otettu ihan ihan hyvää etenemistä muistan kuinka äänekosken biotuotetehtaaseen liittyen oli yksi tällainen uraauurtava lupamenettely käytettiinkö siinä ohituskaista ajattelua vai minkälaista mutta ennen muutahan se tarkoitti pyöreää pöytää sitä että kaikki otettiin samaan pöytään etsimään

ja kenelle päätöksentekoa kuuluu mutta tärkeää on että he myös keskustelevat keskenään ja etsivät niitä ratkaisuja uskon näin että tästä äänekosken esimerkistä on paljon opittavaa kaikille eri tasoille niin pienempiin kuin suurempiinkin hankkeisiin itse uskon siihen että tulevaisuudessa tämä kaiken kaikkiaan tulee menemään siihen suuntaan että päätökset pitää saada nopeammin se koskee esimerkiksi kaavoitusta tulevaisuudessa olemme esittäneet kokoomuksesta esimerkiksi rullaavan kaavoituksen käyttöönottoa suomessa nyt se että nämä muutokset ovat niin nopeita osoittaa hyvin sen että ne alueet joita nyt on kaavoitettu esimerkiksi omakotiasumiseen ja rakentamiseen näyttävätkin olevan vääränlaiseen kaavoitukseen tehtyjä ja tarvittaisiin nopeita muutoksia silloin on hyvä että kaavakin pystyisi elämään joustavammin

arvoisa puhemies tässä kohtaa kuunneltuani kaiken tämän palautteen lähetekeskustelussa on syytä niitä kiitoksia joita suuntaani osoititte osoittaa eteenpäin eli kyllä tämä on ympäristöministeriön virkamiehiltä loistavaa työtä se on kestänyt mutta myös kaikilta niiltä tahoilta jotka osallistuivat siihen valmistelevaan työryhmään vaikka lausunnoista löytyy tietysti aina että joku kohta voisi olla paremmin niin kyllä se työryhmän valmistelu on aikamoista hyrinää ollut tämän lopputuloksen suhteen lyhyitä kommentteja edustaja myllerille olette aivan oikeassa ympäristönsuojelun tasoa ei heikennetä tällä lainsäädännöllä samalla voin myös lohduttaa ystävääni edustaja myllykoskea että

vetoava katseenne ei mennyt hukkaan eli kun tässä on yhteen luukkuun koottu erilaiset luvat niin edelleen lupa koostuu osasista joissa katsotaan aina se kukin lainsäädäntö ja sen edellyttämät vaatimukset mutta nämä osaset kootaan yhdeksi lupapäätökseksi yhdessä prosessissa

edustaja hänniselle vielä että ei ei tässä väärällä tavalla sujuvoiteta vaan aivan oikealla tavalla sujuvoitetaan muutama kysymys edustaja wallinheimo kysyi tätä että entäpä jos sitten tämä maku uudistus ei toteutuisi ja luova ei syntyisi nythän tämä lakiesitys voimaan vasta kaksituhattakaksikymmentäyksi kun luovan pitäisi aloittaa

tällaisenaan tätä ei voi ihan nykyiseen avi ja ely maailmaan sovittaa vaan sitten täytyisi tehdä jonkin verran viilauksia ja muutoksia ja ihan kaikkea sitä mitä nyt kuvasin tässä että voidaan tähän yhteen luukkuun laittaa ei pystyttäisi ilman luovaa tekemään eli tuo uudistus jäisi sillä tavalla torsoksi se voitaisiin toki kirjoittaa sitten uudelleen nykyistä viranomaistoimintaa vastaavaksi useampikin edustaja kertasi mitä luvituksessa on kaiken kaikkiaan tehty edustaja heinosella oli ansiokas katsaus tähän että todellakin on luvitettavien kohteiden määrää vähennetty sitten osa luvista on siirretty ilmoitusmenettelyyn kuten täällä toiset edustajat totesivat nyt sitten jäljelle jäävien lupien menettelytavan sujuvoittamisessa kaikki johtaa wallinheimonkin peräänkuuluttamaan

investointeja saadaan liikkeelle ja niille järkevät ehdot vielä tästä luovasta vain sen verran että oikeastaan se nimi jo kertoo kaiken ja valvontavirasto eli kaikki ne henkilöt jotka tällä hetkellä työskentelevät aveissa ja elyissä ympäristöllisten asioitten parissa tulevat edelleenkin jatkamaan sitä omaa valvontatoimintaansa olemassa olevien lupien suhteen ja uusia lupia myöntää sitten luova nykyisten avien sijaan ja siellä kaikkien henkilöitten velvollisuuksiin kuuluu jatkossakin kunhan eduskunta lain viimeistelee yleisen edun pitäminen kirkkaana mielessä kiitoksia

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kuusitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies hyvät

hallituksen esityksestä laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta tässä esityksessä ehdotetaan että asevelvollisuutta suorittaessaan vammautuneella ja kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus uuteen lisäkorvaukseen varusmiehellä olisi oikeus saada lisäkorvauksena sotilastapaturmalain mukaisen tai palvelussairautena korvattavan vamman tai sairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus jonka suuruus olisi enimmillään kaksisataakymmentätuhatta euroa varusmiespalveluksessa sotilastapaturman tai palvelussairauden seurauksena kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus henkivakuutusluontoiseen kertakorvaukseen jonka suuruus edunjättäjän puolisolle olisi kaksisataatuhatta euroa ja edunjättäjän lapselle neljäkymmentätuhatta euroa ei olisi puolisoa tai lasta hänen vanhemmillaan olisi oikeus saada kertakorvauksena kaksikymmentätuhatta euroa säännökset koskisivat myös vapaaehtoista varusmiespalvelusta suorittavaa naista sekä siviilipalvelusta suorittavaa tämä esitys liittyy vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä ja nämä lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista ja niitä sovelletaan niihin vahinkotapahtumiin jotka sattuvat tämän lain tultua voimaan arvoisa puhemies varusmiespalvelusta suorittavalle tapahtunut tapaturma tai vammautuminen on tragedia jolle ei löydy hintaa mikään raha ei korvaa menetettyä terveyttä tai jopa henkeä lakisääteistä varusmiespalvelusta suorittavan henkilön menehtyminen palvelusta suorittaessaan on tapahtuma jolle ei löydy sanoja hallituksen esitys on siis tärkeä ja se luo katseen varusmiespalvelusta suorittaviin ja heidän läheisiinsä ehdotettu laki on hyvä mutta siinä on kuitenkin myös omia ongelmia ja se herättää kysymyksiä lakia sovellettaisiin vain ja ainoastaan vahinkotapahtumiin jotka sattuvat lain tultua voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista kriisinhallinnassa toimivien vakuutusturvaa parannettiin lainsäädännöllä ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista eli liki kaksi vuotta sitten tämä oli hyvä asia mutta kuitenkin varusmiesten vakuutusturvaa koskettavat lakiuudistukset jätettiiin silloin tekemättä eli parannettiin vapaaehtoisesti kriisinhallinnassa toimivien vakuutusturvaa mutta lain mukaan pakolliseksi suoritettavaksi tarkoitettua asevelvollisuutta ja varusmiehiä ei tähän saman lain piiriin osoitettu ja syynähän tähän olivat taloudelliset resurssit eli yhteiskunnassamme on siis ollut

siitä saakka aika jolloin kriisinhallinnassa toimivilla on ollut lisävakuutusturva mutta varusmiehillä ei tämä voimassa oleva tilanne on ollut yhdenvertaisuuden kannalta erittäin huolestuttava ja tämä esitys kyllä vastaa siihen ongelmaan mutta kuitenkin kyllä vakuutusturvan olisi pitänyt olla voimassa myös varusmiesten osalta samaan aikaan kun kriisinhallinnassa toimivien turva parannettiin

tulen esittämään huomenna pykälämuutosesitystä jolla esitän että tätä nyt käsiteltävänä sovellettaisiin taannehtivasti kaksi vuotta taaksepäin aikaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista eli siltä ajalta kun kriisinhallinnassa toimivat ovat saaneet vahvemman lisävakuutusturvan lokakuussa kaksituhattaseitsemäntoista uudellamaalla raaseporissa tapahtui onnettomuus jossa vrn kiskobussi ja puolustusvoimien maastokuorma auto törmäsivät toisiinsa onnettomuudessa menehtyi kolme varusmiestä ja moni varusmies loukkaantui vakavasti varuskunnissa on voinut tapahtua myös muita onnettomuuksia ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista jälkeen saamieni tietojen mukaan raaseporin onnettomuudessa menehtyneiden omaisten tilanne on ollut todellakin karu heillä ei ole lisävakuutusturvaa yksi perhe on kertonut saaneensa poikansa tapaturmaisen kuoleman takia vain hautajaiskuluja noin neljätuhatta euroa jos tämä tapaturmainen menehtyminen olisi tapahtunut kriisinhallinnassa korvaukset olisivat olleet täysin toista luokkaa jopa kaksisataatuhatta euroa mutta koska kysymys on asevelvollisuutta suorittavasta ja vakuutusturvaa ei ole niin korvauksia ei myöskään tule ei ole olemassa henkivakuutusta näillä armeijaan menijöillä ja he ovat myös tämän vuoden loppuun saakka täysin ilman lisävakuutusturvaa ei ole minkäänlaista lisävakuutusturvaa mutta laivatkin seilaa tuurillaan sanoo vanha sanonta ja pidetään peukut pystyssä ja kädet ristissä että mitään tapahdu vuoden loppuun mennessä siellä

eduskunnan puolustusvaliokunta otti kantaa lausunnossaan lain soveltamiseen seuraavasti valiokunta pitää lakien voimaantuloaikaa perusteltuna mutta esittää sosiaali ja terveysvaliokunnan harkittavaksi tulisiko nämä lait saattaa takautuvasti voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista alkaen samaan aikaan kuin laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta astui voimaan perustuslakivaliokunta antoi sosiaali ja terveysvaliokunnalle jossa tämä asia käsiteltiin ja jonka ainoana perussuomalaisena jäsenenä tällä hetkellä toimin vapaat kädet me olisimme voineet päättää että tätä lakia sovelletaan taannehtivasti myös esimerkiksi raaseporin uhreihin ja kaikki muihin jotka ovat kokeneet tapaturmia siellä on paljon esimerkiksi hammastapaturmia nivelvaivoja polvilumpioita erilaisia ongelmia joita siellä tulee ja jotka voivat aiheuttaa loppuelämän vammoja me olisimme voineet käyttää tätä mahdollisuutta mutta oli hyvin ikävää että valiokunta ei huolimatta kahdesta lakialoitteesta myös siitä rinnakkaislakialoitteesta jonka tein liittyen tähän taannehtivuuteen lähtenyt aloitteen taakse sen sijaan eduskunnan enemmistö on ollut tämän asian takana teistäkin moni on allekirjoittanut molemmat lakialoitteeni ja oli hyvin ikävää että sain tämän vastalauseeni taakse ainoastaan yhden edustajan ja hän rkpn veronica rehn kivi eli hän on kannattanut näitä esityksiäni ja yhdessä olemme sitten tätä hallituksen esitystä vastaan toimineet ja esittäneet oman näkemyksemme siellä valiokunnassa tulen esittämään myös kaksi lausumaa ja niissä totean sen että ei ole olemassa täysin turvallisia päiviä myöskään varuskunnissa onnettomuustutkintalautakuntahan teki monia esityksiä tuon raaseporin onnettomuuden jälkeen ja toivon että ne otetaan siellä käyttöön ja sitten myös se tiedottaminen kun valtiokonttoriin tai varusmies sivustolle ottaa yhteyttä niin ei sieltä tahdo millään löytyä tietoa elikkä sen tiedon pitää kulkea hyvin miten on vakuutettu kuka on vakuutettu ja olen itse arvoisa puhemies vielä sen verran jos sallitte tehnyt salapoliisityötä ja selvittänyt mahdollista vakuutusturvaa varusmiehelle muun muassa yksityisen vakuutuksen kautta

se on kuulkaa hyvin ongelmallista elikkä elikkä kun se varusmies astuu sinne palvelukseensa ja sanotaan että hänet on vakuutettu niin hänellä on eläketurva ja hänellä on tapaturmasuoja mutta ei ole henkivakuutusta kriisinhallinnassa toimivilla on tällä hetkellä henkivakuutus mutta varusmiehillä ei nämä ovat meidän lapsiamme meidän poikiamme nuorukaiset lähtevät sinne armeijaan ja tällaisia tapahtumia sattuu niin ei ole ihme että maanpuolustusinto katoaa ja siitähän me keskustelemme huomenna

rouva puhemies kun kruunu lähettää miehensä tai nuoren naisensa tehtävään hän kantaa siitä huolen tätä periaatetta on tällä hallituskaudella noudatettu hyvin sotiemme veteraanien jotka yli seitsemänkymmentä vuotta sitten lähtivät itsenäisyyttä puolustamaan tilannetta on parannettu merkittävästi yhtenä esimerkkinä on se että tänä päivänä veteraanien kuntoutusrahat eivät enää voi loppua kesken vaan vaan aina automaattisesti valtiovarainministeri tuo esityksen lisämäärärahasta jos tällainen tilanne on syntymässä eli näin noudatetaan eduskunnan juhlapäätöstä samaan aikaan on tehty myös historiallinen päätös siitä

sotaveteraanit tuodaan samalle viivalle sotainvalidien kanssa eli kaikki saavat samat palvelut ja nyt myös tuota haitta asteen invaliditeettirajaa ollaan päätetty päätetty tarkentaa ne ovat tärkeitä parannuksia sen jälkeen on tehty toimenpiteitä kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden tilanteen parantamiseksi niin sanottu lex jylhä toi heille turvaa ja ja oikeutta se oli tärkeää kriha veteraaniohjelman aikaansaamiseksi tähän maahan ja ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista näissä tehtävissä astui voimaan sitten vastaava lainsäädäntö joka nyt laajennetaan koskemaan myös varusmiehiä itse asiassa me käsittelimme tätä esitystä puolustusvaliokunnassa ja päädyimme siihen että täysin harkinnanarvoista otettaisiin taannehtivasti voimaan toki kaksituhattaseitsemäntoista oli yksi mahdollisuus mutta myös muita vuosia oli esillä eli tämä edustaja juvosen esille nostama vuosi jättäisi itse asiassa saman tien edellisenä vuonna tapahtuneen onnettomuuden tämän ulkopuolelle tämä oli ehkä tässä taannehtivuudessa se se haasteellisin tehtävä että mihin se raja laitetaan kun tämä laki oli lähetekeskustelussa toin itse esille

kahdenkymmenen vuoden ajalta itse asiassa kaikki tapaukset mitkä olivat siis sellaisia missä meidän varusmiehet ovat niin vakavissa onnettomuuksissa olleet että he ovat menehtyneet ja ja tietysti aina joku sitten jäisi siihen kohtaan että tämä etu ei taannehtivasti heitä koskisikaan todennäköisesti sen takia sosiaali ja terveysvaliokunta joka tämän päätöksen on sitten lopulta harkinnut on tullut siihen johtopäätökseen että on näiden tilanteiden näkökulmasta oikeudenmukaista ottaa se voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista tämä on osa näitä toimia joissa pidetään huolta niistä jotka

arvoisa puhemies käsillä oleva hallituksen esitys on tärkeä ja puolustusvaliokunnassa pidimme ensiarvoisen tärkeänä sitä että asevelvollisten vakuutusturva olisi yhdenmukainen kriisinhallintahenkilöstön kanssa tämä on erittäin hyvä ja tärkeä täydentävä esitys tämä jatkumo tähän että nämä tapaukset tulevat korvauksen piiriin valiokunta korosti että varusmiespalvelus ja kertausharjoitukset ovat fyysisesti raskaita ja sisältävät vaaratilanteita joissa mahdollisuus pysyvään haittaan on mahdollinen samalla tavalla kuin kriisinhallintatehtävissäkin puolustusvoimien uusi entistä liikkuvampi taistelutapa tarkoittaa myös koulutuksen ja harjoitusten entistä kovempaa fyysistä vaativuutta ja nämä viime vuosina sattuneet kuolemantapaukset ja tapaturmat osoittavat että myös varusmies ja reserviläiskoulutuksessa kuolemaan johtavan onnettomuuden mahdollisuus on todellinen sitten joitakin valiokunnan

ja yksityiskohtaisia huomioita todettiin että nämä olosuhdeperusteiset rajaukset ovat vähän hankalia tällä hetkellä kun esimerkiksi kotipaikkakunnalle mennään viettämään loma aikaa niin se on rajattu pois tästä korvauksen korvauksen piiristä mikäli siellä sattuisi tapaturma tapaturma mutta sitten kun normaalin palvelusviikon aikana viettää esimerkiksi iltavapaata niin oli pohdintaa tästä rajauksesta että mikäli varuskunta tai lähiharjoitusalueella tapahtuu viikko tai päiväpalveluohjelmaan kuulumatonta toimintaa niin tämä pitäisi saattaa nimenomaan korvauksen piiriin ja myös omaehtoinen liikunta niin että kannustetaan siihen liikkumiseen mutta olennaista on se että vahinko on tapahtunut näissä palveluspaikan olosuhteissa eli tämä tarkennus on tietysti tärkeä sitten tässä että mitkä tapaukset kuuluvat tämän korvauksen piiriin ja mitkä eivät itse asiassa varusmiespalvelusaikana nuorille miehille ja naisille sattuu vähemmän vahinkoja kuin silloin jos he eivät ole palveluksessa vuosittain tämä määrä on noin viisikymmentä pysyvää haittatapausta

on sinänsä tärkeä huomata huomata että puolustusvoimat kuitenkin huolehtii

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys on tervetullut ja ja itse kannatan sitä on tietenkin surullista se että pitää aina yleensä ensin tapahtua jotakin vakavaa niin että herätään pohtimaan sitä onko meidän lainsäädäntö ajan tasalla ja ja sitten kun jotakin traagista sattuu ja tapahtuu joudumme pohtimaan myös sitä miten tämä laki auttaa heitä joille jo on sattunut ja tapahtunut kun yleensä lakia ei säädetä taannehtivasti vaan se jostakin päivämäärästä astuu voimaan ja koskee sen jälkeen tapahtuvia asioita niin siinä mielessä tässä on tietynlaista problematiikkaa jonka varmasti kaikki edustajat ymmärtävät minun täytyy kiittää edustaja juvosta siitä että käytitte erinomaisen puheenvuoron tuolta pöntöstä ja toki tästä teidän lakialoitteestanne joka on osittain samansisältöinen kuin hallituksen esitys ja joka on tervetullut ja sillä lailla kannatan sitä myös henkilökohtaisesti mutta täytyy sanoa että itse tykönäni joudun miettimään ja pohtimaan sitä kuinka suhtaudun tähän taannehtivaisuuteen ymmärrän toki niitten perheiden jotka eivät tietenkään lohtua saa siitäkään vaikka kuinka korvauksia saisivat mutta kuitenkin se olisi valtiolta yhteiskunnalta kädenojennus siihen että heidän lapsensa ovat asevelvollisuuttaan suorittaessaan joutuneet tällaisen traagisen onnettomuuden uhriksi siinä mielessä tätä kyllä kannatan mutta mitä toisaalta taas sitten tulee tähän problematiikkaan mikä tähän meidän lainsäädäntötyön tehtävään liittyy tähän taannehtivaisuuteen osittain niin en ole vielä päättänyt olenko mukana teidän esityksessänne ja vastalauseessanne mutta sanon näin että tosiaan teidän puheenvuoronne oli kyllä hyvin liikuttava ja koskettava ja siinä oli näitä faktoja hyvinkin tuotu esille ja ja kyllä ymmärrän näiden perheiden ja ja omaisten tuskan

arvoisa rouva puhemies kiitos edustaja hänniselle kauniista kysymyshän on yhdenvertaisuudesta siitä minun järkeni jakeluun ei mene se minkä ihmeen takia meillä on on ollut kaksi vuotta voimassa laki joka on turvannut vain kriisinhallinnassa toimiville vapaaehtoisessa kriisinhallinnassa toimiville tällaisen vakuutusturvan ja vielä niin että he ovat voineet nimetä edunsaajansa nyt meille tulee lakiesitys joka saattaa asevelvolliset samaan lain suojaan mutta meillä on kuitenkin kahden kahden vuoden pimentoaika ja se pimentoaika jatkuu edelleen vuoden loppuun saakka he ovat edelleenkin ilman lisävakuutusturvaa ihan edelleenkin on totta näin että minkä ihmeen takia pitää tapahtua jotakin kamalaa että lakeja lähdetään viemään eteenpäin ensimmäinen lakialoitteenihan oli jo kaksituhattaseitsemäntoista kesäkuussa valmis ja vastausta ministeriöstä jouduttiin odottamaan neljä kuukautta vasta sen jälkeen kun raaseporin onnettomuus tapahtui ministeriö antoi vastauksen kyllähän asiat lähtivät vasta sen jälkeen rullaamaan minä vetoan ja perustelen tämän esitykseni yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja perustuslain mukaan ketään ei saa asettaa

sama aika varusmiehillä kuin rauhanturvaajilla on todellakin niin että ne ihmiset siellä kodeissa ne perheet ne vanhemmat hehän tätä tuskaa kantavat ja me olemme vain sanansaattajia mutta todellakin isän kommentit minulle olivat että hänestä tuntuu että yhteiskunnalla on jotakin vanhempia vastaan kun kun heidän ääntään ei kuulla ja ja taistelu jatkuu ja kyllähän se tuntuu kolmen lapsen äitinä ja erityisesti pienen pojan äitinä pahalta sitä miettii että kun me vanhemmat luotamme omat lapsemme ja kuvittelemme että siellä on turvallista ja ajattelemme että mitään ei tapahdu niin entäpä sitten kun tapahtuu ne ovat asioita jotka ovat anteeksiantamattomia siinä mielessä on hienoa että laki on edennyt mutta olisiko tämä laki edennyt ilman raaseporia koska mehän puhuimme rahasta syy miksi silloin ensimmäinen ensimmäistä seitsemäntoista ei varusmiesten asiaa laitettu kuntoon oli raha ja taloudellinen syy mutta nyt on mennyt henkiä ja terveyksiä ja nyt me olemme tässä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies

tullut sen verran uutta tietoutta että tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen vaikutus on laaja infraääntä voidaan täten mitata useiden kymmenien jopa satojen kilometrien päästä tuulivoimaloista tuulivoimaloiden tuottama infraääni on pulssimaista jatkuvaa ja pitkäkestoista sykkivää ilmanpaineen vaihtelua nykyinen tuulivoimarakentaminen perustuu kuitenkin siihen oletukseen että tuulivoimaloiden infraääni ei aiheuta terveyshaittaa infraäänen pitkäkestoisia terveysvaikutuksia ei kuitenkaan tiedetä riittävällä varmuudella historiallisesti tiedetään voimakkaan infraäänen olevan terveydelle haitallista näin ollen eduskuntaryhmämme mielestä

on edettävä asiassa pienemmän haitan periaatteen mukaan sekä odotettava uusia tutkimustuloksia tältä sektorilta tätä on tosi vähän tutkittu ja kun vttn henkilökin meillä oli asiantuntijakuulemisissa niin hän totesi että tuulivoimaloiden terveysvaikutuksia on vain vähän

tuulivoiman tuottaman laajakaistaisen äänen tai infraäänen ja oireilun välistä yhteyttä ei ole juurikaan tutkittu tutkimuksia on kuitenkin niin vähän ettei pitkäaikaisen altistumisen vaikutuksia voida täysin sulkea pois lisätutkimukset ovat perusteltuja ja niitä on käynnissä useissa maissa nyt onkin sitten valtioneuvoston kanslian teas hanke kaksituhattakahdeksantoista alkanut se päättyy vasta helmikuussa kaksituhattakaksikymmentä ja sen tavoite on selvittää tuulivoimaloiden aiheuttaman äänen potentiaalisesti haitalliset vaikutukset ihmisille elikkä nyt on vasta alettu tutkimaan ja kumminkin tehdään esityksiä missä tuulivoimaloiden kokoa voidaan kasvattaa niin ettei tehdä ympäristövaikutusten arviointeja siksi teenkin asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä mietinnön vastalauseen yhden mukaisen muutosehdotuksen jossa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen yhden hankeluettelon kohtaa seitsemän e muutetaankin sitten muotoon tuulivoimalahankkeet tuulivoimalahankkeet kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään viisi kappaletta tai kokonaisteho vähintään kaksikymmentäkaksi megawattia tämä vastalauseen esityshän vastaa sosiaali ja terveysministeriön asiantuntijalausuntoja ihan sama loppupäätelmänä olisi se että odotettaisiin niitä tutkimustuloksia ennen kuin hutkitaan nyt vaan mennään sillä olettamuksella että infraäänet eivät vaikuta mitään että ehkä vähän voivat vaikuttaa mutta kumminkaan eivät ole oikeasti tutkittuja nyt kannattaisi odottaa

arvoisa rouva puhemies tuulivoima on hyvä ja kannatettava asia se edustaa lähtökohtaisesti ympäristöystävällistä ja päästötöntä energiantuotantoa jota ilmastonmuutoksen kourissa kamppaileva suomi ja laajemmin maapallomme tarvitsevat tuulivoimateknologia kehittyy koko ajan voimaloiden korkeudet ja tehot ovat kasvaneet viime vuosien aikana ja tieto niiden vaikutuksista ympäristöön ja asukkaisiin on vasta kokoamisvaiheessa meillä raahessa on kokemusta tuulivoimarakentamisesta ja sen vaikutuksista lähiympäristöön yli viiden vuoden ajalta ensimmäinen tuulivoimapuisto rakennettiin senaikaisten ohjearvojen mukaisesti niin että lähimmillään voimala sijoittui reilusti alle kahden kilometrin päähän pysyvästä asumuksesta jonkin ajan kuluttua alkoi tulla viestejä voimaloiden läheisyydessä asuvilta asukkailta että lähellä sijaitsevien voimaloiden humahtelevat äänet tunkeutuivat seinien läpi ja saivat aikaan epämiellyttäviä fyysisiä tuntemuksia jotka muuttuivat pian myös psyykkisiksi tuntemuksiksi

pystyssä olevaa tuulivoimalaa jotka ovat tehoiltaan kaksi pilkku kolme viiva kolme pilkku kolme megawattia valmiita tuulivoimakaavoja on useita ja meillä on potentiaalia yli sataan tuulivoimalaan kun kaikki puistot todellistuvat vielä emme tiedä mikä tulee olemaan puistojen kerrannaisvaikutus kun olemassa olevien puistojen väliin rakentuu uusia voimalaryppäitä tässä me paikalliset päättäjät olemme luottaneet asiantuntijoiden arvioihin toki huomioiden lähtökohtaisesti edelleen kahden kilometrin suojavyöhykesäännön nyt vuosien kokemuksella olisin toivonut hallituksen esitykseen tuulivoimaa koskevassa rakentamisessa asukasystävällisempää linjausta joka olisi noudattanut sosiaali ja terveysministeriön suositusta yva menettelystä kaikille alle kymmenen tuulivoimalaa käsittäville puistoille

kuntalaisensa niin että rauhanomainen rinnakkaiselo tuulivoimaloiden ja maaseudun rauhan asuinpaikakseen valinneiden välillä olisi kummallekin mahdollista

arvoisa puhemies nämä kaksi ensimmäistä puheenvuoroa käsittelivät tuulivoimaloiden infraäänitasoja ja näistä valiokunnassa kuultiin ehkä kahtakin vähän erilaista näkemystä yksi asia joka kyllä itselleni jäi hyvin mieleen on se että ei ole olemassa tällä hetkellä tällaisia standardoituja esittämistapoja joista voitaisiin selkeästi tietää se että ne tasot näitten äänien tasot jotka esitetään olisivat vertailukelpoisia keskenään tässä mielessä varmasti tarvitaan lisää tätä tutkimustyötä ja sitä ollaan tekemässä arvoisa puhemies haluan ensinnäkin kertoa tästä asiasta sen että että tämä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaativien hankkeiden luettelon päivittäminen on tarpeen ja sen tavoitteet ovat kannatettavia mutta tästä puuttuu sellaisia olennaisia asioita joita olemme ottaneet esiin omassa vastalauseessamme joka on siis vasemmistoliiton vihreitten ja sosiaalidemokraattien vastalause tähän lakiesitykseen esimerkkinä ympäristövaliokunnan mietinnössä todetaan että nautakarjan pitoa koskevien hankkeiden osalta kokorajojen lisäämistä hankeluetteloon tulisi selvittää tulevaisuudessa me olemme sitä mieltä että se täytyy ottaa huomioon jo tässä

tämän yva selvityksen

samoin kalankasvatuksen osalta meillä on muutos hallitus esittää kylläkin että kalankasvatuslaitokset lisättäisiin hankeluetteloon mutta tässä raja on todella korkea esitämme että kalankasvatuksessa puolitettaisiin eli

miljoonasta kilosta viiteensataantuhanteen kiloon

tämä on

koska rehu jota kaloille annetaan joutuu suoraan suoraan veteen on myös huomioitava huomioitava sekä kiven soran että hiekan otossa se että me katsomme näitä ottoalueita kokonaisuutena ja huomioimme niiden yhteisvaikutukset sama pätee myös turvetuotannossa erityisen tärkeää on se että asioita tarkastellaan valuma alueittain koska kyseessä on vesiensuojelu mitä suurimmassa määrin myös tätä hankeluetteloa tulisi päivittää nykyistä useammin nyt hallitus esittää että kymmenen vuoden sijaan viiden vuoden välein vastalauseessamme esitämme kolmen vuoden välein muun muassa juuri sen takia että tekniikka esimerkiksi tuulivoimaloiden osalla kehittyy nopeasti myös tällaisten suurten ja runsaaseen biomassan käyttöön perustuvien hankkeiden ympäristövaikutukset olisi huomioitava hankkeiden koko elinkaaren ajalta ja aivan erityisesti näiden biohankkeiden ilmastovaikutukset tulemme esittämään yksityiskohtaisessa käsittelyssä näitä muutoksia tähän hankeluetteloon ja myöskin sitten toisessa käsittelyssä kolme

kiitos arvoisa rouva puhemies täällä aiemmissa puheenvuoroissa edustaja mattila ja edustaja lehto nostivat esiin tuulivoiman ja puhuivat näistä koetuista haitoista ja koetuista terveyshaitoista tämä asiahan on monessa yhteydessä noussut ympäristövaliokunnassa esille ja toistaiseksi emme ole löytäneet tieteellistä näyttöä sille että näitä haittoja olisi samaan hengenvetoon on sanottava että vähätellä jos joku kokee saaneensa terveyshaittoja ja sen takia onkin hyvä että valtioneuvosto on käynnistänyt uuden tutkimushankkeen nimenomaan tuulivoimaloiden aiheuttaman äänen potentiaalisista haitallisista vaikutuksista ihmisille kun kuuntelin tässä edustaja mattilan mielestäni ihan ansiokasta puheenvuoroa niin haluan tuoda edustajille tiedoksi että me olemme tehneet tähän lausumaehdotuksia joista yksi kuuluu että yva hankeluetteloa tulee arvioida ja tarvittaessa päivittää kolmen vuoden välein tämä olisi teille mahdollisuus nytten mahdollistaa se että tämä yva menettely ottaa huomioon aina tuoreimman tutkitun tiedon kun puheenvuorostanne ymmärsin että tämä on teidänkin ajatuksenne

tuulivoima asian osalta tätä tilannetta tulee todellakin selvittää mikä se tulee olemaan me tarvitsemme uutta energiaa sen me tiedämme kaikki mutta ei hinnalla millä hyvänsä osalta itse olisin ollut valmis jopa siihen että se olisi ollut jopa alle kymmenen myllyä ihan tämän tilanteen epäselvyyden vuoksi mutta kokonaisuudessaan

on erittäin hyvä että tässä esityksessä on semmoinen kohta että yksittäisissä tapauksissa voidaan tehdä ympäristövaikutusten arviointi myös pienemmälle määrälle kuin mitä tässä kyseisessä esityksessä lukeepi elikkä tarvittaessa sen voi tehdä hyvin paljon pienemmällekin tuulivoimapuistokokonaisuudelle ja uskon ja toivon että niitä pienemmillekin kokonaisuuksille tullaan jatkossa tekemään onneksi lisätietoa tullaan koko ajan saamaan tuulivoiman osalta sen sijaan mitä nyt sitten tulee siihen mitä oli tässä opposition vastalauseessa siitä että mitä muita osia tässä pitäisi olla mukana

niin olen näistä eri mieltä nimittäin tässä hallituksen esityksessä joka on tehty on jo mietitty hyvin paljon eri vaihtoehtoja ja asioita ja jo nyt on hyvin monelta kohdalta siirrytty paljon kriittisempään määrään ja kriittisempiin arvoihin meidän pitää muistaa että kaikissa näissä asioissa on hyvin tiukat ympäristölupasysteemit olemassa ja muun muassa nautapuolella maatalouspuolella on valvonta erittäin tarkkaa jo monessa muussakin ja monella muullakin tavalla kalankasvatuspuolella meidän pitää ehdottomasti muistaa tässä se että itämeren rehu on nyt lisääntynyt käyttömäärältään huomattavasti ja itämeren rehuhan on sellaista että merestä pyydetään kalaa muun muassa silakoita ja muita kaloja isoja määriä ja ne ovat hyvin fosforipitoista ainesta nämä sieltä pyydetään tuodaan maalle ja niistä sitten

sieltä merestä pois lähinnä kirjolohet niin sen jälkeen me olemme huomattavan määrän saaneet vähennettyä merestä fosforia hyvänen aika systeemihän on sellainen että me vähennämme koko ajan meren fosforimäärää

vaikka olen eri mieltä edustaja maijalan kanssa niin jatkan siitä mistä olemme samaa mieltä eli itämeren rehun viisaudesta se on esimerkki siitä miten on löydettävissä hyviä tapoja jotka palvelevat niin tuottajia kuin myös luontoa ja tässä tapauksessa meidän hyvin arvokasta ja hyvin uhanalaista mertamme näissä kalankasvatuslaitoksissa on kuitenkin se perustavaa laatua oleva looginen virhe tässä hallituksen esityksessä että niitä verrataan muun muassa sikojen päästöihin päästöihin kuitenkin kalankasvatuslaitoksissa ne päästöt menevät suoraan vesistöön kun sikala kuitenkin ymmärtääkseni on maalla ja sen takia sen vaikutukset vesistöön ovat erilaiset myös turvetuotannon haluan nostaa esille sen raja on aivan liian korkea suot sitovat yhdeksän kertaa sen määrän hiiltä kuin metsät ja se kertoo meille sen kokoluokan ja sen merkityksen kun meidän pitää vahvistaa meidän nielua jotta me selviämme ilmastonmuutoksesta

siis ihan tieteellisestä tutkitun tiedon näkökulmasta mielestämme perusteltua jotta meillä olisi se viimeinen ajantasaisin tieteellinen tieto aina käytettävissämme seuraava lausuma kuuluu että eduskunta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän valmistelemaan ohjeistusta ympäristövaikutusten arvioinnin tekijöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta tässä en voi kuin ihmetellä ettei tämä lausuma saanut valiokunnan enemmistön tukea siis totta kai me haluamme että nämä selvitykset ovat riippumattomia ja viimeisenä runsaaseen biomassan käyttöön perustuvien hankkeiden osalta arvioidaan myös elinkaaren mittaiset ilmastovaikutukset puuraaka aineen hankinta mukaan lukien elinkaaren arvioiminen on aivan keskeistä meidän lainsäädäntömme ei aivan kaikilta osin vielä ymmärrä sitä että esimerkiksi rakennusten kohdalla me katsomme sitä käytönaikaista päästöä kun meidän pitäisi katsoa rakennuksissa koko elinkaarta aina siitä rakennusmateriaalin valmistamisesta siihen mitä tapahtuu kun rakennus on ylittänyt käyttöikänsä tämä onneksi nyt on asia joka mrl uudistuksessa on hyvin kunnianhimoisesti otettu pöydälle ja odotankin siltä uutta nämä lausumat tulemme arvoisa puhemies esittämään seuraavassa

arvoisa puhemies tässä edustaja myllerin esittelemässä vastalauseessa mistä edustaja modigkin puhui on mielestäni erinomaisia perusteluja sille miksi näitä isoja hankkeita tulisi lisätä tähän listaan niin kuin me tiedämme eläintuotannossa yksiköt koko ajan kasvavat ja ja ne ne ravinnepäästöt mitä sieltä tulee voivat olla paikallisesti erittäin merkittäviä ja sen takia olisi hyvä saada tämä raja myös näiden nautojen osalta

pitäisi pystyä jo siinä vaiheessa prosessia ottamaan nämä kaikki vaikutukset huomioon jotta sitä kokonaisarviointia voidaan tehdä niin kuin tässä hyvin tuli esille nämä nämä maa aineksen ottoon liittyvät hankkeet saattavat usein kohdistua eri toimijoille samalle alueelle ja silloin olisi tärkeätä että ne kaikki pystyttäisiin siinä samanaikaisesti huomioimaan ja niiden yhteisvaikutukset ja siinä mielessä pidän erittäin perusteltuina näitä vastalauseessa esitettyjä

just tästä riittävän tiheästä tarkasteluvälistä meidänhän on saatava yksityiset rahavirrat tukemaan ilmastonmuutoksen hillintää jos me ajattelemme tahoa joka harkitsee investointia niin mikä on hänelle tärkeätä hänelle tärkeää on pitkäjänteisyys eikö näin senkin takia tämmöinen lyhyempi tarkasteluväli voisi tuoda sitä pitkäjänteisyyttä ja sitä varmuutta siitä että jos tutkimustietoja kasaantuu toimija esimerkiksi tietää että muutos on tulossa mutta hän ei tiedä millainen se tulee olemaan ja se voi lykätä tai estää sen investointipäätöksen tekemistä joka voisi olla tärkeä niin ympäristön kannalta kuin vaikka meidän

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksikymmentäkahdeksan nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ensin edustaja löfströmille hyvästä ja seikkaperäisestä asian avaamisesta sillä todellakin jos ei tähän ole perehtynyt putoaa niin sanotusti veneestä oli erittäin opettavaista olla valiokunnassa kuulemassa näitä asiantuntijoita jotka olivat yksituumaisia siitä että vaikka oli lupaus

tämän pitää olla kokonaisuudessaan sellainen että se korvaa sen menetyksen niin nyt sitten jostakin syystä sen työryhmän käsittelyn jälkeen missä myös valtiovarainministeriö oli mukana tehdään siitä poikkeava johtopäätös ja kuusi miljoonaa muuttuukin kolmeksi miljoonaksi se on käsittämätöntä mutta nyt kun täällä ei ole yhtään hallituspuolueitten kansanedustajia ei kannata hallitusta tästä parjata näin kuitenkin kävi se kustannusneutraalisuus olisi ollut erittäin tärkeää nyt tässä pitää erottaa mitä on yritystuki ja mikä on kansallinen etu meillä ei kauppalaivastossa ole kovinkaan paljon varaa huoltovarmuuden osalta liputtaa toisen maan lippujen alle ja keskustelua pitäisi käydä myös siitä kuinka paljon meillä matkustajaliikenteessä on sellaista joka kilpailee meidän maissa olevien hotelli ja ravintolapalveluitten ja muiden palveluitten kanssa ja jossa sitten nolla alvilla tuotetaan palveluita no meillä on se yksi varustamo joka on täällä ja kaikki muut ovat jo jossakin muualla emmekä me niiden muiden maiden alveja pysty säätelemään tuolla henkilöliikenteessä eli matkustaja aluksilla olisi tärkeätä että me voisimme vielä salissa järkevöittää tätä päätöstä ja yhtyä siihen edustaja löfströmin vastalauseeseen missä tämä asia korjattaisiin se oli myös vasemmistoliiton sosiaalidemokraattien ja perussuomalaisten osalta kannatettava esitys ja toivotaan että äänestystilanteessa tämä voisi vielä muuksi muuttua

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kahdeksantoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tässä esityksessä on ehkä se ilahduttava puoli että hallitus ottaa tässä vihdoin pieniä askeleita oikeaan suuntaan kun turpeen verotusta korotetaan tämä korotus on kuitenkin edelleen todella todella pieni eikä nosta turpeen verotusta edes sille asteelle jolla se oli edellisen hallituskauden loppuessa ja tämän hallituskauden alkaessa kuitenkin meidän pitää katsoa turvetta

poikkeus on nyt muuttumassa säännöksi ja ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät suomen maataloudessa hallitus esittää että maanviljelijöille korvataan kuivasta kesästä johtuvia satovahinkoja me pidämme kyllä perusteltuna sitä että me kaikki yhdessä kannamme vastuuta ilmastonmuutoksen haitoista mutta samalla tämä vastuunkanto pitää tehdä kestävällä tavalla niin että me emme pahenna sitä asiaa joka ongelmat alun perinkin aiheutti hallitus esittää että osa korvauksista maksettaisiin maanviljelijöille maatalouden energiaveron lisäpalautuksena eli samaan tapaan kuin tänäkin vuonna kuitenkin tässä samassa tilanteessa meillä on kymmenen vuotta aikaa päästä fossiilisista tuista eroon tästä syystä vihreät toivoneet että korvauksien maksamiseen rakennettaisiin paljon kestävämpi malli joka samalla myös ohjautuisi oikeasti niille viljelijöille jotka ovat aidosti vahingot näistä ympäristöhaitoista kärsineet tästä syystä teimme vastaesityksiä ja myös lausumaehdotuksen valiokunnassa teen tuon saman lausumaehdotuksen myös nyt tässä

arvoisa puhemies niin kuin edustaja kari tuossa edellä kertoi on aivan oikein että me korvaamme viljelijöille niistä satomenetyksistä joita ilmastonmuutos on aiheuttanut kuten olemme huomanneet näistä näistä vaihtelevista sääolosuhteista ja poikkeusoloista saattaa tulla uusi normaali ja meillä saattaa olla täällä sitten vuosittain käsittelyssä näitä korvauksia siksi olisi äärimmäisen tärkeää että tehdään sellainen että se on kestävä nyt tässä hallituksen esityksessä ajatuksena on että että maksetaan fossiilisten tukea ja itse asiassa me tällä järjestelmällä vain aiheutamme lisää ongelmaa kun meidän pitäisi päästä siirtymään maataloudessakin niihin vaihtoehtoisiin energiamuotoihin mikä itse asiassa on jo aivan mahdollista ja ja monet viljelijät ovat näin jo tehneetkin senkin takia tämä korvaaminen näitten fossiilisten tukien kautta

toinen toinen asia tietysti on se että jos se kaikille maksetaan niin miten se kohdentuu sitten aidosti niille jotka ovat eniten kärsineet sen takia on äärimmäisen tärkeää että tästä tästä korvausjärjestelmästä tehdään sellainen että se aidosti kohdentuu oikein ja toisaalta kannustaa näiden ympäristöystävällisten energialähteiden käyttöön mitä tämä malli ei sen takia kannatan tätä edustaja karin tekemää vastalauseen lausumaehdotusta sitten tähän tähän turpeen turpeen verotukseen toden totta on aivan aivan selvää me kaikki tiedämme turpeen ongelmat niin ilmastonäkökulmasta kuin myös vesistövaikutusten näkökulmasta jota tuossa äsken äsken sivuttiin yva lainsäädännöstä puhuttaessa ja sen takia meidän täytyy päästä turpeesta eroon verotus on hyvä keino ohjata ohjata käyttöä niin että mitä enemmän turpeen veroa nostamme sitä sitä nopeammin käyttö loppuu kannatan myös tätä vastalauseen muutosehdotusta missä missä turpeen verotusta nostetaan jo nyt tässä esityksessä neljään

arvoisa rouva puhemies on ihmeellistä että meillä on edelleen niin vaikea suhde turpeeseen olisi ajatellut ja kuvittelisi että ipcc raportin jälkeen sen jälkeen mitä keskustelua yhteiskunnassa on käyty ilmastonmuutoksesta siitä todellisuudesta minkä me näemme ympärillämme mikä se muutos on jo puhumaan rehellisesti turpeesta myöntäen samalla että sillä on taloudellisia merkityksiä meille vielä tällä hetkellä puhumaan siitä rehellisesti myöntäen sen vaikutukset turpeen ilmastovaikutuksiahan pitää tarkastella pitkällä aikajänteellä ja kun niitä tarkastelee pitkällä aikajänteellä niin sen ilmastovaikutukset ovat tuhoisat puhumattakaan vesistövaikutuksista pelkästään ilmastovaikutukset ovat tuhoisat jopa kivihiiltä pahemmat ja kivihiilessä me kuitenkin olemme päässeet keskustelussa jo siihen pisteeseen että me olemme kieltämässä kivihiilen puhumme niistä vuosista debatoimme niistä mutta turpeen kohdalla me emme vieläkään pysty tunnistamaan tosiasioita turpeella on oma merkityksensä meille tällä hetkellä vaikutuksensa meidän energiapaletissa ja meille taloudellisesti mutta se ei poista sitä tosiasiaa kuinka haitallista se on ilmaston kannalta keskustelun tulisikin veromuutosten sijaan keskittyä siihen miten pääsemme mahdollisimman nopeasti jos se tarve sitä vaatii jopa kiellon kautta eroon turpeesta ja miten me varmistamme sen ettei se yksittäiselle kotitaloudelle muodostu kohtuuttomaksi taakaksi esimerkiksi lämmitys tai muissa

puhemies kyse oli satomenetyksistä ja ilmastonmuutoksesta kuulinko väärin edustaja kari että sanoit että maksajan tulee olla se joka sen aiheuttikin olin kuulevinani toivottavasti kuulin väärin se siitä sitten anteeksi jos kuulin väärin mutta nyt sitten tämä maatalouden energiaveron palautus asia on hyvä että kaikki ovat kiinnostuneita maatalouden tilanteesta sillä viime kesä oli suomen maataloudelle todella järkyttävä on todella tärkeää että suomi on omavarainen maataloustuotannossa ja että meillä on myöskin tulevaisuudessa maataloustuotantoa suomessa meidän maataloustuotanto on viimeisten vuosien aikana romahtanut aika rajusti monilla alueilla ja tämä viime kesän tilanne ei todellakaan helpottanut tilannetta nyt meidän kaikkien on porukalla mietittävä miten me pystyisimme auttamaan suomen maataloutta ja sitä kautta omavaraisuutta huomattavasti eteenpäin sillä ilmastoasia on sekin että me tuotamme

vaihtoehtoiset energiamuotoasiat olen todella kiitollinen siitä että puhutaan maataloustuotannossa vaihtoehtoisen energiatuotannon asioista lannankäyttöasioista ja niiden rehujätteiden käyttämisestä mitä rehuja on jäänyt eläimiltä

me saamme tuolta metsästä saamme tuolta metsästä sen käyttämisestä kaikista näistä siitä miten me saisimme tehtyä näistä energiaa mutta hetkessä tämä ei tapahdu missään nimessä ja maatilojen pitää pysyä hengissä tästä muutama vuosi eteenpäinkin niin että me saamme tämän muutoksen rakennettua jos nyt sitten tehdään se homma että tiloja ei auteta nyt heti niin meillä ei kuulkaa enää muutaman vuoden päästä ole maatiloja joitten kanssa lähdetään miettimään uudenlaisia toimenpiteitä

arvoisa rouva puhemies mielenkiintoisia näkemyksiä ja uhkakuvia edustaja maijala tuossa antoi mutta perusseikka joka tässä nyt pitäisi osata nähdä on se että tällä hallituksella oli vuosi aikaa

aikaa harjoitella sitä jos meillä tulee olosuhteisiin liittyviä veronpalautuksia millä tuetaan maataloutta ja sille ei tehty yhtään mitään kyllä se viimesyksyinen oli tarpeellista ja hyvä tehdä mutta tuet kohdentuivat väärällä jakoperusteella siten että ne maatalousyritykset jotka olivat perustaneet rakentaneet hakkeella toimivan vaille tukia totta kai heillä yhtä paljon kului sitten dieseliä ja kevyttä polttoöljyä siinä korjuuvaiheessa mutta ei sen viljan kuivattamiseen siinä mielessä nyt pitäisi uskaltaa nähdä se että tätä järjestelmää pitää oikaista jos valmistaudumme siihen että sääolosuhteista johtuen tuetaan niin ei meillä voi olla fossiilisiin polttoaineisiin kohdistuvia tukia tämä on ihan käsittämätöntä että meidän tukiperusteet lähtevät siitä että me emme suosi niitä tavoitteita mihinkä me olemme sitoutuneet ilmastopäästöjen osalta fossiilisten polttoaineitten vähentämiseksi olen ehdottomasti sitä mieltä että kyllä pitää tukea meidän omavaraisuutta ja meidän maanviljelijöitä ja koko elinkeinoa jotta meillä teollisuus ja teolliset työpaikat voivat säilyä mutta me puolustamme täällä ja olemme niin kuin liukas saippuapala ettemme uskalla tarttua tähän aiheeseen että nyt pitää tehdä joku linjanmuutos tätä pitää uskaltaa arvostella vaikka olen ehdottomasti sitä mieltä että tämä raha tulee tarpeeseen niin tälläkin hetkellä voimme sanoa kuten käytin jo aiemmin aiemmin tätä asiaa käsiteltäessä puheenvuoron että meillä on nytkin viljanviljelijöitä jotka maaperän koostumuksen mukaisesti saivat erittäinkin hyviä normaaliin nähden keskinkertaisia satoja ja maailmanmarkkinahinnat ovat tästä kuivasta kesästä johtuen nousseet ympäri eurooppaa ja viljojen hinnat ovat nousseet yhtä lailla nämä saivat korjuukustannuksissa käytettyään puimureita ja traktoreita samalla lailla fossiilisen polttoaineen käytön kannalta palautuksia kun tosiasiassa ne olisi pitänyt kohdentaa nimenomaan niille tuottajille ja viljelijöille jotka tästä kuivuudesta kärsivät todella kovasti eli järjestelmää pitää muokata ja sen takia tätä systeemiä mikä nyt on valloillaan pitää uskaltaa kritisoida ilman että kritisoisi maataloutta

arvoisa puhemies on helppo olla samaa mieltä edustaja myllykosken puheenvuoron kanssa kun tässä aikaisemmin pohdittiin sitä että mitäköhän aikaisemmassa puheenvuorossani totesin niin niin nimenomaan painotin sitä että me pidämme perusteltuna sitä että yhdessä kannetaan vastuuta ilmastonmuutoksen haitoista mutta tätä vastuuta ilmastonmuutoksen haitoista pitää tehdä niin että me emme pahenna ilmastonmuutosta tällä hetkellä kaikki puolueet tuntuvat puhuvan siitä että meidän pitää tehdä enemmän jotta ilmastonmuutosta torjutaan meidän pitää tehdä suomesta ilmastonmuutoksen vastustamisen suurvalta ja kuitenkin tuntuu että nämä yksittäiset päätökset joita tähän saliin tuodaan yksi toisensa jälkeen itse asiassa ilmastolle haitallisia tukia tai lisäävät fossiilisten tukia ja tämä ei ole sitä kestävää ilmastopolitiikkaa jota meidän tällä hetkellä pitäisi tehdä ja siitä myös tässä esityksessä on kysymys koska korvausten ohjaaminen energiaveron lisäpalautusten kautta ei ole kestävää se ei ole sellaista ilmastopolitiikkaa kuin meidän pitäisi tässä tilanteessa olla tekemässä kun meillä on kymmenen vuotta aikaa päästä fossiilisista tuista eroon kymmenen se on lyhyt aika ja kun puhutaan tästä maatalouden kriisistä niin kyse ei ole enää mistään yksittäisestä yhden vuoden poikkeustilasta vaan kyse on pysyvästä tilasta johon meidän pitää rakentaa kestävämpi malli samalla tämä tuki ei myöskään millään tavalla kohdistu niihin tiloihin jotka ovat kaikista eniten kärsineet ja se jopa rankaisee niitä tiloja jotka ovat yrittäneet toimia omavaraisesti ja rakentaa omaa kestävää energiantuotantoa joten tämä toimii monellakin tapaa äärimmäisen nurinkurisesti sen takia tätä ei kyllä voi kannattaa ja ja esitän tämän lakiesityksen hylkäämistä

arvoisa puhemies niin kuin tässä edellä tuli hyvin esiin mehän emme ole nyt ensimmäistä kertaa tämän ongelman edessä viime kesänä ongelmia aiheutti äärimmäinen kuivuus edellisenä vuonna äärimmäinen märkyys ja ja todellakin tämän ilmastonmuutoksen myötä me me joka vuosi olemme näiden samojen ongelmien edessä ja ja totta kai meidän täytyy yhdessä kantaa se vastuu aivan aivan kuten kuten vihreät ovat tässä vastalauseessakin esittäneet meidän täytyy yhdessä kantaa se vastuu me emme voi jättää sitä pelkästään viljelijöiden niskaan samalla tavalla kuin näitten venäjä pakotteiden suhteen meidän pitää kantaa yhdessä se vastuu kun me suomena suomena olemme niihin sitoutuneet eikä kaataa sitä näiden tuottajien niskaan

miten se tehdään kestävästi ymmärtäisin edustaja maijalan näkemyksen jos me olisimme nyt ensimmäistä kertaa tämän ongelman edessä ja nyt pitäisi äkkiä tehdä jotain mutta kun me emme ole ensimmäistä kertaa tämän ongelman edessä jos me joka kerta tätä samaa tapaa mikä otettiin että tuetaan fossiilista energiaa annetaan sitä kautta palautusta niin me emme ratkaise tätä ongelmaa me emme pääse myöskään siihen juurisyyhyn joka aiheuttaa ilmastonmuutosta joka aiheuttaa nämä ongelmalliset

haittoja kohdanneet eikä se sitten kannusta niitä jotka ovat varautuneet omatoimisesti näihin haittoihin ja luoneet omavaraista ei fossiiliseen energiantuotantoon perustuvaa energiantuotantoa omille tiloilleen kannatan tätä edustaja karin tekemää

arvoisa puhemies on tässä salissa keskusteltu viime aikoina hyvinkin paljon ja nyt on hyvä muistuttaa suomi mistä se sana tuleepi suomi on suon maa kyllähän meidän pitää lähteä siitä tilanteesta liikkeelle että me

meillä on hyvin paljon suota eri puolilla ja sen kanssa me elämme ja meidän pitää pärjätä sen kanssa tänään ja huomenna ja ja tulevaisuudessa ja sen mukaan ympäristöasiatkin on hoidettava nyt sitten turveasioista on puhuttu hyvinkin paljon ja sen mukaan myös järkevästi toimitaan mehän elämme niillä pelikorteilla mitkä kortit me olemme saaneet ja me olemme saaneet ison määrän suota jonka keskellä me

soitten raivaamisesta pelloksi on puhuttu todella paljon kielteisiä asioita tässä salissa mutta nyt minun on pakko kiittää edustaja hän toi esille sen että viime kesänä osa suomen pelloista tuotti oikein hyvin ja saatiin hyvät tulokset tiedättekö te että ne olivat suopeltoja suopellot pelastivat suomen maatalouden viime kesänä

arvoisa puhemies nostan esille täällä valiokunnassa tehdyn vastalauseen ja vastalauseen lausumaehdotukset joita on neljä kappaletta teenkin esityksen näistä vastalauseen mukaisista esityksistä jotka kuuluvat seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus seuraa veronkorotusten vaikutusta asumiskustannusten kasvuun ja tulonjakoon sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin toinen lausumaehdotus eduskunta edellyttää että hallitus seuraa veronkorotusten vaikutusta päästöihin sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin päästövähennysten lisäämiseksi sekä eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee kokonaisvaltaisen esityksen jolla varmistetaan siirtyminen ympäristön kannalta kestäviin lämmitysjärjestelmiin selvityksessä on arvioitava kokonaisvaltaisesti eri vaihtoehtoja joita ovat esimerkiksi kotitalousvähennys korjaus

viittaamalla tavalla ja joka ei ole ristiriidassa kansallisen ilmasto ja energiastrategian tavoitteiden kanssa

olemme samaa mieltä siitä että suot ovat hyvin merkittävä kysymys suomessa ja meillä on niitä poikkeuksellisen paljon mitä meidän niillä pitäisi tehdä siitä me tunnumme olevan eri mieltä se pitää muistaa että suot sitovat moninkertaisen määrän hiiltä itseensä verrattuna meidän metsiin ilmastonmuutosta ja hiilinielua koska mitkään päästövähennykset eivät riitä ellemme vahvista nielua ja pidä siitä huolta niin se kertoo meille mikä on suon merkitys suon merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa on myös merkittävää koska suot ovat aivan keskeinen alue meidän luonnon monimuotoisuuden kannalta ja mitä paremmin biodiversiteetti voi mitä paremmin luonnon monimuotoisuus voi sitä parempi kyky tällä planeetalla on sopeutua siihen muutokseen mitä ilmaston lämpeneminen väistämättä meille tuo mitä tulee suosta raivattuihin peltoihin niin niitähän osittain muokattua suota myös ennallistetaan mutta tässä on se tosiasia että ne ilmastohyödyt tulevat vasta hyvin hyvin pitkällä aikavälillä eli itse asiassa lyhyellä välillä ne päästöt voivat pahentua senpä takia paras vaihtoehto on on vaalia meidän suoluontoa sellaisena kuin se on

arvoisa rouva puhemies käyty keskustelu on ollut hyvää suo siellä vetelä täällä on pakko sanoa että en nyt ole aivan vakuuttunut siitä olivatko ne oman maakuntani alueelta juuri ne suopellot mutta jos näin on uskon uskon sitten edustaja maijalaa mutta näin se oli kuinka kävi siinäkään mielessä se kuinka polttoaineita sitten käytettiin ja kuinka niitten käytöstä korvataan ei vain todellakaan nyt kohtaannu sillain oikeasti senpä takia

kannatan niitä lausumaehdotuksia joita edustaja salonen edellä puheenvuorossaan teki

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä on kyse kansalaisaloitemenettelystä jota on tarkoitus sujuvoittaa ja selkeyttää muun muassa aloitteen vireillepanoprosessin ja kannatusilmoitusten julkisuuden osalta teknisluontoisilla

hallituksen esityksen mukaan tässä selkeytetään vireillepanovaihetta ja täsmennetään henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä lisäksi tässä on tarkoitus helpottaa ongelmaa joka aiheutuu aloitteiden raukeamisesta eduskuntakauden päättyessä pidentämällä aloitteen eduskunnalle toimittamisen määräaikaa vaikka tässä nyt puhutaan vähän niin kuin teknisluontoisista kysymyksistä niin kumminkin myös tämä kansalaisaloitteen koko lainsäädäntöuudistus tulevaisuudessa ehkä vaatii poliittista keskustelua on hyvä että meillä on olemassa tällainen kansalaisaloite jolla pystytään tuomaan eduskunnan käsittelyyn erilaisia asioita kuitenkin on syystäkin keskusteltu tässä salissa useamman kerran siitä onko ihan relevanttia että viidelläkymmenellätuhannella nimellä saadaan tänne äänestyksiin aloitteita mihin ei edes sadan kansanedustajan nimimäärä riitä tässä talossa eduskunnassa on kuitenkin totuttu ajattelemaan niin että jos täällä kansanedustajat keräävät yli sata nimeä johonkin lakialoitteeseen niin se viedään koko prosessin läpi myös mahdollisesti lainsäädäntöön asti vähintäänkin äänestykseen saakka näin ei kuitenkaan ole me tiedämme että poliittisista syistä erilaisia lakialoitteita jätetään pöytälaatikkoon makaamaan jos ne eivät kohtaa hallituksen arvomaailmaa lisäksi tiedetään että kansalaisaloitteetkaan eivät aina johda edes siihen että ne tulevat tänne saliin asti kuten esimerkiksi kävi viimeksi perintöveron osalta kun se haluttiin poliittisista syistä torpata me muistamme kuinka hyvin ja kauniisti kokoomuslaiset kansanedustajat puhuivat esimerkiksi edustaja heinonen ajoi tätä hanketta mutta kuitenkin viime kädessä itse rupesi vastustamaan sitä vaikka oli sitoutunut ajamaan tätä hanketta ennen kansalaisaloitetta siinä mielessä osin tämä kansalaisaloitekeskustelu ja lainsäädäntöasia ovat aikamoista poliittista teatteria ei voida välttyä siltä että annetaan väärää tietoa kansalaisille että ikään kuin sen kautta voitaisiin aidosti vaikuttaa yleensä kansalaisaloitteet eivät ole täällä kovin hyvin menestyneet niin kuin tässäkin hallituksen

kahdeksansataa

kansalaisaloitetta on laitettu vireille tämän kuuden vuoden aikana ja alle kolme prosenttia kansalaisaloitteista on onnistunut keräämään tämän vaadittavan nimimäärän viisikymmentätuhatta kannatusilmoitusta ja siten edennyt tänne ongelma siinä on on mielestäni ennen ennen kaikkea se että vieläkin on liian politisoitunutta tämä käsittely viime kädessä täällä eduskunnassa vaikka niitä nimiä olisi satatuhatta

arvoisa rouva puhemies

se on totta että jos se tuodaan tänne vaalikauden lopulla niin se ihan yhtä lailla häipyy sinne mistä se on tullutkin eli kansalaisten pariin takaisin tämä vuoden nimienkeruuaika ei poista sitä problematiikkaa mikä kansalaislakialoitteissa tällä hetkellä onkin tässä on hyvää se

meillä tässä maassa on eläkeläisiä ja ja vanhuksia kasvavassa määrin entistä enemmän että semmoinen joukko edunvalvojia eri eläkeläisjärjestöistä pyrki keräämään puolen vuoden aikana nimiä

siihen että tulisi vanhusasioihin valtuutettu tähän maahan seuraamaan ihan yhtä lailla kuin meillä on lapsille ja niin edelleen erilaisia valtuutettuja tasa arvovaltuutettua ja tietosuojavaltuutettua vanhukset halusivat oman valtuutetun tähän maahan he eivät saaneet sitä viittäkymmentätuhatta täyteen ja se johtuu juuri siitä että ne kerättiin manuaalisesti koska sillä vanhenevalla väestöllä ei ole vielä sellaisia mahdollisuuksia yhtä aktiivisesti toimia kuin kävi dieselin dieselin hinnannoususta johtuneessa keskustelussa missä

kansalaisaloite käyttövoimaveron poistamiseksi täyttyi vuorokaudessa tuli viisikymmentätuhatta nimeä joten varmasti jatkossa on syytä keskustella siitä millä lailla ja kuinka nimien kerääminen on mahdollista mutta tervehdin tätä ehdotusta kyllä oikeutettuna ja hyvänä se jos ollaan tehty näitä kansalaislakialoitteita ja kuinka paljon

ei kerro kuitenkaan siitä että eduskunta olisi jotenkin syyllinen siihen että ne eivät tule tänne käsittelyyn meillä on ne kaksi jotka eivät ole tulleet käsittelyyn toinen oli perustuslakivaliokunnassa edustaja väyrysen tekemä jolloin perustuslakivaliokunta katsoi jos oikein ymmärrän kun edustaja modig minua tässä vähän opasti

eu asioita ei tässä salissa ratkaista joten se se sinällään raukesi mutta se mitä tapahtui tämän perintöverolain osalta oli kyllä hämmentävää täytyy sanoa että vaikka en varmasti olisi ollut kannattamassa perintöveron poistamista siinä kansalaislakialoitteen muodossa niin hämmentävää oli se että äänestämispäätöksellä valiokunnan hallituspuolueitten kansanedustajat raiskasivat kansalaislakialoiteinstituution olisi ollut oikeutettua että se lakialoite olisi tullut tänne saliin mietintönä ja pohdittuna niin että lakialoitteen allekirjoittajat olisivat voineet nähdä millä lailla tätä asiaa pohditaan suomen eduskunnassa kysymys ei ole nyt politiikasta että oppositiopuolueet haluaisivat tehdä tällä politiikkaa vaan kysymys on kansalaislaista ja sen hengestä täällä on ollut lakialoitteita joittenka takana en ole mutta olen ollut puolustamassa sitä että ne pitää tuoda tänne saliin tämä on muodostunut käytäntö eduskunnassa näitä asioita kaikella vakavuudella ja tuomme tänne mietintönä esimerkiksi nyt vaikka kesäaikaan siirtymisen lakialoitteen eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunta teki mietinnön että ei yhdy eikä suosittele tätä aloitetta no nyt onnellisesti on sitten käynyt niin että se meidän mietintöön tekemämme ponsi että edellytämme valtioneuvoston ja ministerin viemään sitä euhun ja siitä kiitos hallitukselle ja ministerille että olemme saaneet nyt käsittelyymme myös kesäaikaan liittyvän lainsäädännön tässä maassa kun eu komissio otti siihen sellaisen kannan että tämä on mahdollista eli tämäkin kansalaislakialoite löysi maaliinsa pienen odottelun jälkeen tärkeintä olisi tässä keskustelussa huomata että kansalaislakialoite on enemmän kuin eduskunta ja sen pitää jatkua yli vaalikausien vaikka eduskunta vaihtuu niin kansalaislakialoitteen allekirjoittajat eivät vaihdu he ovat usein poliittisesti sitoutumattomia ja ovat sen oman näkemyksensä mukaan allekirjoittajina siinä lakialoitteessa koska he tuntevat niin eikä ei ole oikein että eduskunnan vaalikauden loputtua ne lakialoitteet mitätöityvät edustaja niikkoa pitää kiittää siitä että toki ehkä meidän kansanedustajienkin pitäisi vielä tällä vaalikaudella lähestyä puhemiesneuvostoa ja puhemiestä siinä että pitäisikö kansanedustajienkin lakialoitteilla olla joku kohtuullinen käsittely itselläni on mielessä että meitä oli jokaisesta eduskuntaryhmästä ensimmäisinä allekirjoittajina maksuhäiriömerkinnän

meitä oli satakolmekymmentäkahdeksan kansanedustajaa jotka allekirjoittivat sen lakialoitteen edustuksellisesti se tarkoitti että kahdeksansataaseitsemänkymmentätuhatta oli meidän äänestäjien määrä jotka osallistuivat ja olivat samaa mieltä että tätä lakialoitetta pitäisi edistää ja viedä eteenpäin arvoisa rouva puhemies näillä sanoilla tuki tälle esitykselle

rouva puhemies jokainen kansalaisaloite joka eduskunnalle jätetään tulee käsitellä eduskunnassa asiallisesti ja kattavasti ja jokaisesta aloitteesta on tuotava mietintö saliin ainoat mitkä voi poislukea tästä ovat sellaiset jotka ovat perustuslain vastaisia tai eivät kuulu eduskunnan suoraan toimivaltaan kaikista muista on tuotava mietintö saliin muuten koko kansalaisaloitteen idea menee ja muuten koko lainsäädäntö sen suhteen on täysin turha idea koko kansalaisaloitteessa on se että kansalaisilla on reitti keino saada eduskuntaan kysymys mielipide esitys joka syystä tai toisesta ei ole mahtunut hallitusohjelmaan joka syystä tai toisesta ei mahdu poliittiselle agendalle sillä hetkellä asia joka vaikka on kiusallinen eduskuntapuolueiden mielestä asia joka on niin vaikea asia joka kuuluu meillä niin omantunnon kysymyksiin joissa suurin osa ryhmistä noudattaa vapaita käsiä jos ei siitä tuoda mietintöä tänne saliin jos se haudataan valiokuntaan se on täysin kansalaisaloitteen hengen vastaista ja tekee koko kansalaisaloitteen idean aivan tyhjäksi vasemmistoliitto on eduskuntaryhmänä linjannut että riippumatta kansalaisaloitteen sisällöstä riippumatta kannatammeko me sitä kyseistä aloitetta vai emme siitä on tuotava mietintö suureen saliin täysistunnon päätettäväksi niin että kansalaiset saavat esitykseensä eduskunnan näkemyksen

puhua loppuun vai haluaako heinonen huudella lisää kiitos ja tämän takia minä olen esimerkiksi henkilökohtaisesti puolustanut aito avioliitto kansalaisaloitetta joka pyrki kumoamaan tasa arvoisen avioliittolain jota olin puolustanut raivokkaasti sen takia että siinä toteutuu demokratia kun se tulee tänne saliin äänestettäväksi

tämä tarttuu tämä tarttuu siihen että tämmöinen kikkailu ja fuskaaminen jota hallituspuolueet harrastivat ei olisi niin helppoa eli että ne eivät raukeaisi niin nopeasti edustaja myllykoski on tehnyt viime vuonna lakialoitteen joka ratkaisisi koko ongelman jota tässä nyt hieman parannetaan eli sen että kansalaisaloitteet eivät raukeaisi missään ajassa tai siis että että vaalikauden vaihtuminen ei tarjoaisi eduskunnalle

tämäntyyppistä pohdintaa pohdintaa käydään nyt valiokunnassa ja pohditaan toisin kuin tässä hallituksen esityksessä sanotaan että eikö todella olisi muitakin asioita joita kansalaisaloitelainsäädännön kohdalla tulisi tarkastella ja kehittää

puhemies täytyy nyt sen verran tarkentaa että se oli itse asiassa vasemmistoliiton edustaja lapintie joka toimii puheenjohtajana tässä kyseisessä valiokunnassa puheenjohtajana tässä kyseisessä valiokunnassa joka ei tehnyt mietintöä ei siinä itse asiassa ole kyse siitä onko esitys perustuslain vastainen tai ei olisi voinut tehdä siinäkin tapauksessa mietinnön missä todetaan että esitys on perustuslain vastainen ja se ei johda toimenpiteisiin näin edustaja väyrynen joka oli tehnyt ison työn tämän aloitteen kanssa olisi saanut myös sille arvoisensa keskustelun täällä salissa ja olisi saanut tuoda omat näkökantansa esille silloin vasemmistoliitolle kyllä kelpasi että mietintöä ei tehty kun se oli omien tavoitteiden mukaista

minulle tulee suurena yllätyksenä että kokoomus ei ole edustettuna perustuslakivaliokunnassa vai ovatko minulta menneet ohi ne esitykset joita kokoomus on perustuslakivaliokunnassa tehnyt tämän asian suhteen perustuslakivaliokunta ei ole samanlainen valiokunta kuin kaikki muut valiokunnat sen tulee pyrkiä poliittiseen riippumattomuuteen ja arvioida sille tulevat esitykset perustuslain näkökulmasta kyllä täällä on voimia ja tahoja jotka yrittävät jatkuvasti politisoida perustuslakivaliokuntaa mutta suuresti arvostamani

sille minkä takia tätä perintöveron kansalaisaloitetta ei ollut järkevää tuoda saliin

niin silloin olisi pitänyt tehdä mietintö jossa ne tuodaan esille jos vaikka on ihan perusteltu näkökulma että verotusta ei voida muuttaa yksi pala sieltä ja toinen tuolta vaan on katsottava kokonaisuutta mielestäni validi perustelu kirjoitetaan se mietintöön tuodaan se saliin ja äänestetään asiasta

arvoisa puhemies minusta nyt on kyse isosta periaatteellisesta pohjakuvasta käsityksestämme siitä on menossa me edustamme edustuksellista demokratiaa ja varmasti haluamme myöskin tulevaisuuden olevan edustuksellisen demokratian varassa siihen luulen että että kaikki uskomme jotka täällä työskentelemme mutta tiedämme että yhä enemmän ihmisiä liikuttaa myöskin osallistava osallistava demokratia ja siitä myöskin kansalaisaloitteessa on kysymys nämä eivät ole toisiaan poissulkevia demokratian palasia ja osia vaan parhaimmillaan toisiaan täydentäviä osia ja juuri sen vuoksi on tärkeää millä tavalla eduskunta suhtautuu kansalaisaloitteisiin se ei saa olla näennäisdemokratiaa siitä ei saa tulla kansalaisille tunnetta että he nostavat esille tärkeitä asioita joita toivoisivat eduskunnan käsittelevän mutta me emme sitä syystä tai toisesta täällä tee aloite ei tietenkään tarkoita sitä että se tulee hyväksytyksi mutta tärkeintä on että kansalaisaloitteet tulevat käsitellyiksi ja käsittely tapahtuu vastuullisesti edustaja modig hyvin tuossa äsken totesi että on tärkeää myöskin kansalaisaloitteen tekijöille että he saavat tietoa siitä minkä takia esimerkiksi eduskunta jotain asiaa ei kannata tai ei aktiivisesti aja ja kun täällä on esille noussut myöskin tämä

perintöveroa koskeva kansalaisaloite joka ei saanut arvoistansa käsittelyä niin on todettava että se ei ole omiaan luomaan luomaan uskottavuutta kansalaisaloitteiden osalta tuen myöskin tätä ajatusta että että kansalaisaloite jatkuu yli vaalikausien ja toivon että että tähän esitykseen perehdytään kunnolla nyt myöskin sitten valiokuntatyössä sinällään on tärkeää että että me muokkaamme tätä vielä verrattain uutta kansalaisaloitejärjestelmää mutta meidän ei pidä tehdä kansalaisaloitejärjestelmän muokkausta juuri ennen vaaleja sen takia että näyttäisi että haluamme tehdä asian asian eteen jotain kyllä meidän on siihen perehdyttävä tarkasti ja mietittävä miten voisimme tätä osallistavan osallistavan demokratian muotoa parantaa edustuksellinen demokratia ei voi hyvin jos me emme ymmärrä maailman muutosta ja minusta on nähtävä että ihmiset eivät enää tyydy vaikuttamaan vain kerran neljässä vuodessa he he haluavat vaikuttaa asioihin jotka he kokevat itselleen tärkeiksi jotka ovat heidän mielestään suuria epäkohtia joista ei varsinaisesti vaaleissa suoraan äänestetä ja siitä minusta yksi hyvä esimerkki paras esimerkki on kansalaisaloite tasa arvoisesta avioliittolaista josta uskon että ikään kuin yhdisti niin kansalaisia kuin myöskin eduskuntaa tämän aloitteen käsittely täällä se parhaimmalla tavalla kertoi siitä että edustuksellinen ja osallistava demokratia voivat kulkea käsi kädessä ja silloin myöskin tämä perinteinen järjestelmä voi hyvin

rouva puhemies on itse asiassa helppo yhtyä tuohon äskeiseen edustaja salosen puheenvuoroon minun mielestäni siinä tuli hyvin esille tämän kansalaisaloitteen merkitys ja nyt kun tämä väline on ollut käytössä

puolueittain vaan ovat enempikin juuri tämmöisiä omantunnon kysymyksiä tai ehkä niin arkoja kysymyksiä että meidän on on vaikea nostaa niitä muutoin esille nämä kokemukset osoittavat että tämä viidenkymmenentuhannen allekirjoittajan raja on itse asiassa aika osuva se että vain kolme prosenttia näistä kaikista aloitteista on ylittänyt sen kertoo siitä että se on aika hyvin osattu arvioida kohdalleen ja näen kyllä samoin niin kuin tässäkin on että ei esitetä sen muutosta ja ja hyvä niin mutta se iso ongelma mikä näissä aloitteissa nyt on on todella tämä että ne raukeavat silloin kun eduskunta vaihtuu

tämä pidentäminen pidentäminen vuodella auttaa hieman mutta minun mielestäni se ei ole kuitenkaan semmoinen pysyvä ratkaisu vaan pysyvä ratkaisu olisi selkeästi se että nämä nämä olisivat vireillä myös vaalien yli seuraavalle eduskunnalle ja sitten toisaalta voi tulla tilanteita joissa luovutetaan hyvissä ajoin aloite tänne uskoen siihen että aika riittää hyvin sen käsittelyyn mutta johtuen muista lainsäädäntökiireistä ehkä haluttomuudestakin priorisoida aloitteen käsittelyä voi käydä niin että se sitten raukeaa lopulta ja sen takia tämä että se se todella jatkuisi yli yli

tässä on minusta hyvin käytetty puheenvuoroja myös sen puolesta että kansalaisaloitteet ansaitsevat aina asiallisen ja hyvän käsittelyn lähtökohtaisesti näen kyllä että jos ei se todella ole ole sitten perustuslain vastainen tai johon meillä ei ole päätösvaltaa pitäisi tuoda tähän isoon saliin

on siitä sitten samaa mieltä tai eri mieltä niin tämähän on se paikka missä sitten kukin voi perustella kukin edustaja tai kukin puolue miksi sitä kannattaa ja miksi sitä ei kannata ja se olisi myös

oikea teko näiden kansalaisaloitteiden tekijöiden suuntaan kun he ovat nähneet ison vaivan että he haluavat tähän muutoksen jotta he voisivat myös kuulla ne perustelut miksi sitä ehkä ei kannateta sen takia

olisin kyllä ehdottomasti nähnyt että perintöveroa koskeva kansalaisaloite olisi pitänyt tuoda tänne keskusteluun
arvoisa rouva puhemies on hyvä että kansalaisaloitteiden

keräysaikaa nyt pidennetään se itse asiassa jossain määrin helpottaa tätä tilannetta kun aloite laitetaan liikkeelle se usein on tällainen jollain tavalla spontaani nopeakin ratkaisu osa ehkä pidempäänkin hautuneita mutta osa saa nopeasti tuon tuon määrän täyteen ja silloin saattaa tulla tällaisia niin sanottuja kuolleita hetkiä että kun aloite on itse asiassa saanut nimet täyteen niin sitä ei kannatakaan jättää enää kun sitä ei ehdittäisi käsitellä ja se raukeaisi olen edustaja myllykosken ja monien muiden kanssa samaa mieltä siitä että kun kansa ei vaaleissa vaihdu niin niin yhtä hyvin nämä kansalaisaloitteet voisi pitää voimassa myös käsittelyn näkökulmasta yli yli vaalien toki niin että jos aloitetta ryhdytään käsittelemään toisen eduskunnan aikana niin pitäisi käsitellä sen eduskunnan aikana loppuun tai sitten voitaisiin todeta että tämä aikataulusyistä siirtyy seuraavan eduskunnan käsittelyyn ja ja näin näin se toimisi aivan aukoton ei kyllä ole tämä perustelu mikä salissa on ollut näistä mietinnöistä ja niiden tekemisestä sillä meillä on aiemmin tehty mietintö myös asiasta joka ei kuulu eduskunnan päätösvaltaan ja se koski nimenomaan tätä kesäajasta luopumista sehän edellyttää eu direktiivimuutosta mielestäni siinä tehtiin juuri se mitä edellä sanoin myös tästä väyrysen eu eroaloitteesta olisi voitu kertoa se että asia ei ole eduskunnan päätösvallassa tai että se on perustuslain vastainen sen takia aloite hylätään ja sitten niin kuin edustaja myllykoski kertoi kesäaikakohdassa edellyttää toimenpiteitä tämän eteen käytännössä malli voisi olla sellainen että kaikista aloitteista tehtäisiin mietintö niin olisi voinut tehdä siis myös eu eroaloitteesta ja ja silloin edustaja väyrynen joka oli tehnyt ison työn olisi tietysti päässyt salissa kertomaan omat perustelunsa sille ja ja sen jälkeen se olisi täällä mietinnön kautta saanut käsittelyn itse kannatan kesäajasta luopumista en kannata eusta eroa mutta kannatan perintöverosta luopumista minun mielestäni on hyvä että tämä valmistelu voi nyt jatkua ja ja siitä voidaan tehdä päätökset toivottavasti jo ensi keväänä hallitusohjelmaneuvotteluissa yksi asia joka myös on noussut eduskunnassa esille on se kuinka nopeasti hyväksytystä aloitteesta voidaan tehdä niin sanottu vasta aloite eli kuinka usein voisi tapahtua tämäntyyppistä pitäisikö olla jonkinlainen suoja aika tai tai jäädytysaika milloin ei tehdä tai sitten yhtenä vaihtoehtona myös niin sanottujen ei allekirjoituksien hyväksyminen tätä kannattaa varmasti

arvoisa rouva puhemies edellä edustaja heinonen oikein kuvasi sitä prosessia mikä liikenne ja viestintävaliokunnassa oli valiokunta todellakin pohti tuommeko mietinnön saliin vai emme koska ole mahdollista täällä sitä päätöstä toteuttaa sen kansalaislakialoitteen pohjalta mutta valiokunta oli yhtä mieltä kansalaislakialoitteen lähtökohdasta että kellojen siirtelystä pitää luopua siksi valiokunta halusi kunnioittaa kansalaislakialoitetta ja toi sen tänne saliin jotta muodostettiin se valiokunnan yhtenäinen mielipide joka tuli tavallaan sen mietinnön ponneksi se oli valiokunnan kannalta tärkeä asia ja siinä mielessä se tuotiin tänne vaikka tiesimme että direktiivi sen meiltä estää näen erityisen tärkeänä ja on hienoa kuulla mielipiteitä siitä että saisi vanhentua toki kun me rupeamme pohtimaan tätä mikä on se nimimäärä ja niin edelleen jokaisella on omia näkemyksiä mutta tämä vuosi tuo hyvän ajan tälle niin sanotulle etanapostinimien keräämiselle eli ettei se ole sähköistä jotta kaikki kansalaisryhmät jotka eivät ole sähköisten järjestelmien piirissä voivat osallistua kansalaislakialoitteen allekirjoittamiseen tai sen tekemiseen on erityisen tärkeätä että kunnioitamme tätä minä sanon tätä jo kansalaislaki instituutioksi tätä nyt on kuitenkin jo kestänyt niin kauan aikaa että meidän on syytä tätä demokratian muotoa edelleen edistää ja kehittää siitä kuinka edustaja heinonen toi näitä suoja aikoja en nyt halua sanoa että olen täysin samaa mieltä mutta jos kansalaislakialoite tähtää pelkästään poliittiseen mielipiteen ilmaisuun siitä että tehdään vastakkainen jo eduskunnan hyväksymää lakialoitetta lakialoitetta vastustava kansalaislakialoite niin toki tehdään sitten niinkin mutta jossain kohtaa pitäisi kyllä ehkä harkita sitä tehdäänkö sillä politiikkaa vain politiikan vuoksi vai onko se todellakin yli puoluerajojen olevaa kansalaisten mielipiteen ilmaisua ja ilmeisesti tässä

näin oli en usko että se rajoittui yhteen puolueeseen tai yhteen uskontokuntaan vaan se oli ihmisten oma näkemys ja sen takia kuten edustaja modig tuossa edellä totesi vasemmistoliitto kunnioitti sitä

niin se tietenkään ei ole järkevää että luomme tällaisen ikiliikkujan joka joka ikään kuin pyrkii pyörittämään palloa koko ajan edestakaisin ja ja varmaan kun pitkään kansalaisaloitteiden parissa elämme voimme joutua tätäkin asiaa pohtimaan mutta toistaiseksi katson että se ei vielä ole ongelma minulla on on ollut periaate että en allekirjoita kansalaisaloitteita tämä siitä syystä että koen että me kaksisataa kansanedustajaa olemme olemme kaikki aivan erityisessä asemassa verrattuna muihin kansalaisiin koska voimme myöskin jättää omia eduskunnassa tehtäviä kansanedustajan aloitteita sen vuoksi olen halunnut pitää pitää erityisen korkealla omaa rimaani eli eli olen ajatellut niin että en halua ikään kuin kahmia itselleni myöskin sitä valtaa joka on kansalaisille annettu ikään kuin mahdollisuutena vaikuttaa äänestämisen lisäksi tästä periaatteesta pidän edelleenkin kiinni minusta kansalaisilta ei voi vaatia sitä että he ovat perillä niin sanotusti poliittisesta prosessista tai valiokuntien aikataululuista ja osaavat ikään kuin pelata peliä niin että koska pitäisi tuoda se ei ole kansalaisaloitteen hengen mukaista kaikki sellaiset esteet jotka jotka tähän suuntaan ihmisiä ja toimintaa johtavat pitää pystyä poistamaan myöskin vaikeat asiat on pystyttävä tuomaan meidän käsittelyyn vaikka siinä olisi suuri ulkoinen ja julkinenkin paine yksi tällainen on ei myytävänä kansalaisaloite joka on kokenut kovia sen jälkeen kun se on tänne tullut juuri siitä syystä että julkinen kuuleminen on on pidetty mutta se on jäänyt sosiaali ja terveysvaliokunnan ruuhkan takia nyt muuten muuten käsittelemättä yli seitsemänkymmentäkaksituhatta kansalaista odottaa että vammaisilla edelleenkin oikeus omaan kotiinsa ja heidän kotinsa eivät ole myytävänä toivonkin että esimerkiksi tämä aloite saadaan pikaisesti käsittelyyn
arvoisa rouva ollut suotavaa että edustaja heinonen olisi osallistunut keskustelun loppuun ja hänen esittämiinsä näkökantoihin olisi voinut vastata se että vertaa euroeroa ja kellojen siirtämistä ei kyllä ole mielestäni älyllisesti rehellistä kellojen siirtely tuotiin saliin ja siinä muodostettiin mielipide siihen asiaan jota sitten suomi mielipiteenään voi viedä eteenpäin väyrysen kansalaisaloitteen kohdalla esitettiin kansanäänestyksen järjestämistä asiasta joka ei ole eduskunnan päätösvallassa jotta sen kansanäänestyksen kysymys olisi voitu määritellä ja keskustelu käydä olisi se vaatinut laajaa hallituksen valmistelua tai jonkunlaista valmistelua sitä ei olisi voinut muuten järjestää jolloin se olisi johtanut mielestäni näennäiseen näitten kahden asian rinnastaminen on kyllä aivan absurdia jos puolustaa kansalaisaloitteita puolustaa jokaisen kansalaisaloitteen tuomista saliin mietintönä jos näin ei halua toimia ei puolusta kansalaisaloitteita voin sanoa että oli hyvin vaikea puolustaa esimerkiksi aito avioliitto lakia tai sitä kansalaisaloitetta joka oli täysin vastoin omaa arvomaailmaani täysin vastaan kaikkea mitä sen asian eteen olin tehnyt ja toivoin mutta se oli demokratiaa sen hautaaminen valiokuntaan olisi ollut demokratian vastaista sen kuului tulla tänne saliin ja kyllähän meidän on itseemme ja tämän eduskunnan täysistuntoon luotettava niin paljon että täällä tehdään järkeviä päätöksiä se mitä edustaja salonen otti esiin tästä ikiliikkujasta eli siitä että aina voi tulla kansalaisaloite jolla pyritään kumoamaan se on aivan oikea ongelma minusta aito avioliitto lain kohdalla piti tehdä niin koska laki tällä hetkellä on tällainen tämä on nimenomaan yksi asia mitä mielestäni valiokunnassa pitäisi ottaa esiin ja pohtia että myös tältä osin voisi olla paikallaan ja tarpeen tehdä lainsäädäntöön

jotta tämmöinen ikiliikkujajojo ei olisi mahdollinen toinen asia on se että toivon että edustaja myllykosken lakialoite otetaan rinnalla käsittelyyn jotta pohditaan sitä että tämän hyvän hallituksen esityksen voisi viedä vielä pidemmälle ja ratkaista koko ongelman tämä ei vielä poista sitä kikkailun mahdollisuutta jonka se jättää eduskunnalle ja josta nyt hallituspuolueet ovat näyttäneet että osa eduskunnasta on valmis käyttämään kaiken kikkailun mitä voi olla jotta kiusallisista keskusteluista päästään

arvoisa puhemies voit täyttää veroilmoituksesi netissä tarkistaa reseptisi omakanta fistä fistä tai varata jonottamatta ajan vastaanotolle kätevästi verkosta näinhän meitä kannustetaan sähköisten palveluiden käyttöön ja valtaosalle suomalaisista tällaiset muutokset tuntuvatkin elämää helpottavilta parannuksilta mutta eivät ihan kaikille meistä julkishallinnollisten palveluiden siirtyessä yhä enemmän sähköiseen maailmaan perustavanlaatuinen kansalaisoikeus tulisi huomioida myös sähköisissä palveluissa perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan esimerkiksi terveydentilaan liittyvän syyn perusteella asioidakseen kelan sähköisissä palveluissa täyttääkseen verotietonsa verkossa tai katsoakseen terveystietojaan omakannasta on annettava luotettava tunnistautuminen järjestelmään suomessa tämä tunnistautuminen tehdään valtaosiltaan pankin

tai mobiilivarmenteen avulla isolle osalle meistä tämä toimii hyvin muttei kaikille millaiset mahdollisuudet käyttää esimerkiksi edellä mainittuja palveluja on vanhuksella jolla ei ole verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta entäpä vakavasti sairaalla jonka asioista huolehtii omaishoitaja saamieni yhteydenottojen mukaan se on todella haastavaa vaikeuksissa on esimerkiksi vanhus joka elää kotonaan mutta on niin heikkokuntoinen että asiointi kodin ulkopuolella on mahdotonta kotona asuminenkin mahdollistuu vain omaishoitajan avulla omaishoitaja on tuolloin usein myös henkilön edunvalvoja edunvalvojalla on oikeus liittää edunvalvonnan alaisen henkilön pankin käyttöoikeudet omaan verkkopankkiinsa mutta käyttöoikeudet rajoittuvat kuitenkin vain ja ainoastaan pankkipalveluihin toisin sanoen toisen henkilön verkkopankkitunnuksia ei voi käyttää henkilöllisyyden varmentamiseen julkishallinnollisissa palveluissa siksi esimerkiksi omakanta palveluun tai verottajan sivulle ei ei saa sähköisesti kirjautua saamillaan pankkitunnuksilla vaikka olisi henkilön laillistettu edunvalvoja tällöin vaihtoehdoiksi omaishoitaja edunvalvojalle jää sähköisen henkilökortin hakeminen vanhukselle käytännössä se tarkoittaa vanhuksen fyysistä asiointia valokuvauksessa ja poliisin lupapalveluissa tämä tuntuu meille terveille ja toimintakykyisille ihmisille järkevältä toimintatavalta mutta miten me voimme odottaa samaa henkilöltä joka siirtyäkseen kodistaan muualle tarvitsee huonon kuntonsa takia pelkkään kuljetukseenkin paarit miten me huolehdimme siitä että näillä ihmisillä tai heistä huolehtivilla on samanlaiset oikeudet pysyä mukana nopeasti sähköistyvässä yhteiskunnassamme meidän tulisi kaikin tavoin helpottaa niiden ihmisten taakkaa jotka huolehtivat vakavasti sairaista tai hyvin iäkkäistä läheisistään yksin kotona heillä ei ole voimia taistella oikeuksiensa puolesta meidän terveiden on tehtävä se heidän puolestaan onneksi tämä lakiesitys viimein alkaa ratkoa suomen sähköisen tunnistautumisen ongelmaa lainsäädännöllisesti kansalaisten sähköinen tunnistautuminen on onneksi muutosten

tavoite on kuitenkin vielä niin pitkällä uudenlaiseen tunnistautumisjärjestelmään siirtymisessä että nykyisessä tilanteessa moni kamppailee yhä edelleen uuden järjestelmän pitää tunnistaa nykytilaa paremmin nämä henkilöt joille valokuvan ottaminen itsestään tai korttien jatkuva uusiminen on vaikeaa jopa mahdotonta mutta kuitenkin meidän pitäisi pystyä löytämään jo ennen tämän lain voimaantuloa ratkaisuja tähän hetkeen lain edessä nämä ihmiset ovat nyt ei kenenkään maalla ja heidät on tunnistettava viranomaispalveluiden pitäisi jalkautua tarvittaessa niiden luokse jotka eivät kodistaan pääse ulkomaailmaan niitä hakemaan ja jos se ei ole ollut maan tapana niin muutetaan tapojamme

arvoisa rouva puhemies

taikka sitten ne jotka ovat edunvalvojia eivät pysty asioimaan edunvalvottavansa puolesta ja tämä puolesta asiointi on tosi ongelmallista varsinkin kun puhutaan lääkäristä lääkkeistä ja perusseikkana olisi edistynyt lainsäädäntö tällä hetkellä omakanta palvelu ei mahdollista sitä että joku toinen henkilö käyttäisi ja menisi henkilön omakanta tietoihin eli tietojärjestelmät eivät mahdollista sitä kuten mahdollistuu tällä hetkellä pankkipalveluiden kanssa kuten edustaja salonen tuossa oikein kertoi että edunvalvoja saa oikeudet ja voi asioida omilla pankkitunnuksillaan edunvalvottavan pankkiasioissa ei tarvita mitään erityisiä järjestelmiä siihen vaan tällä hetkellä järjestelmä toimii niin että maistraatista on haettu lupa siihen joko edunvalvoja tai sitten henkilö joka haluaa asioita hoitaa jonkun edunvalvojana

sieltä maistraatin kautta on saatu sitten oikeudet miten nämä luvat menevät tai mahdollisesti

ehkäpä muistisairaan kohdalla joka ei pysty itsestään huolehtimaan eikä suostu tähän maistraattikäsittelyyn käräjäoikeus sitten ratkaisee sen onko tällä kyseisellä henkilöllä joka on edunvalvoja mahdollisuus mahdollisuus hoitaa sähköisesti edunvalvottavan pankkiasioita mutta erityisen tärkeätä olisi että me pystyisimme nyt sekä kehittämään lainsäädäntöä varmasti seuraavassa hallitusohjelmassa että tämä omakanta tietojärjestelmä joustavoittaisi sitä että omaishoitajien jotka useimmiten sitten vielä ovat edunvalvojia asiointi olisi helpompaa se olisi tarpeen sen omaishoitajankin ajankäytön kannalta ettei tarvitse mennä sinne apteekkiin selvittämään niitä asioita että mitenkä ja mitä lääkkeitä että sen voisi tehdä sieltä omakannan kautta käyttää sähköistä reseptiä niin että ei tarvitse kävellä sinne apteekkiin näiden asioiden kanssa tietoteknisesti voisimme sitten seuraavassa hallitusohjelmassa tätä edistää laittaa tähän voimavaroja olen aivan varma siitä että kun meidän väestömme ikärakenne vanhenee ja jos seuraavassa hallitusohjelmassa omaishoitajille tulee hieman parempi mahdollisuus hoitaa omaistaan ja omaa jaksamistaan eli sinnekin satsattaisiin niin omaishoitajien lukumäärä tulee kasvamaan ja samalla se tarkoittaa sitä että myös edunvalvojien määrä tulee huomattavasti lisääntymään tälläkin hetkellä meillä lähiomainen voi tilanteessa tehdä niin sanottuja päätöksiä esimerkiksi lääketieteellisestä toimenpiteestä tehdäänkö vai eikö lääkäri sitten kuitenkin loppukädessä vielä päättää siitä

on lähiomainen eli nimenomaan lähiomaisiin

ja lääketieteellisiin toimenpiteisiin oleva rajattu mahdollisuus puuttua tai tehdä ehdotuksia on jo olemassa joka tapauksessa edistystä on siihen että tämä sähköinen tunnistautuminen tulee mutta pitää nähdä että tähän pitää liittyä vielä monta asiaa arvoisa rouva puhemies kiitos

arvoisa puhemies ymmärrän että tämä asia on on ollut monimutkainen ja ja täällä on myöskin ikään kuin monenlaisia sisällä piileviä intressejäkin joita joita sitten on on ehkä pyritty pyritty kuluneiden vuosien vuosien aikana selvittämään keskeistä on se että sähköisten tunnistuspalveluiden käyttö kasvaa ihan merkittävästi sen takia ei ole merkityksetöntä miettiä myöskään sitä miten markkinat jakautuvat ja millaisilla pelisäännöillä markkinoilla toimitaan ja toivon että tähän nyt sitten valiokunnassa kiinnitetään erityinen huomio koska siitä näyttää myöskin kahdella eri ministeriöllä olevan ristiriitaa tämä henkilökortti joka on siis mobiilivarmenteen ja pankkitunnusten lisäksi kolmas tunnistautumistapa on ollut lähestulkoon olemattomalla olemattomalla käytöllä ja juuri se on itse asiassa se mihin nyt ohjataan niitä ihmisiä jotka eivät pääse sähköisiä palveluita käyttämään esimerkiksi edellä kuvaamani kaltaisessa tilanteessa jossa jossa vanhus on niin huonokuntoinen että että omaishoitaja hänen hänen asioitaan hoitaa

edustaja myllykoski hienosti puolusti ensin sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseniä työmäärällä lehtien palstoilla kiitos siitä edustaja myllykoskelle itse pääsin asiaan perehtymään vasta ihan ihan äskettäin ja selvittelin sitä annoin ohjeistukseksi juuri sen että että kun tämä pankkitunnusten käyttö oli evätty niin mobiilivarmenne olisi se seuraava mahdollinen vaihtoehto ja kuinka ollakaan kun kyseinen henkilö asiaa selvitti tuli tietoon että mobiilivarmennetta ei saa ennen kuin tunnistautuu nettiin pankkitunnuksilla siis pankkitunnukset on evätty toinen vaihtoehto on mobiilivarmenne mobiilivarmennetta ei saa kun ei ole pankkitunnuksia sitten on kolmas vaihtoehto tämä henkilökortti joka itse asiassa muuten vaatii vielä erillisen lukulaitteen joka esimerkiksi pienituloiselle eläkeläiselle alkaa olla jo kustannustensa puolesta riski mutta henkilökortti vaatii henkilökohtaisen käynnin ja henkilö joka ei pysty siihen on ikään kuin täysin laittomalla maaperällä täysin ei kenenkään maalla pompoteltavana tuolla ihmisiltä toisille ja tähän on tultava tultava nyt stoppi toivottavasti tätä asiaa myöskin

arvoisa puhemies tämä sähköinen tunnistautuminenhan on suomessa hyvin yleistä nimenomaan koska yli yhdeksänkymmentä prosenttia tapahtuu nimenomaan pankkitunnistautumisten kautta kun asioidaan verkossa ja todennetaan henkilöllisyys ja sama suunta on myös ruotsissa virossa on kuitenkin tilanne toisenlainen ollut jo heti alusta lähtien heillähän on on jo viisitoista vuotiaasta saakka oltava jokaisella kansalaisella henkilökortti johon on myös tämä sähköisen tunnistautumisen mahdollisuus sisällytetty suomessahan tällaista korttia yritettiin aikanaan tuoda markkinoille ja tuoda tavallaan kansalaisten tietoisuuteen mutta se ei millään tavalla nostanut suosiota ja tämä on aivan totta mitä edustaja salonen mainitsi että kaikki henkilöt eivät saa sitä pankkikorttia laisinkaan jos et saa pankista edes tiliä auki niin kuinka voit saada verkkotunnukset joilla voit asioida ja hoitaa välttämättömiä asioita henkilön tunnistautuminen on välttämätöntä monessa asioinnissa verkossa

kun esimerkiksi jotkut ministeriöt ovat kilpailuttaneet näitä tunnistautumispalveluita on huomattu että ne ovat äärettömän kalliita on jouduttu pakon edessä pohtimaan miten tämä voidaan muulla tavalla ratkaista ja toisaalta olisin itse toki odottanut että näiden kymmenen vuoden aikana kun tämän toiminnan tuloksia on tässä eri tavalla jo todettu oltaisiin löydetty suomeen edullisempi ratkaisu toki hallituksen esitys nyt haluaa tässä asiassa joitain parannuksia tehdä mutta se kokonaiskuva vaatii vielä enemmän keskustelua tulevan hallituskauden aikana

arvoisa rouva puhemies lyhyesti vielä kauniiksi tai ehkä rumaksi lopuksi täytyy sanoa että pankeilla ei pitäisi lainsäädännön mukaan

evätä pankkitunnuksia maksuhäiriömerkinnästä johtuen mutta valitettavasti näin vain tapahtuu tai sitten se on siinä tilinavaamistilanteessa este kun katsotaan että henkilö ei ole sovelias meidän asiakkaaksemme meillä on tässä maassa neljäsataatuhatta ihmistä

joilla on luottohäiriömerkintä voitte vain kuvitella montako niistä ihmisistä on suljettu tämän sähköisen tunnistautumisen ulkopuolelle juuri tästä syystä ja kun siellä on niitä inhimillisiä syitä että ihmiset eivät ole pystyneet terveyskeskusmaksuja maksamaan ja sitä kautta kuntayhtymän tai kunnan terveyskeskuksesta ollaan annettu perintäyhtiöihin sitten nämä perinnät niin tämä luottohäiriömerkintöjen kasvu on räjähdysmäistä liittyen varmasti osaksi myös pikavippeihin mutta tärkeintä olisi että me pystyisimme lainsäädännöllä pankkeja edellyttämään joustavampaan toimintaan olen tässä aiempina vuosina huutanut ääneen että me tarvitsemme sitä että kela myöntää yhteiskunta myöntää sen sähköisen tunnistautumisen mahdollisuuden niin että se ei repeä mutta kustannushinta on aivan hirvittävän iso näin olen ymmärtänyt nyt pankit ovat olleet aktiivisia he ovat luoneet omat järjestelmänsä niitä pitää pystyä hyödyntämään mutta voimmeko sitten mennä sinne yksittäisen liiketoimijan alueelle että kun tämä on kuitenkin kansalaisoikeutta niin että edellytämme näiden sähköisten pankkitunnusten haltijoiden ylläpitäjiltä sitä että he edistävät kansalaisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan tai niin että annetaan heille rajoittamisoikeus lainsäädäntö on mennyt oikeaan suuntaan luottohäiriömerkintä ei saisi olla enää esteenä siihen etteikö pankkitunnuksia anneta mutta jotain meidän on tehtävä vielä ja meillä on toivottavasti seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa tämäkin asia keskeisesti pöydällä

arvoisa puhemies tämä hallituksen lakiesitys ei sinänsä sisällä mitään erityisen käänteentekevää se on vain eussa jo sovittujen toimien sisällyttämistä kotimaiseen lainsäädäntöön lentoliikenteen päästökaupan osalta mutta haluan tässä yhteydessä todeta että eun lentoliikennepäästökauppa on aivan riittämätön toimi lentoliikenteen päästöjen hillitsemiseksi itse asiassa alun perin kun eu sääti direktiivin jolla lentoliikenne kytkettiin päästökauppaan tai sisällytettiin päästökauppaan ajattelutapa oli paljon kunnianhimoisempi eli se että päästökaupassa paitsi eu alueen sisällä lennetyt lennot niin myöskin eun ja muun maailman välillä lennetyt lennot mutta tästä uhkasi tulla kauppasota muun muassa vielä presidentti obaman aikana joka obama piti kauniita puheita ilmastosta yleisellä tasolla yhdysvallat ja kiina uhkasivat kauppasodalla jos eu pitää kiinni siitä että tietyn määräajan jälkeen myös kansainväliset lennot eun ja muun maailman välillä sisällytetään päästökauppaan ja eu sitten

alkaen päästökauppa on koskenut vain eun sisäisiä lentoja ja niidenkin lentojen päästöoikeuksista joita tarvitaan niiden lentojen lentämiseksi lentoyhtiöt saavat

ilmaiseksi ympäristöministeriössä on laskettu että lentopolttoaineen lentopetrolin verottomuus suomessa tarkoittaa kotimaan lentoliikenteelle noin kuudenkymmenenkolmen miljoonan euron tukea eu tasolla on että eun sisäisen lentoliikenteen tuki polttoaineen verottomuuden muodossa on peräti kaksikymmentäseitsemän miljardia euroa vuodessa eli todella on aika ulottaa verollisuus myöskin lentoliikenteen polttoaineisiin hiljattain helsingin sanomissa laskettiin että jos vaikkapa thaimaan lomalennon kuluttamaan polttoaineeseen sovellettaisiin samaa polttoaineveroa ja polttoaineen arvonlisäveroa kuin autojen käyttämään bensiiniin niin liput henkeä kohti olisivat noin viisisataa euroa kalliimpia kuin mitä ne ovat nyt kansainvälisen lentoliikenteen polttoaineen verottomuus perustuu chicagon sopimukseen joka on tehty neljäkymmentä luvulla silloin ajateltiin että lentoliikenteen edistäminen on tapa edistää ihmisten kohtaamista rajojen yli ja tällä tavalla rauhaa no tämä asia sinänsä kyllä varmasti pitää paikkansa mutta silloin lentäminen oli todella harvinaista erittäin harvojen herkkua eikä silloin ymmärretty ilmastomuutosta eikä varmasti osattu ennustaa sitä millä lailla kansainvälinen lentoliikenne tulee kasvamaan ruotsissa on otettu käyttöön kansallinen lentovero jonka määrä riippuu lennetyn matkan pituudesta ja vaihtelee suunnilleen kuuden ja neljänkymmenen euron välillä matkaa kohti tämän veron tuotto ruotsissa on arvioitu sadaksi viiva sadaksineljäksikymmeneksi miljoonaksi euroksi vuodessa lentoyhtiöiden edustajat mielellään korostavat sitä kuinka pieni prosenttiosuus lennot ovat kaikista ilmastomuutosta aiheuttavista päästöistä mutta toisaalta esimerkiksi eun komissio tuo esille sen että jos lentoliikennettä kohdeltaisiin kuten valtiota niin se kuuluisi kymmenen suurimman ilmastonmuutosta aiheuttavan

on yksi niitä toimialoja joissa päästöt kasvavat kaikkein nopeimmin eli jos tätä trendiä että lentoliikenteen päästöt vain kasvavat ei saada katkaistua niin aika nopeasti viimeistään parissakymmenessä vuodessa lentoliikenne käyttää koko sen päästökiintiön mikä kaikille muille toimialoille yhteensä olisi olisi käytettävissä sikäli mikäli haluamme rajoittaa päästöt siten että ilmastomuutos hillitään puolentoista asteen tuntumaan toisin sanoen arvoisa puhemies tällä puheenvuorolla haluan vain korostaa sitä että suomenkin tulisi sekä kansallisin toimin että eu päätöksenteossa että kansainvälisissä neuvotteluissa ajaa sitä että lentoliikenne saatettaisiin samalla tavalla verolle kuin

arvoisa rouva puhemies

lisäksi tehdään muita muutoksia alkuperäinen ajatus lex hallasta perustui kohtuuttoman suurten petovahinkojen korvaamiseen pedot ovat olleet tuolloin erityinen riesa poronhoitoalueen etelärajalla ja venäjän rajan vierellä olevissa paliskunnissa valitettavasti lex hallassa ei ei ole keskitytty ongelman korjaamiseen eli petomäärien vähentämiseen suhteessa lex halla paliskuntien vahinkokehitykseen petojen riivaamalla alueella perinteisen porotalouden tuottavuus on laskenut ja porojen myönteinen valikointi eli jalostaminen on häiriintynyt rajapaliskunnista tuleva selkeä viesti on että lex hallan purkaminen ei ole kestävä ratkaisu heidän mielestään kestävämpi ratkaisu olisi petokantojen pienentäminen poronhoito on ikiaikainen elinkeino pelkään että nyt tehty ratkaisu entisestään poroelinkeinon houkuttelevuutta ja tuo lisää haastetta sille että tilanpito saataisiin siirrettyä nuoremmalle polvelle tämä johtaa hiljalleen kuusamon ja kainuun rajapaliskuntien porotalouden heikkenemiseen jopa tuhoutumiseen valitettavaa on että petojen määrän lisääntyessä teurasmäärät ovat merkittävästi pudonneet se on taas johtanut perinteisen porotalouden heikentyneeseen tulokseen ja silloin valtaosa tuloksesta on saatukin petokorvauksista se ei ole enää tervettä jatkossa olisikin syytä etsiä keinoja siihen että paliskunnat olisivat yhdenvertaisessa tilanteessa petojen aiheuttaman ylimääräisen työmäärän vuoksi tämä kolminkertainen korvaus pedon raatelemasta porosta on ollut yksi keino korvata tuota työmäärää hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa nähdään jollain tavalla ongelmallisena että poronlihan hinnantarkistus vuonna kaksituhattakuusitoista nosti porovahinkokorvauksia kolmekymmentäkolme prosenttia meidän pitäisi katsoa tämän asian toista puolta on hyvä että poronlihalla on kysyntää ja kysyntää olisi yhä enemmän kasvavan matkailun vuoksi itse asiassa paljon enemmän kuin on tarjontaa esimerkiksi omalla alueellani ruokaketjun kovimman työn tekijät kuten poromiehet ja poronaiset ansaitsevat työstään käyvän korvauksen poro on eläin eikä se ole aina tietoinen ihmisen piirtämistä rajoista poronhoitoalueen etelärajalla olevien paliskuntien poro saattaa kohdata pedon poronhoitoalueen ulkopuolella hallituksen esityksen perusteluista ilmenee että kiimingin paliskunta sekä suomen porosaamelaisten yhdistys esittivät porovahinkojen korvaamista aina täysimääräisesti sekä vahinkojen korvaamista myös valtakunnanrajojen ja poronhoitoalueen ulkopuolella tehdyistä tuhoista mielestäni tämän lex hallan mahdolliset muutokset olisi pitänyt jättää poronhoitolain kokonaisuudistuksen aikaiseen tarkasteluun

on tarkoitus tulla käsittelyyn tulevalla vaalikaudella ja tässä samassa yhteydessä voin todeta sen että tällä kertaa lausuntopalautteeseen oli mahdoton tutustua sillä en onnistunut löytämään niitä millään tavalla tuolta järjestelmästä ainakaan vielä viime viikonlopun aikana toivottavasti nämä lausuntopalautteet löytyvät sieltä nyt tällä hetkellä

arvoisa puhemies

puhun petokorvaus ja petoasioista petovahinkotilanne on poronhoitoalueella yhä erittäin paha joitakin joitakin asioita on saatu vietyä eteenpäin mutta ongelmia tuntuu yhä olevan erittäin paljon on hyvä että meillä nyt on työn alla riistavahinkolakikeskustelu ja taas pohditaan ja mietitään miten näitä asioita viedään järkevästi eteenpäin

digitalisaatio digitalisaatio käyttöön tosin ongelma on se että kaikkialla poronhoitoalueella ei puhelin kuulu että kentät eivät vieläkään ole ihan täysin kunnossa ja nettiyhteydet eivät todellakaan välttämättä toimi kunnolla eli tämä pitää ottaa huomioon nyt me saisimme kuitenkin semmoisen ohjelman käyttöön että voisimme ottaa valokuvat ja sitten tarkan paikannuksen ja paikkatiedot missä kohtaa vahingot ovat

saataisiin varmaa tietoa ja näytettyä että se raato on varmasti ollut olemassa nimittäin jäljet ja raato katoavat hyvinkin pikaisesti luonnossa erittäin hyvä asia tässä uudessa esityksessä on se että jatkossa kaikki poromiehet tulisivat saamaan täyden korvauksen kaikista petovahingoista elikkä tämä tasapuolisuus on tässä kaikkein tärkein asia viime aikoina hyvin moni poromies on ollut minuun yhteydessä siitä että korvauksia heidän

kaksikymmentäkuusi prosenttia se on muuten iso määrä rahaa monellekin tavoitteena on se että seuraavalla

korvaus koko sata prosenttinen arvoisa puhemies mistä nämä vahingot sitten tulevat ensinnäkin karhu karhu aiheuttaapi yhä enemmän ja enemmän vahinkoja karhujen määrä on lisääntynyt koko ajan ja nyt meidän pitäisi miettiä millä tavalla me saisimme oikeasti vähennettyä vahinkoja aiheuttavien karhujen määrää tuolla poronhoitoalueella viime kesänäkin tai nyt syksyllä varsinkin itäisellä poronhoitoalueella kiintiömäärä täyttyi hyvin nopeasti meidän alueella karhujen löytyminen on on erittäin vaikeaa ja todetaan vain että vahinkoja on ja erittäin paljon eihän karhuvahingoista löydy edes kuin pieni osa koska kun karhu tappaa poron eipä siitä juuri mitään jää mitään näkösällä vain että siitä puuttuu poro eläimestä ei ole mitään havaintoa ja näistä ei saada mitään korvauksia arvio onkin

mukaan että vain noin puolet petovahingoista saadaan korvattua poromiehille ahman osalta on erittäin hyvä että me saimme sen että nytten erityistä vahinkoa aiheuttavia ahmoja voidaan poistaa jonkun verran tämä on pieni osa mutta sen tulokset ovat olleet todella merkityksellisiä esimerkiksi pohjois sallan paliskunnan osalta todettiin että he todellakin saivat hävitettyä sen ahman joka aiheutti kaikkein eniten vahinkoja

ei onneksi löytynyt mutta miten voi tulla susi siihen meille pihaan ihmettelemään ei tämmöistä ole ikinä ennen ollut että meidän pihaan olisi susi tullut vain olemaan miten voi olla näin kesy susi olemassa

vasaprosentti on heikentynyt

huomattava osa teurasporoista on käsitelty jo marraskuun loppuun mennessä silloin on jätetty jo paljon muun muassa elovasoja ja nyt elovasoistakaan jotka jäävät petojen suihin ei korvata mitään todetaan vain että vahinko on tullut vaikka on selvästi korvamerkittävissä vahingot tietyille henkilöille tätä korvausta ei saada

sattunut ja tapahtunut viimeisenä asiana vielä puhemies otan esille tämän maksuaikataulun maksu maksetaan tällä hetkelläkin vain kerran vuodessa hyvin myöhään ja aikataulullisesti aivan ihmeellisellä tavalla olen itse ollut kunnassa työstämässä ennen tänne tuloani jo silloisella teknologialla näitä maksuasioita ne olisi jo silloin pystynyt maksamaan hyvin pian vuoden vaihtumisen jälkeen jopa kesken vuoden silloin kun niitä vahinkoja alkaa tapahtumaan mutta jostakin ihmeen syystä maksua viivytetään ja viivytetään ja sitten vasta myöhemmin aletaan maksamaan iso summa

tästä digitaalisuudesta niin kuin tuossa äskenkin todettiin poronhoidossa tämä asia on jo melkoisen pitkällä ja on hyvä asia että nyt tässäkin yhteydessä otetaan esille eli vahinkojen ilmoittaminen tarkentuu mutta mietin noita omia alueitani ja ihan niin kuin edellinen puhuja sanoi kuuluvuus ei ole kaikilla alueilla kyllä oikein hyvä eli kuinka tarkkoja sitten ovat nämä paikkojen määrittämiset niin en itse asiassa tiedä mutta hyvä että tätä tekniikkaa hyväksikäyttäen saadaan ehkä hälvennettyä niitä epäluuloja mitä tähän korvausjärjestelmään ja sen mahdolliseen väärinkäyttöön on tullut en tässä yhteydessä malta olla mainitsematta yhtä mainiota sovellusta

ammattiautoilijoitten ja ja poromiesten yhteistyöstä siitä että ammattiautoilijat tekevät merkintöjä missä poroja näkevät liikkuvan ja sitten me muut tielläliikkujat voimme hyödyntää applikaatiota niin että se hälyttää jo ennakkoon ennen kuin porojen kohdalle olemme ajaneet

puhemies kiitos siitä että saan puhua tästä minulle erittäin tärkeästä asiasta eli porotaloudesta ja petovahinkoasioista epäluulot porotaloutta kohtaan ovat olleet todella suuret ja sen takia onkin tärkeää että me saamme tätä kautta luottamusta parannettua siihen että ne vahingot ovat todellisia mitä siellä on ollut lex hallaa ovat jotkut yksittäiset henkilöt käyttäneet väärin mutta esimerkiksi meillä pallaksen alueella on sovittu että tietylle alueelle ei petojen syötäväksi myydä poroja elikkä on todella alettu töihin sen eteen että rehellisyys on tärkeintä tässä asiassa ja jos muutama yksittäinen henkilö on rikkonut lakia niin ei se tarkoita sitä että kaikki ihmiset ovat rikollisia

tämä tilanne eli eletään tässä päivässä matkassa siellä luonnon kanssa yhdessä elää mutta aina on vahinkoja ollut petojen kanssa on todellakin pärjätty aikaisemmin hyvin miksi nämä vahingot ovat nykyään vain lisääntyneet ja lisääntyneet siitä meidän pitää yhdessä keskustella jos poromiehet olisivat halunneet aikoinaan hävittää kaikki kotkat ne olisi saatu hävitettyä ahmat olisi saatu hävitettyä mutta poromiehet tykkäävät että me kaikki olemme osa luontoa siellä on paikka kotkalle siellä on paikka ahmalle siellä saavat olla sudet ja karhut ja muutkin mutta jossakin sen rajan pitää olla ja toivon mukaan yhä useampi ihminen ymmärtää sen että poromiehet yrittävät oikeasti rehellisyydellä viedä näitä asioita yhdessä muiden kanssa eteenpäin

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesseitsemäs asia ensin päätetään perustuslakivaliokunnan mietinnön kahdeksan pohjalta ainoassa käsittelyssä neuvoston päätöksestä ja sitten toisessa

lakiehdotuksesta

arvoisa rouva puhemies lähetekeskustelussa on tänään ollut lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta tälle muutokselle on tarvetta nykyinen on kansalaisten oikeustajun vastainen aloitteen tarkoituksena on lakkauttaa kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä ja siirtää kaikki entiset ja nykyiset kansanedustajat saman sopeutumisrahajärjestelmän piirin sopeutumisraha toisi jatkossa minimissään kahdentuhannensadan euron tulotason yhden vuoden palvelleelle kansanedustajalle ja karkeasti sopeutumisraha olisi kolme kautta palvelleelle noin kolmetuhattakolmesataa euroa ja viisitoista vuotta tai enemmän palvelleelle noin neljätuhatta euroa kuussa nykyistä sopeutumisrahajärjestelmää ehdotetaan muutettavaksi siten että ensimmäisen ja toisen kauden edustajien sopeutumisrahan määrä tulee lähemmäksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa ja oikeus sopeutumisrahaan syntyy kun on ollut vuoden kansanedustajana

eivät olleet valmiit yhteistä sopimusta sopimusta tekemään jos jokainen puolue olisi toiminut kuten perussuomalaiset olisivat nämä parannukset jääneet tekemättä nytkin sopeutumisrahaa ei ole pakko ottaa vastaan sen sijaan edustaja voi aina valita työttömän ansiopäivärahan jos ei halua sopeutumisrahaa pienimmät sopeutumisrahat tulevat jäämään ansiopäivärahan tason alle arvoisa rouva puhemies pidän tätä lakialoitetta oikeansuuntaisena

arvoisa rouva puhemies en lakkaa ihmettelemästä tätä perussuomalaisten logiikkaa mitä tässä arvostamani edustaja saviokin toi esille alku meni ihan moitteitta mutta kyllä se niin on että

kyllä meillä työttömyysturvajärjestelmä on avokätisempi kuin tämä sopeutumisraha meillä voi ansiosidonnaisella päivärahalla oleva saada pääomatuloja eikä niitä vähennetä ansiopäivärahasta se on se olennainen seikka mikä erottaa meidän näkemyksemme toisistaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä halusi korostaa näissä neuvotteluissa erästä seikkaa tästä ei tule ennakkopäätöstä taannehtivista eläkkeiden leikkaamisista ja se jos olen käsittänyt oikein on kirjattu niin että tämä ei toimi ennakkopäätöksenä vasemmistoliiton kansanedustajana minun on helppo sanoa että me vastustamme kaikkia aktiivimalleja mutta jos niin olkoot sitten kansanedustajat siinä samassa hyömyssä jos se ketä lohduttaa minun mielestäni se olisi ihan oikeutettua jos sitä muiltakin kansalaisilta edellytetään niin en halua olla siitä paitsi mutta me emme kannata aktiivimallia missään muotoa on valitettavaa että me jouduimme tämän itse tekemään muokaten voimassa olevaa sopeutumiseläkejärjestelmän lainsäädäntöä kun olisin nähnyt että tämä järjestelmä olisi pitänyt antaa ulkopuolisen tahon hoidettavaksi niin että oltaisiin luotu kokonaan uusi järjestelmä missä olisi pystytty ehkäisemään sitten niitäkin asioita mitä täällä esimerkiksi edustaja kasvi toi että kansanedustajan joka putoaa ei kannata sitten sairastua ihan vähään aikaan kun palkkiosta ei koidu palkkaa josta sairauspäiväraha muodostuisi eli tähän jäi semmoisia säröjä näitten laskentaperusteitten osalta samalla lailla kuin ministereitten osalta että heidän kansanedustajakautenaan kun he ovat olleet ministereitä heidän eläkkeensä eivät kehity samalla tavoin tämäkin olisi

arvoisa rouva puhemies

lähetekeskustelun alkuvaiheessa edustaja mustajärvi esitti että voisimme tehdä eduskunnassa päätöksen että jatkovalmisteluun lähdetään seuraavan vaalikauden alussa niin että me pystyisimme muodostamaan ulkopuolisen asiantuntijaryhmän kuten meillä tällä hetkellä on palkkiotoimikunta joka tiheällä kammalla kävisi tämän koko prosessin että huomioidaan myös ne kansanedustajat jotka ovat ministereitä pitkänkin ajanjakson aikana kun heitä ei kuitenkaan palvele viisitoista ensimmäistä tai viisitoista viimeistä vuotta ei sopeutumisrahan eikä myöskään jos se ministerikausi sattuu sinne kahden viidentoista vuoden väliin meidän pitää olla oikeudenmukaisia kaikkia kansanedustajia kohtaan ovat he sitten sinä kautena ministereitä tahi eivät niin järjestelmän pitää kuitenkin olla samankaltainen kuin meillä yhteiskunnassa on eläkkeiden laskenta ja sellainen että me olemme tasavertaisessa asemassa pidän kuitenkin tätä nykyistä mallia sinällään oikeudenmukaisena että myös sitten kun kansanedustajilla on erinäisiä tuloja vaikka he ovat samalla vaalikaudella valittuja jotkut ovat valiokunnan puheenjohtajia ja heillä on isommat tulot niin tämä järjestelmä kuitenkin huomioi sen tulon jotenka tämä on tuotu lähemmäksi niitä ansiosidonnaisen päivärahan maksuperusteita toki olisi ollut vieläkin järkevämpää yksinkertaisesti tehdä tästä sopeutumisrahasta identtinen maksuperusteiden osalta ansiosidonnaiseen päivärahaan mutta sillä rajauksella että pääomatuloja ei voi kartuttaa ja sitten näihin muihinkin oltaisiin vielä otettu täsmennyksiä mutta keskustelu julkisuudessa alkoi nimenomaan

itselleen ottavista sopeutumiseläkeläisistä keskustelu on ollut värikästä harmi että perussuomalaiset eivät ole yhdessä rintamassa meidän kanssamme on esitetty toiveita että jos pitäisimme

hieman alle niin perussuomalainen eduskuntaryhmä voisi olla tässä päätöksessä mukana pidän kohtuullisena että olemme tulleet yhdenvertaisemmaksi niiden työttömien kanssa jotka ansiotyöstä putoavat irtisanomisen takia tai jostakin muusta syystä jäävät vaille työtä tätä keskustelua on helpompi käydä tuolla turuilla ja toreilla kun voimme sanoa että olemme melkein yhtä hyvässä asemassa kuin työtön palkansaaja mutta se että ansiosidonnainen päiväraha olisi ollut samalla laskentakaavalla olisi ollut keskusteluissa ja varmasti kansan suussa huomattavasti helpompi arvioida perussuomalaiset tekivät oman ratkaisunsa sitä ei voi muuta kuin kunnioittaa mutta hieman ehkä osaamisen puolella on petrattavaa siinä mitkä ovat ne ansiosidonnaisen päivärahan maksu ja karttumaperusteet sillä meillä tälläkin hetkellä on myös se että meillä on eripituisia ansiosidonnaisen maksuperusteita

arvoisa puhemies täytyy nyt tässä aloittaa varmaankin sillä mistä olemme ilmeisesti edustaja myllykosken kanssa samaa mieltä ja todettakoon että arvostan myös vastavuoroisesti häntä kyllä edustajana erittäin paljon te totesitte että vasemmistoliitto ei hyväksy aktiivimallia missään muodossa eikä millään perusteella se on erittäin hyvä periaate ja siihen on on helppo yhtyä mehän koko oppositio viime viime joulukuussa äänestimme yhtenäisesti aktiivimallia vastaan mutta se valitettavasti hallituspuolueiden toimesta silloin läpi runnottiin nyt siitä on saatu erittäin huonoja kokemuksia sinällään mutta ei valitettavasti ole ollut ainakaan vielä valmis vetämään tätä malliaan pois ottaen huomioon jopa sen että sitäkin käsittelevä kansalaisaloite sai ennätysajassa erittäin suuren määrän nimiä taakseen mutta sen aika tulee myöhemmin sitten sitten otan kantaa myös tähän toiseen asiaan mistä olen samaa mieltä edustaja myllykosken kanssa kyllä tässä jonkinlainen ulkopuolinen valmistelu olisipa se sitten tapahtunut palkkiotoimikunnan toimesta tai muuten olisi olisi voinut olla tarpeen sillä olisi helpommin vältetty nämä erilaiset erilaiset ristiriidat ja ehkä tämä asia on joillakin mennyt hiukan tunteisiinkin ehkä jatkossa voimme oppia siitä lisää sitten tässä esityksessähän oli aiemmin viime keväänä kun se tuotiin julkisuuteen tämä ministerien eläkkeiden laskentakaava siinä alun perin jätettiin kansliatoimikunnalle harkinnan varaa he voisivat myöntää lisäeläkkeen tämä esitys on siltä osin kyllä parantunut että nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa pitkään kansanedustajana toimineille joko viisitoista vuotta uran alusta on se eläkkeen määräytymisperuste tai sitten viisitoista vuotta lopusta ja sen voi valita tämä on parempi malli mutta ei sekään varmasti ehkä ihan kaikkia ongelmia ratkaise totean sitten tähän kun edustaja myllykoski totesi että että

kuitenkin huomioon että vähintään kymmenen vuotta kansanedustajina toimineilla henkilöillä jotka siis saavat saavat vähintään noin kaksituhattaviisisataa viiva kaksituhattakuusisataa euroa tätä sopeutumisrahaa ja sen kestokin on kaksi vuotta tämä on suurempi ja pidempi kuin ansiosidonnainen päiväraha ja aivan aivan viimeiseksi otan vielä kantaa tähän keskusteluun jossa on todettu että nykymuotoiseen sopeutumiseläkkeeseenhän pääomatulot eivät vaikuta sitä vastoin sopeutumisrahaan ne vaikuttavat no se muutos sinällään on totta kai hyvä mutta sitten täytyy taas toisaalta muistaa että että siinä on edelleen se raja myöskään ansiosidonnaiseen päivärahaan pääomatulot eivät vaikuta mutta siihen vaikuttavat ansiotulot sopeutumisrahaan ne eivät välttämättä vaikuta eli täydellistä mallia ei ole ainakaan vielä

puhemies tässä keskustelussa on väitetty että perussuomalaiset vastustavat tätä uudistusta näin ei tietenkään ole emme me halua sen mallin jatkuvan joka on niin sanotuilla vanhoilla

sopeutumiseläkkeellä olevilla edustajilla se on kohtuuton ajaneet alas aloitteilla ja kysymyksillä jo vuosien ajan en

oikeastaan ymmärrä sitä että tällaista voi joku väittää siitä minkälaista mallia me haluamme olemme sitten keskustelua käyneet ja ja pohtineet tietysti myös normaalia ansiosidonnaista mallia mutta siinä on nämä pääomatuloihin liittyvät ongelmat ja siltä osin ilman muuta emme ole sellaista mallia ajamassa nyt emmekä ole olleet ajamassa mutta verrattavissa mikä malli olisi sitä kautta saatavissa se olisi siinä mielessä oikeudenmukainen pohja että silloin entiset edustajat olisivat samassa asemassa kuin työttömät muutoinkin voidaan tietysti pohtia miksi muiden työttömien kuin entisten kansanedustajien

ansiosidonnaisessa päivärahassa pääomatuloja ei oteta huomioon sitä voi pohtia ja sitä voisi korjata siltä osin meidän